ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kuusi pohjalta kannanotosta selonteon johdosta

yanarin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen kannanoton kari uotila on li anderssonin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton joakim strand on anders adlercreutzin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen neljän mukaisen kannanoton peter östman on antero laukkasen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen viiden mukaisen kannanoton

ensin äänestetään susanna huovisen ehdotuksesta joakim strandin ehdotusta vastaan sitten voittaneesta peter östmanin ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta kari uotilan ehdotusta vastaan tämän jälkeen äänestetään voittaneesta touko aallon ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemän yleiskeskustelu päättyi kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesneljäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies värderade talman

luvun alun lama hallituksen toimet ovat osaltaan heikentämässä ensi vuoden ja pidemmän ajan kasvunäkymiä epäoikeudenmukaiset leikkaukset eläkeläisten työttömien ja lapsiperheiden toimeentulosta heikentävät ihmisten ostovoimaa mikä puolestaan heikentää kotimarkkinayrittäjien esimerkiksi kahviloiden kauppojen ja ja taksiyrittäjien menestyksen edellytyksiä ja talouskasvua hallituksen leikkaukset iskevät rajusti koulutukseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja vaarantavat näin vakavasti suomen pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia jos hallitus vielä tämän kaiken päälle saisi läpi mitä pidän epätodennäköisenä perustuslain kannalta kyseenalaiset pakkolait palkkojen alentamiseksi kotimainen kysyntä ja julkisen talouden rahoitus kärsivät entisestään vaarana on deflaatiokierre ja päälle päätteeksi hallitus myrkyttää työmarkkinoiden ilmapiiriä niin että kansantaloudelle elintärkeät tulosopimukset ja yhteisymmärryksellä sovittavat kasvun toimenpiteet joutuvat vakavaan vaaraan arvoisa puhemies hallituksen takia vuosi kaksituhattakuusitoista ja tulevat vuodet ovat suuren epävarmuuden aikaa erityisen huolestuttavaa on että hallitus ei ole tehnyt mitään kasvua ja työllisyyttä tukevia päätöksiä tänä ja ensi vuonna päinvastoin hallitus leikkaa työllisyysmäärärahoja ja estää näin ihmisten työllistymistä tämä hallitus pakastaa suomen kasvun ja kilpailukyvyn vuosiksi eteenpäin arvoisa puhemies vaikeina aikoina kansakunta tarvitsee yhteenkuuluvuuden henkeä hallituksen politiikka vaikuttaa aivan päinvastoin sen leikkaukset kohdistuvat niihin ihmisiin joilla on jo nyt vaikeaa työttömiin pienituloisiin eläkeläisiin ja lapsiperheisiin lisäksi hallitus leikkaa lasten ja lastenlasten tulevaisuudesta pakkolakien pahimmat seuraukset kohdistuisivat tavallisiin palkansaajiin erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisiin aloihin samaan aikaan hallitus on tuonut eduskuntaan kaikkein rikkaimman eliitin eduille räätälöityjä lakiesityksiä hallitus ei aja uskottavasti kaikkien suomalaisten koko kansakunnan etua vaan lietsoo eripuraa ja epäoikeudenmukaisuuden tuntua ihmisten luottamus ja tulevaisuudenusko ovat koetuksella hallitus vie toimellaan suomea ja suomalaisia kohti suurempia ristiriitoja ja tuloeroja

arvoisa puhemies sdpn vaihtoehtobudjettia lähdettiin rakentamaan jo elokuussa kolmen kestävän periaatteen pohjalta yksi edistetään aitoa kasvua ja työllisyyttä siis aitoa kasvua ja työllisyyttä kaksi budjetti on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kolme budjetti on vastuullisesti vastuullisesti koottu julkisen talouden tasapainon näkökulmasta arvoisa puhemies kasvu on kaiken avain sdpn vaihtoehdossa kasvua ja työllisyyttä vahvistetaan vahvistetaan ja synnytetään muun muassa alentamalla vientiteollisuuden kustannuksia kilpailukyvyn parantamiseksi osoittamalla yrittäjäpaketissa välittömiä keinoja pienten ja keskisuurten yritysten kasvun kansainvälistymisen ja rahoituksen parantamiseksi luomalla edellytyksiä täyttää kasvukeskusten liikenteen ja asuntorakentamisen tarpeita vahvistamalla kuntien mahdollisuuksia investoida muun muassa homekoulujen päiväkotien ja kirjastojen korjaamiseen perumalla koulutuksen leikkauksia kaikilla koulutuksen tasoilla ottamalla käyttöön työllistämisseteli ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kuluja alentava verovähennys alentamalla työeläkemaksuja määräaikaisesti työmarkkinaosapuolten kanssa sovittavalla tavalla myös takaisinmaksusta keventämällä palkansaajien ja eläkeläisten verotusta oikeudenmukaisesti ja kotimaisen kysynnän vahvis tamiseksi sdpn vaihtoehto tuottaa työpaikan vähintään kolmellekymmenelleviidelletuhannelle uudelle ihmiselle

sosiaalisesti oikeudenmukainen budjetti rakentuu sdpn vaihtoehdossa peruuttamalla hallituksen jääkylmään maailmankuvaan jääkylmään maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen perustuvat epäoikeudenmukaiset ja epäeettiset leikkaukset ne kohdistuvat niihin jotka tarvitsevat yhteistä tukeamme kaikkein eniten lapsiin nuoriin syrjäytymisvaaraan ja ikäihmisiin sdp haluaa estää suomalaisten jakautumisen ja eriarvoistumisen voittajiin ja häviäjiin kansalaisten kansalaisten kahtiajako on tuhoisaa suomen tulevaisuudelle jos aidosti olemme kaikki samassa veneessä pelastusrenkaita ja myös airoja pitää riittää jokaiselle arvoisa puhemies sosialidemokraattien vaihtoehdossa varakkaat ja hyvätuloiset ihmiset osallistuvat julkisen talouden sopeuttamiseen verotuksen kautta myös miljoonaperijät veropohjaa laajennetaan korjaamalla finanssimarkkinoiden erityiskohtelua verrattuna muuhun yritystoimintaan ja lisäämällä sijoitusinstrumenttien yhdenvertaista kohtelua

niin kutsuttujen kapitalisaatiosopimusten perusteetonta veroetua leikkaamalla meidän perusfilosofiamme on että palkansaajien ja eläkeläisten verokohtelu kulkee käsi kädessä siksi poiketen hallituksen esityksestä tuomme eläketulovähennyksen korotuksen kautta eläkeläiset palkansaajien kanssa samalle viivalle keskituloinen eläkeläinen saisi meidän vaihtoehdossamme noin kahdensadanviidenkymmenen euron veroedun verrattuna hallituksen esitykseen ensi vuonna julkisen talouden tasapainottamisen kannalta merkitsevät tekijät ovat menot tulot ja velka sdpn vaihtoehtobudjetissa valtiontalouden tulot lisääntyvät seuraavalla tavalla pysyvät verotulot noin seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa muut pysyvät tulot nettona noin kolmesataakymmentä miljoonaa euroa ja kertaluontoiset tulot noin miljoonaa euroa arvoisa puhemies kertaluontoiset tulot käytetään sdpn vaihtoehdossa kertaluontoisiin työpaikkoja tässä ja nyt luoviin menoihin sdpn vaihtoehdossa veronkevennysten kuntien yhteisöverotarkistusten ja työeläkemaksujen vaikutuksesta kuntatalouden tilanne paranee muutamilla kymmenillä miljoonilla euroilla suhteessa hallituksen esitykseen

ihmiset ovat töissä pieni ja keskituloiset palkansaajat ja eläkeläiset saavat enemmän rahaa käteen varakkaat ja hyvätuloiset ihmiset osallistuvat oikeasti sopeutukseen

tulopohjaa laajentamalla ja menoja säästämällä sdpn vaihtoehdossa valtio ottaa vähintään miljoonaa yhä useamman ihmisen päästessä töihin jopa miljardi euroa vähemmän velkaa kuin hallituksen vaihtoehdossa niin kuin totesin tämä meidän rohkea reilu ja realistinen siltamme yli suomalaisten ahdistavan synkän virran on tosiasia tämä on työn linja tämä olisi sitä politiikkaa jota sosialidemokraatit toteuttaisivat jos me olisimme hallitusvastuussa

arvoisa puhemies

joka on aina pitänyt velvoitteistaan kiinni olemme halunneet olla lääkäreitä maailman kriiseissä tasa arvoinen hyvinvointi sivistys eettinen vastuu niistä on suomen linja tehty kysymys kuuluukin nyt mitä meidän sukupolvemme jättää lapsillemme me vihreät uskomme siihen että nyt ei ole se hetki jolloin me annamme periksi sipilän hallitus tarjoaa ihmisille köyhyyden lisäämistä lastemme koulutuksesta leikkaamista maailman köyhimmiltä leikkaamista ympäristövelkamme kasvattamista sekä pelottelua kreikan tiestä me emme usko tähän me uskomme siihen että suomi ei nouse pelottelulla ihmisten eriarvoistamisella on vaihtoehtoja on kestävämpiä ja inhimillisempiä vaihtoehtoja vihreiden vaihtoehdossa talous sopeutetaan maltilla kahdessa vaalikaudessa niin että pidämme kiinni lupauksestamme lapsillemme huominen voi olla parempi vihreiden visiossa suomen menestys pohjautuu koulutukseen ihmisten tasa arvoon yrittäjyyteen korkeaan työllisyyteen ja kestäviin energiaratkaisuihin me haluamme vauhdittaa talouden uudistamista sen sijaan hallituksen hätiköinti leikkauksissa on vaarallista nimittäin sakset kädessä on hyvin vaikea juosta on vaikeaa saada ihmiset mukaan muutokseen kun keinoina on vain pakkoa ja visiona näköalattomuutta vihreiden vaihtoehdon ero on syytä korostaa on silti hallituksen sopeuttamisen aikatauluun nähden maltillinen voimme siis siirtää sivuun inttämisen velasta me hoidamme talouden tasapainoon yhtä lailla suuri ero on päätösten sisällöissä hallituksen leikkauspäätökset ovat kovia arvovalintoja ne ottavat eniten niiltä joilla on jo vähän ne ovat myös vailla arviointeja päätösten vaikutuksista lapsiin eri sukupuoliin köyhyyteen työ ja elinkeinoministeriön eläkkeelle jäänyt kansliapäällikkö sanoi että hän ei ole ikinä nähnyt näin huonoa valmistelua asioita vain heitetään julkisuuteen ilman että niitä on valmisteltu missään toisenlaisia valintoja voi tehdä ja sen me haluamme osoittaa ja haastaa hallituksen eriarvoistavan politiikan nyt ei ole hetki purkaa hyvinvointivaltiota vaan uudistaa sitä se ei ole helppoa mutta se on sitäkin tärkeämpää arvoisa puhemies me vihreät haluamme että suomi kantaa vastuutaan keskuudessamme heistä jotka elävät kädestä suuhun jotka ovat vaarassa ajautua syvemmälle köyhyyteen pienituloisten ja vähävaraisten asema ei voi heikentyä siksi vihreiden veroratkaisut ovat tuloeroja kaventavia hyvätuloiset ja vauraat kantavat osansa verotuksen kautta kuten arkkipiispa mäkinen sanoi oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta vihreät kieltäytyvät myös leikkaamasta kaikkein vähäosaisimmilta toisin kuin hallitus emme ole poistamassa indeksejä opintotuesta ja ja lapsilisistä emmekä jäädyttämässä etuuksia kevennämme tuntuvasti pienituloisten ansioverotusta mikä lisää etuuksien ja eläkkeiden saajien tuloja tämä torjuu köyhyyttä sekä turvaa ostovoimaa ja palveluiden kysyntää vastaavat verotulot kootaan suurimpien ansio ja pääomatulojen saajilta samassa mittaluokassa hallituksen leikkaukset kohdistuvat enemmän pienituloisiin ja naisiin ja samaa se suunnittelee jatkavansa pakkolakipaketillaan se on kohtuutonta vihreiden vaihtoehdossa vaikutukset sukupuoliin on huomioitu kun myös suurituloiset osallistuvat vihreät ei myöskään hyväksy leikkauksia pienituloisilta eläkeläisiltä ja nyt olisikin tärkeää saada selvyys siitä onko hallitus yhä leikkaamassa eläkeläisiltä eilen eduskunnassa oli epävarmuutta tästä hallituksen alkuperäinen suunnitelma olisi lisännyt köyhien eläkeläisten määrää jopa kolmellakymmenellätuhannella kolmellakymmenellätuhannella ihmisellä ja nyt vaadimme selvyyttä näitä leikkauksia vielä tulossa jossain muodossa vatulointi ja hätiköinti saavat siis jo riittää suomalaiset ansaitsevat parempaa arvoisa puhemies me vihreät haluamme kantaa vastuumme lastemme koulutuslupauksen pitämisestä kaikki puolueet lupasivat vaaleissa että koulutuksesta ei leikata silti tämä hallitus on nyt leikkaamassa eniten juuri koulutuksesta lastemme tulevaisuudesta leikkaukset varhaiskasvatuksesta ryhmäkokojen kasvattamisella ja päivähoito oikeuden rajoittamisella sattuvat ne eriarvoistavat lapsia leimaavat perheitä ja vievät tukea juuri niiltä jotka tarvitsevat sitä eniten myös peruskouluissa leikataan niiltä kouluilta ja lapsilta jotka tukea eniten tarvitsevat joka kymmenes suomalainen lapsi asuu köyhässä perheessä ja sipilän hallituksen lapsiin ja perheisiin kohdistamat leikkaukset lisäävät eriarvoisuutta entisestään suomi on siis ajautumassa sipilän hallituksen päätöksillä kohti lasten luokkayhteiskuntaa jossa eriarvoistuminen alkaa jo kohdusta suurin lupaus tämä maa on lapsilleen antanut on lupaus yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvään koulutukseen hyvä koulutus on oppimisen iloa se on itsetunnon vahvistamista se antaa jokaiselle lapselle tunteen minä pystyn minä pärjään minä kelpaan se on lupaus siitä että jokaiselle on hyvä paikkamme tässä maassa ja mikään ei ole sitä arvokkaampaa ei mikään hallituksen ajama osaamisen alasajo näkyy myös korkeakouluissa ja tutkimuksessa niistä leikataan hallituskaudella jopa puoli miljardia euroa ja se on hölmöläisten hommaa se on myös kaikkien asiantuntijoiden näkemyksen mielestä tulevaisuuden talouskasvusta ja menestyksestä leikkaamista helsingin yliopisto on ilmoittanut vähentävänsä jopa tuhatkaksisataa ja aalto yliopisto kolmesataaviisikymmentä työpaikkaa lappeenrannan teknillisessä yliopistossa jo päädyttiin sadankahdenkymmenen työpaikan vähentämiseen vihreiden mielestä suomalaisten paras pääoma on ihmisten pään sisällä siksi vaadimme hallituksen on peruttava leikkaukset omassa vaihtoehdossamme esitämme että hallituksen ensi vuoden kahdensadan miljoonan euron koulutusleikkaukset korvataan pienentämällä verottomia kilometrikorvauksia ja alentamalla maltillisesti työmatkavähennystä ymmärrämme että nämäkin ovat leikkauksia mutta uskomme että suomalaiset ovat valmiimpia säästämään autoiluun käytetyistä tuista kohtuullistamaan niitä kuin kasvattamaan lastemme koulujen ryhmäkokoja ja heikentämään osaamistamme koko taloutemme tulevaisuuden menestymisen pohjaa kyse on arvovalinnasta

vanha sivistyspuolue kokoomus vieläpä oman opetusministerinsä johdolla on ajamassa alas koulutuksen arvoa missä ovat sivistysporvarit nyt kun heitä tarvitaan missä ovat hallitus päätti viime viikolla perua eläkeläisiin kohdistamansa säästöt oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vuoksi nyt herää kysymys miksi tätä ei tehdä myös lastemme koulutuksen takia vaihtoehtoja on me olemme tarjonneet omamme arvoisa puhemies vihreät että suomi kantaa eettistä vastuutaan myös maailman köyhistä ja yhteisestä ympäristöstämme esitämme tässä että hallitus peruu kehitysyhteistyön leikkaukset jotta me voimme auttaa ihmisiä siellä missä hätä on jotta he eivät joudu hakemaan turvaa muualta tänä aikana tämä on kaikkien mielestä erityisen tärkeää auttaa hauraita hauraita valtioita kehittymään ja ihmisiä saamaan apua siellä missä hätä on

olen siis optimisti uskon että suomalaiset ovat valmiita uudistuksiin mutta kaipaavat samalla toivoa paremmasta huomisesta me emme halua antaa periksi hyvinvointivaltion unelmasta suomesta voidaan tehdä tänäkin aikana lapsillemme parempaa maata ja siksi haastamme tätä hallitusta

arvoisa puhemies

ei ole suomen taloudellisten ongelmien syy vaan taantuman ja tehdyn finanssi ja talouspolitiikan seuraus suomen talouden ongelmien taustalla on sekä tuotantorakenteeseen liittyviä että suhdannepoliittisia syitä suomessa on harjoitettu kiristävää finanssipolitiikkaa vuodesta kaksituhattakolmetoista lähtien toteutetut menoleikkaukset ja säästöt ovat supistaneet suomen taloutta arviolta kolme prosenttia eikä kokonaistuotanto ole palautunut vuoden kaksituhattayhdeksän syöksyn jälkeen heikentynyt kysyntä on johtanut investointikriisiin yritysten investointiaste on alhaisimmillaan sitten luvun laman ja ja yritykset jakavat kasvavat kassavirtansa osinkoina yritysten vähentyneet panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat erityisen huolestuttavia talouttamme vaivaa myös jo pidemmän aikaa käynnissä ollut vientiteollisuuden rakennemuutos elektroniikkateollisuuden ja metsäteollisuuden korkean tuottavuuden työpaikkoja on hävinnyt vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien lähes tämän lisäksi yhteisvaluutta rajoittaa talouspoliittista liikkumavaraa se rajaa rahapolitiikan pois talouspoliittisesta keinovalikoimasta tämän lisäksi euroalueella on poliittisin päätöksin suosittu kireää finanssipolitiikkaa todella tuhoisin seurauksin arvoisa puhemies valtiontalouden tasapainottaminen ja velkakestävyyden parantaminen tarkoittavat että vähennämme menoja ja kasvatamme tuloja ainoa tapa saavuttaa taloudellinen on parantaa työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä työllisyyden edistäminen taas edellyttää talouskasvua tästä syystä vasemmistoliiton näkemys on että kaikki niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin talouspoliittiset toimet tulee arvioida niiden työllisyysvaikutusten perusteella suomessa viime vuosien aikana harjoitettu politiikka on ollut sekä kasvun että työllisyyden näkökulmasta täysin epäonnistunutta makrotaloustieteilijä juha tervala on kutsunut talouskuripolitiikkaa vuosisadan virheeksi hänen arvionsa mukaan suomen bruttokansantuote olisi vuonna kaksituhattaneljätoista ollut miljardia suurempi jos elpyminen olisi tapahtunut normaalitahdissa euroopassa alijäämät ovat supistuneet paljon hitaammin kuin elvytystä harjoittaneessa yhdysvalloissa ja juuri talouskuri on tutkimusten mukaan lisännyt julkista velkaantumista euroopassa suomessa talouskurin epäonnistumista kuvaa niin alijäämän velkataakan kuin kasvu tästä huolimatta hallitus jatkaa kireän finanssipolitiikan tiellä toteuttamalla sopeutuksensa lähes kokonaan menoleikkauksina ja leikkaukset etupainotteisina jo hallitusohjelmassa tehtiin suuri ideologinen linjavalinta kun linjattiin ettei verotusta kiristetä suomi toistaa euroopan kohtalokkaita virheitä täälläkin suosittu hokema kreikan tiestä kuvastaa oikeastaan kaikista parhaiten kokoomuksen ajamaa ja hallituksen toteuttamaa politiikkaa menoleikkaukset taantumassa ja syvenevän taantuman johdosta tapahtuva velkataakan kasvu juuri sitä mitä nähtiin euroopan kriisimaissa sipilän hallitus on siis viemässä meidät kreikan tielle arvoisa puhemies leikkausten sijaan tarvitaan kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimia sekä valtion menojen kohdentamista työllisyyden ja kysynnän parantamiseen tätä taloustieteen valtavirran ohjetta vasemmistoliitto noudattaa omassa vaihtoehtobudjetissaan vasemmistoliiton vaihtoehto rakentuu kahden keskeisen tavoitteen varaan me haluamme parantaa työllisyyttä ekologisesti kestävällä tavalla me haluamme muuttaa tulonjakoa oikeudenmukaisemmaksi työllisyyden parantamiseksi ehdotamme yleisen arvonlisäveron määräaikaista alentamista kahdella prosenttiyksiköllä arvonlisäveroalennuksen kasvuvaikutusten arvioidaan olevan nolla pilkku kahdeksan prosenttia alennus kannustaisi kuluttajia lisäämään kulutustaan ja kasvattaisi kysyntää kotimarkkinoilla koska alennus olisi määräaikainen se ei lisäisi deflaation riskiä vaan kannustaisi kulutus ja investointipäätösten tekoon ehdotamme koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien leikkausten perumista paras lääke suomen elinkeinorakenteen murrokseen ja tuottavuuden heikentymiseen on panostaminen uuteen tietoon ja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen tasa arvoinen koulutusjärjestelmä sekä korkeatasoinen tutkimus ovat olleet suomen kilpailukyvyn kulmakiviä tätä perustaa hallitus tietoisesti romuttamassa siitä huolimatta että jopa elinkeinoelämän keskusliitto pitää sitä erittäin vahingollisena esitämme myös kahdensadanneljänkymmenen miljoonan panostusta työllistämisen kokonaisuuteen joka suunnataan työllisyysmäärärahoihin ja nuorten palkkatukeen vuorotteluvapaan säilyttämiseen sekä kotouttamisen parantamiseen työllisyysmäärärahojen riittämättömyys johtaa työttömyysjaksojen pidentymiseen mikä osaltaan pahentaa työmarkkinoiden pahinta rakenteellista ongelmaa pitkäaikaistyöttömyyttä työllistämisen vauhdittamiseksi vasemmistoliitto esittää kuuden tunnin työpäiväkokeilua ansioita alentamatta

ruotsissa sekä työn tuottavuus että työhyvinvointi ovat lisääntyneet kokeilun myötä haluamme myös edistää uusien työpaikkojen syntyä energia ja asuntopolitiikan kautta

ympäristölle haitallisten tukien sijaan tukee kotimaista ja kestävästi tuotettua bio ja aurinkoenergiaa tuulivoimaa sekä maalämpöä arvoisa puhemies tulonjaon oikeudenmukaistamiseksi esitämme toimia harmaan talouden torjumiseksi pääomaverotuksen uudistamiseksi sekä pienituloisten tulotason parantamiseksi pienituloisten suomalaisten toimeentulon ja ostovoiman parantamiseksi esitämme kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottamista neljääntuhanteenviiteenkymmeneen euroon sekä sosiaaliturvaleikkausten perumista pidemmällä aikavälillä sosiaaliturvaa on kehitettävä kohti perustuloa perustulo helpottaisi sekä työttömien ja osa aikatyötä tekevien että itsensätyöllistäjien ja freelancereidenkin toimeentuloa harmaan talouden torjumiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun vähentämiseksi esitämme harmaan talouden torjuntaohjelman jatkamista me emme halua suojella rötösherroja emmekä talousrikollisia julkisissa hankinnoissa vaadimme verotietojen läpinäkyvyyden lisäämistä maakohtaisella veroraportoinnilla esitämme kaikkien hallintarekisteröityjen osinkojen lähdeveroa nostettavaksi kolmeenkymmeneen prosenttiin ulkomainen omistaja saisi veronpalautusta kotimaansa verotason tai verosopimuksen ylittävältä osalta näillä toimilla lisätään verotuottoja yli kahdellasadalla miljoonalla tulonjaon oikeudenmukaistamiseksi esitämme myös muutoksia solidaarisuusveroon ja pääomaverotukseen pääomaverotukseen solidaarisuusveron alarajaa lasketaan seitsemäänkymmeneentuhanteen euroon lisäksi yli satatuhatta euroa ylittävien vuositulojen verotusta kiristetään haluamme myös luopua suuria pääomatuloja suosivasta erillisestä pääomatuloverosta ja verottaa kaikkia tuloja tasavertaisesti olivat ne sitten palkkoja eläkkeitä tai yritystuloja

lopuksi arvoisa puhemies samaan aikaan kun tämä hallitus tässä väittää että lapsilta nuorilta pitkäaikaissairailta ja pienituloisilta leikkaaminen on välttämätöntä valmistaudutaan eliittipiireissä ensi keväälle luvattuihin poikkeuksellisen suuriin osinkojuhliin hallituksen esittämässä menoraamissakin toisenlaiset arvovalinnat olisivat mahdollisia mutta se ei riitä vasemmistoliiton näkemyksen mukaan tarvitaan kokonaan toisenlaista työpaikkoja synnyttävää talouspolitiikkaa meidän vaihtoehtobudjettimme osoittaa että on olemassa työllisyyttä lisäävä ja oikeudenmukainen vaihtoehto hallituksen kurjuustaloudelle

ainoastaan työnteolla ja työllisyyden parantamisella saadaan tämän maan talous kuntoon meidän on turvattava että työnteon on oltava aina kannattavaa ja kaikenlaiset kannustinloukut poistetaan yhtenä ehkä helpoimpana tapana puuttua tähän on keventää työn verotusta haluamme keventää työn verotusta yhdellä prosenttiyksiköllä kolmessa alimmassa veroluokassa ja prosenttiyksiköllä ylimmässä veroluokassa samanaikaisesti haluamme korottaa kotitalousvähennystä neljääntuhanteen euroon tänä päivänä se on kaksituhattaneljäsataa euroa tämä osaltaan parantaa työllisyyttä ja niin kuin tiedämme kannustaa yrittäjyyteen ja myös vähentää harmaata taloutta miten sitten kaikki nämä meidän ehdotuksemme rahoitetaan olemme valmiita korottamaan arvonlisäveroa prosenttiyksiköllä kaikissa veroluokissa olemme myös valmiita peruuttamaan hallituksen suunnitteleman autoveroalennuksen ja poistamaan verovapauden ensimmäisen asunnon oston yhteydessä ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että työmarkkinoita on uudistettava verotuksen ohella tämä on tarpeen etenkin työllisyyden parantamiseksi tahdomme uudistaa ansiosidonnaista päivärahaa siten että määrää vähennetään mutta sen sijaan sitä korotetaan alkuaikoina ensimmäisen sadan päivän aikana tanskassa on hyviä kokemuksia tämänkaltaisesta mallista ja uskomme että me voimme hyödyntää näitä kokemuksia myös täällä suomessa lisäksi haluamme uudistaa työvoimatoimistoja siten että nykyisiä työnvälityspalveluita tulisivat paremmin kuin tänä päivänä täydentämään myös yksityiset toimijat tästä on jo hyviä kokemuksia viime vaalikaudella aloitimme pilottikokeilut täällä uudellamaalla ja pirkanmaalla ovat varsin kannustavia ja näitä kannattaa jatkaa ne vievät työttömiä ihmisiä töihin paremmin kuin tänä päivänä ja se on erittäin hyvä asia on hyvä huomioida että viimeiset työtilastot osoittavat että lokakuussa oli suomessa kuusikymmentäviisituhatta vapaata työpaikkaa mutta meillä on aika vakava kohtaanto ongelma johon tällä voitaisiin puuttua haluamme myös varmistaa että he jotka eivät tänä päivänä jaksa syystä tai toisesta saavat kuntoutusta hallitus on päättänyt leikata muun muassa niin sanotusta aura kuntoutuksesta mikä on erittäin epäviisas päätös jonka myötä ei saada ihmisiä takaisin töihin tämä on epäviisas leikkaus

arvoisa rouva puhemies nuoren ihmisen joutuminen vaikeuksiin elämässään on tragedia henkilölle itselleen mutta myös hänen perheelleen ja käytännössä laajemmin koko yhteiskunnalle jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa ja jokainen nuori jolle voimme tarjota toisen mahdollisuuden on hieno asia tästä tästä syystä on hieman vaikea ymmärtää minkä takia hallitus leikkaa nuorisotakuusta ja myös etsivästä nuorisotyöstä tämä on hyvin lyhytjänteistä talouspolitiikkaa ja tässä meidän on se että näistä ei leikata haluamme panostaa nuoriin ja sitä kautta suomen tulevaisuuteen haluamme myös ottaa käyttöön parempia oppisopimusmalleja ja niin sanottuja minijob malleja joiden kautta saadaan nuoria ihmisiä kiinni työelämään arvoisa puhemies hallitus myös ikävä kyllä romuttaa suomen kehitysavun tästä ei voi olla muuta kuin surullinen tämä on suomelle häpeä tämä tehdään aikana jolloin pakolaisvirrat ovat suurempia kuin koskaan ja tämän me kaikki tiedämme hyvänä esimerkkinä hallituksen politiikasta on se että esimerkiksi unicefin kohdalla joka tukee köyhiä lapsia ympäri maailman leikataan kolme neljäsosaa valtiontuesta tämä on aika uskomatonta näinä aikoina kysymys kuuluu minkälaisen signaalin tämä lähettää kansainvälisesti esimerkiksi yk piireissä ei ainakaan kovin positiivista semmoista haluamme että suomi kantaa kansainvälistä vastuuta ja tämä on myös se syy minkä takia meidän vaihtoehtobudjetissamme on lisätty kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa kehitysapuun suurin osa tästä on on hoidettu muun muassa palauttamalla finnfundin tekemä panostus takaisin kehitysapuun meidän se on parempi priorisointi meidän eduskuntaryhmämme näkee myös että pakolaiskiintiötä on tarve nostaa tänä päivänä se on tunnetusti seitsemänsataaviisikymmentä ja meidän mielestämme se voisi tulevaisuudessa olla kaksituhattaviisisataa missä raha on tämä on pitkän päälle parempi tapa hoitaa pakolaiskriisi kuin tämä nykyinen tie joka ei kyllä ole mitenkään kenenkään hallussa ei myöskään hallituksen haluamme myös että suomessa kaikilla lapsilla on oikeus äitiyspakkaukseen myös pakolaisten lapsilla ja tämäkin näkyy meidän vaihtoehtobudjetissamme

yksinhuoltajiin esimerkiksi tänä päivänä yksinhuoltajalisän lapsilisän osalta ja toimeentulotuen välinen kytkentä on erittäin iso ongelma joka on meidän vaihtoehtobudjetissamme poistettu koska nykyjärjestelmä on järjetön jossa valtio antaa yhdellä kädellä ja poistaa sitten heti toisella kädellä olemme myös pitäneet huolta siitä että

jotka ovat huolehtineet siitä että meillä on itsenäinen isänmaa voivat hyvin ja sen takia olemme myös tehneet lisäpanostuksia veteraanien kuntoutukseen meidän veteraanimme ovat yhä vanhempia ja tarvitsevat yhä enemmän kuntoutusta ja tässäkin olisi syytä pitää huolta näistä meidän kunniakansalaisistamme

tosiaan nämä leikkaukset joukkoliikenteeseen meidän mielestämme eivät ole kohdallaan toinen muutos mikä sisältyy meidän vaihtoehtobudjettiimme on se tosiasia että haluamme keventää viljelijöiden taakkaa meidän mielestämme yksi konkreettinen esitys voisi olla maaseutuviraston lakkauttaminen ja sen tehtävien siirtäminen kunnille ja valtiolle

arvoisa puhemies nämä ovat ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetin päälinjat kyse on budjetista joka on kustannusneutraali pääministeri sipilän hallituksen vaihtoehtoon verrattuna ja osoittaa että politiikassa on vaihtoehtoja siitä huolimatta että taloustilanne on vaikea tämä on meidän mielestämme huomattavasti parempi ja järkevämpi vaihtoehto

arvoisa rouva puhemies värderade fru talman

kuukautta myöhemmin kääntäisimme takkimme meillä on yhä samat talouspoliittiset tavoitteet siksi on luonnollista että kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti poikkeaa vähiten hallituksen esityksestä määrällisesti mutta ei laadullisesti

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti on hallituksen esitykseen verrattuna sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja samalla siinä on vahvoja talouskasvua tukevia esityksiä esityksessämme olemme huomioineet eläkeläiset sairaat lapsiperheet opiskelijat pienyrittäjät ja monet muut ryhmät eduskuntaryhmämme julkaisi oman vaihtoehtobudjettinsa ensimmäisenä jo lokakuun lopulla olemme tyytyväisiä siihen että hallitus on herkällä korvalla kuunnellut meitä ja muuttanut useita esiin nostamiamme ongelmallisia kohtia kohtia omassa esityksessään kristillisdemokraatit toivovat että hallitus jatkossa harkitsee päätöksiään tarkemmin ja tekee niistä etukäteen kunnolliset vaikutusarvioinnit arvoisa puhemies hallituksen aikaisempi päätös poistaa eläkeläisten asumistuki oli huono koska se olisi asettanut tuhannet pienituloiset eläkeläiset kestämättömään tilanteeseen olemme tyytyväisiä että hallitus kuunteli kristillisdemokraatteja ja eläkeläisiä peruessaan tämän päätöksen vielä tyytyväisempiä olisimme jos hallitus peruisi asumismenojen enimmäismäärän jäädyttämisen ensi vuodelle ja toisi selkeästi esiin kaikki asumistukeen liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset vaihtoehtobudjetistamme löytyy asumistuen lisäksi myös takuueläkkeen suurempi korotus sekä lääkekorvauksen leikkauksen peruminen lääkekorvauksen osalta kannatamme hallituksen esittämää rakenteellista uudistusta jossa otetaan käyttöön alkuomavastuu ja samalla lääkkeiden peruskorvausta korotetaan me emme kuitenkaan leikkaisi lääkekorvauksen määrärahoja vaan kohdistaisimme tuen uudelleen kd esittää että alkuomavastuun kautta vapautuvat varat kohdennetaan lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen tämä parantaisi lääkkeitä tarvitsevan iäkkäämmän väestön tilannetta yksi hallituksen huonoimmista esityksistä on ruokavaliokorvauksen poistaminen keliakia on vakava perinnöllinen sairaus jonka ainoana hoitona on elinikäinen gluteeniton erikoisruokavalio ruokavalio on keliaakikon lääke ja siksi kd esittää että erityisruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia korvataan keliaakikoille jatkossakin arvoisa puhemies kristillisdemokraatit ovat perhepuolue tämä näkyy vahvasti vaihtoehtobudjetissamme mitä lapsilta ja nuorilta tänään säästämme joudumme maksamaan moninkertaisena takaisin kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä siksi kyseenalaistamme miksi hallitus on päättänyt kohdistaa suuren osan säästötoimistaan päivähoitoon varhaiskasvatukseen peruskouluihin ja korkeakouluihin esitämme vaihtoehtobudjetissamme hallitusta enemmän määrärahoja päivähoidon ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen korkeakouluille etsivään nuorisotyöhön nuorten työpajoihin ja oppisopimuskoulutukseen arvoisa puhemies työllisyyden hoito ja yrittäjyyden tukeminen vahva teema vaihtoehdossamme esitämme lisämäärärahoja palkkatukeen ja starttirahoihin esitämme että henkilöyrityksille myönnettäisiin viiden prosentin yrittäjävähennys tämä muuttaisi henkilöyrittäjien verotusta oikeudenmukaisemmaksi suhteessa palkansaajiin ja osakeyhtiöihin lakialoitteemme mukainen uudistus kannustaisi yrittäjyyteen ja toimeliaisuuteen arvoisa puhemies panostaisimme hallitusta enemmän tutkimukseen ja kehitykseen hallituksen ohjauksessa tapahtuvan tutkimuksen sijaan haluamme panostaa sellaiseen tutkimukseen jossa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa luodaan uutta kasvua siksi siirtäisimme määrärahoja valtioneuvoston tutkimusrahoista niille tahoille jotka hoitavat tutkimusta ja kehitystä parhaiten eli korkeakouluille tekesille ja vttlie

hallitus on joutunut täydentämään talousarvioesitystään turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvista lisämenoista johtuen samalla hallitus leikkaa kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen saamaa tukea tämä on lyhytnäköistä politiikkaa kehitysyhteistyön avulla pystytään auttamaan hädänalaisia ihmisiä kriisimaissa ja niiden lähialueilla vähentämällä tätä tärkeää tukea lisätään samalla niiden ihmisten määrää jotka päättävät lähteä turvapaikanhakijoiksi eurooppaan ja suomeen puhumattakaan niistä miljoonista kärsivistä ihmisistä jotka jäävät vaille apua arvoisa puhemies kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti ei lisää velanottoa suhteessa hallituksen esitykseen tulonlisäyksiä haemme korottamalla terveyttä edistäviä ja yhteiskunnan kuluja vähentäviä haittaveroja ottaisimme käyttöön myös windfall veron ja olisimme alentaneet autoveroa hallitusta vähemmän laskemme että hyvin kohdennetut panostukset tuovat lisää verotuloja muun muassa harmaan talouden torjunnasta uusiutuvasta energiasta ja kiertotaloudesta ideologisista eroista huolimatta meillä on useita samansuuntaisia esityksiä muun opposition kanssa liittyen muun muassa kehitysyhteistyöhön koulutukseen eläkeläisten asumistukeen työllisyyden hoitoon ja moneen muuhun tärkeään kohteeseen

kristillisdemokraatit eivät näe politiikkaa vain taktisena pelinä jossa opposition ja hallituksen välillä luodaan vastakkainasettelua tyhjästä meidän strateginen tavoitteemme on käydä rakentavaa dialogia hallitus ja oppositiopuolueiden kanssa suomen ja kansalaisten hyväksi suomi nousee vain työllä ja yrittäjyydellä ja jokaisen yrittämisellä

seuraavaksi seitsemän minuutin puheenvuoron käyttää ministeri stubb minkä jälkeen myönnän pääministeri sipilälle viiden minuutin puheenvuoron ja sitten jatke taan debattia olkaa hyvä ministeri stubb
arvoisa rouva puhemies haluaisin aloittaa kiittämällä oppositioryhmiä näistä vaihtoehtoisista budjettiesityksistä mielestäni on erinomaista että me voimme käydä talouspoliittisista vaihtoehdoista vuoropuhelua eduskunnan suuressa salissa itse asiassa kun kolusin läpi noita eri vaihtoehtoja niissä oli paljon hyviä esityksiä realistisia esityksiä ja totta kai myös sellaisia esityksiä joita en pitänyt hyvinä enkä välttämättä realistisina mutta suosittelen lämpimästi niissä näkyy aika pitkälti myös oppositiopuolueiden väliset

tässä keskustelussa on paljon käytetty puheenvuoroja velasta ja lapsista ja mutta ehkä yksi tulokulma joka näkyy jokaisessa puheenvuorossa oli se että haluamme kaikki lähes kaikki myös oppositiopuolueet taittaa velkaantumisen ehkä lukuun ottamatta vasemmistoliittoa joka esittää merkittävää yli yhden pilkku viiden miljardin euron lisävelan ottoa hallituksen esitykseen nähden mutta näyttäisi kuitenkin olevan sellainen aika laaja konsensus sen ympärillä että velanotto löysin rantein ei ole kestävä tie ajattelin tässä käydä läpi muutaman kokonaisuuden ensimmäinen sdp näyttää esittävän pysyviä menolisäyksiä kertaluontoisilla tuloilla satojen miljoonien edestä eli lähinnä siis tämä paperi muuten on erittäin hyvä ja kuten olette huomanneet tyylikäs ihan vain huomiona totean toivottavasti tämä ei ole enteellinen koska tässä näyttävät satamat pysähtyneen

tämä on myös hienolle paperille painettu toivon että se on painettu suomessa ja suomalaiselle paperille ja toivon että suomen posti on tämän meille tuonut paperissa on paljon hyviä näkemyksiä mutta kuitenkin teidän ehdotuksenne on se että me nostamme veroja hallitus vastustaa tätä ajatusta teidän ehdotuksenne on se että me nostamme meidän velkataakkaa hallitus vastustaa tätä teillä ei ole yhtään rakenteellista uudistusta hallituksessa emme ole samoilla linjoilla ja sitä paitsi te esitätte pysyviä menoja korvaamaan korvaamaan kertaluontoisia tase erien purkamisia muun muassa suomen pankista ja sitrasta

edustaja rinne
pakkolait deflaatio yhteiskuntarauha epävarmuuden aika yhteenkuuluvuuden henkeä tarvitaan mutta hallituksessa sitä ei ole te kuritatte työttömiä lapsia eläkeläisiä köyhiä te olette eripuraisia epäoikeudenmukaisia ristiriitaisia kasvatatte tuloeroja te edustatte jääkylmää maailmaa ja ihmiskuvaa ja kahtiajakoa te kuritatte palkansaajia ja eläkeläisiä ja lopetitte siihen mutta sdpn vaihtoehto on rohkea reilu ja oikeudenmukainen

vasemmistoliiton toteaisin että oli mielenkiintoisia esityksiä mutta totean kuitenkin sen että vasemmiston velkaelvytyslinja ei kyllä valitettavasti tehoa tilanteessa jossa ei pystytä luomaan yrityksille ja kotitalouksille parempaa tulevaisuudennäkymää kuka investoisi jollei usko tulevaisuuden tuovan ja investointien maksavan takaisin

sdpn vihreiden ja esityksissä on otettu kiristävä linja työn ja yrittäjyyden verotukseen puolueet kiristäisivät muun muassa osinkojen pääomatulojen sekä työn verotusta solidaarisuusveron lisäkorotuksin hallitus on huolissaan siitä että suomessa yrittäjyyden ja omistamisen edellytyksiä on jo heikennetty tässä vaiheessa liiaksi suomi voi menestyä vain työllä ja yrittäjyydellä vain menestyvät yritykset voivat työllistää ja luoda näin lisää hyvinvointia

rkp korottaisi siis maltillisesti arvonlisäveroa mutta ohjaisi kevennyksiä työn verotukseen kaikilla tulotasoilla työn verotuksen keventäminen maltillisesti myös keski ja suurituloisilla on oikeudenmukainen avaus ja hyvä keino kannustaa korkean tuottavuuden ja työn säilymistä ja syntymistä suomessa kristillisdemokraatit taas ei esitä muutoksia työn verotukseen mutta sen sijaan puolue kasvattaisi verorasitusta muun muassa tupakka alkoholi ja autoveroja kiristämällä ja myös kiittää heitä rakentavasta linjasta viimeisenä huomiona vihreiden esittämä työmatkakorvauksen pienentäminen heikentäisi kannustimia kannustimia vastaanottaa työtä kauempaa kotoa ja hallituksen tavoitteena on että työn vastaanottaminen olisi aina ja kaikissa tilanteissa kannattavaa

kiitän kiitän myöskin osaltani oppositiota rakentavista ehdotuksista me olemme viimeisen seitsemän vuoden aikana tehneet tuosta tuosta velkakellon sadasta miljardista suurin piirtein puolet ja hallituksen nykyisellä suunnitelmalla tulot ja menot tulevat tasapainoon kuudessa vuodessa eli kolmetoista vuotta teemme peräkkäin velkaa elämme velaksi en pidä tätä aikataulua kohtuuttoman kovana linjana

olen katsonut oppositiopuolueiden esittämiä vaihtoehtobudjetteja siitä näkökulmasta olisiko niissä sellaista vaihtoehtoa jonka voisi ottaa sellaisenaan ja jolla pärjättäisiin ja menestyttäisiin tämäntapaisestihan on ruotsissa tehty vaihtoehdot kuultuani voin sanoa että yhtään näistä ei voi sellaisenaan ottaa hallituksen esityksen tilalle jokaisesta löytyy sen verran höttöä ja olisimme syvissä vesissä jos näillä vaihtoehdoilla edettäisiin kristillisten ja rkpn linjauksissa on kuitenkin kasvua ja yrittäjyyttä tukevia elementtejä joita pidän tärkeinä esimerkiksi kd esittää yrittäjävähennystä tämä on hyvä asia sitä hallituskin valmistelee

tuloutusten suhteen vaikkakin hallituksen aikataulun

mukaankin vasta seuraavalla vaalikaudella tuo tasapainottuminen tapahtuu arvoisa puhemies sdpn esityksessä menoja lisätään yli miljardilla säästökohteita ei juurikaan ole löydetty veronkorotuksia senkin edestä hyvää on toki se että työn verotuksen kiristäminen jätettiin veronkiristysten ulkopuolelle suurin verotuotto oletetaan sdpn esityksessä saatavan yhdessä ruotsin kanssa valmisteltavasta rahoitustoimintaverosta koska ruotsissa verovalmistelu on vasta alkutekijöissään ehdotetusta yhteistyöstä ruotsin kanssa seuraa että esityksessä ei kyllä kerry kerry verotuloja lisäksi kyseisen veron osalta suurta ei ole ainoastaan toivottu kahdensadankolmenkymmenen miljoonan verokertymä vaan myös epävarmuus tuosta verokertymästä vastaavalla tavalla hyvin epävarmalle pohjalle lasketaan monet merkittävät tuotot esimerkiksi harmaan talouden karsiminen on hyvin tärkeä tavoite mutta ei siitä esitettyä kahdensadan miljoonan verotuottoa voida käyttää vastuullisen budjetin pohjana sdp haluaa antaa taloudesta sellaisen kuvan että valtiontaloutta ei tarvitse sopeuttaa säästöillä maallamme on sdpn mukaan edelleen mahdollisuus ylläpitää nykyisen tasoiset valtion kulutusmenot näin siitä huolimatta kuten kerroin

laskussa jo seitsemän vuotta peräkkäin uusien avausten sijaan hyvinvointipalvelujen rahoitushaaste ratkaistaan hyvin epävarmojen verotuottojen ja harmaan talouden vähenemisen lisäksi tulouttamalla ensi vuoden menojen tilkkeeksi kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa sitran taseesta ja lisäämällä suomen pankin tuloutusta valtiolle kuudellakymmenellä miljoonalla

oppositio tekee vastuullisesti omat budjettinsa ja kyllä noissa jotain hyvää kuitenkin on ja ja hyvää keskustelun keskustelun pohjaa tästä eteenpäin uskon että tästä tulee ihan hyvä debatti kiitoksia
no niin sitten päästään debatin ääreen pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua siihen ilmoittautumaan aloitetaan kahden minuutin puheenvuoroilla

arvoisa puhemies ihan muutama korjaus sdpn vaihtoehto ei nosta veroastetta sdpn vaihtoehto ottaa vähemmän velkaa kuin hallituksen vaihtoehto sdpn vaihtoehto korjaa nämä sosiaaliset ongelmat joita hallituksen on sdpn vaihtoehto luo lisää työllisiä ihmisiä kolmekymmentäviisituhatta ihmistä tässä on varmaan sillä tavalla sekä pääministerillä että valtiovarainministerillä että aikataulut ovat sen verran kireät että ette ole päässeet tähän perehtymään teillä on vähän liian vähän aikaa ollut näitten kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja lukemiseen

minä haluaisin todeta sen että sdp lähti elokuussa varmistelemaan tätä vaihtoehtobudjettia me olemme tehneet todella paljon töitä tämän eteen käyttäneet eduskunnan tietopalvelua hyväksemme tavalla joka on oikeastaan ruuhkauttanut tuon tietopalvelun tiedontuotannon me olemme selvitelleet kansainvälisiä vertailuita ja arvoisa pääministeri tämä

jätetään vatulointi pois ja tehdään ratkaisuja sillä tavalla että syntyy asioita tässä on aika monta sellaista lainsäädäntöesitystä jotka hallitus on tuonut tänne eduskuntaan ja jotka on jouduttu vetämään pois teidän toimestanne koska olette huomanneet itsekin että ne ovat vääriä vaihtoehtoja tuoda tähän keskusteluun ylipäätään luovat yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja rokottavat tavallisia kansalaisia arvon pääministeri ja herra valtiovarainministeri sdpn tarkoituksena on lisätä palkansaajien ja eläkeläisten tuloja käteenjääviä tuloja ensi vuonna samaan aikaan veroaste pysyy pysyy täsmälleen samana kun laajennetaan hieman veropohjaa uusien verojen kautta

uusia ideoita antaa teiltä jäi äsken kokonaan kehumatta esimerkiksi työllisyysseteli pääministeri josta te kerroitte jo että te olette valmiita ottamaan sen hallitusohjelmaan

arvoisa puhemies on sinällään viihdyttävää kuulla mitä mieltä ministeri stubb on sdpn layouteista mutta puhutaan nyt vähän suomen valtiontaloudesta ja ihmisistä hallituksen linjavalinnat ovat sellaisia että te ette itsekään ihan selvästi halua niitä tässä puolustaa kukaan teistä ei tuonut esille perusteluita sille miksi juuri koulutuksesta ja osaamisesta leikataan niin paljon se johtuu siitä että niitä ei ole on olemassa paljon vaihtoehtoisia ehdotuksia siitä mistä valtion menoja voi sopeuttaa miksi te leikkaatte niin paljon osaamisesta ja ja koulutuksesta tämä on kaikkien asiantuntijoiden mielestä väärin tämä on oecdn mielestä elinkeinoelämän mielestä mielestä väärin ja ministeri stubb pyörittelee siellä silmiään eikä halua selvästikään vastata kysymykseen arvoisa puhemies on myös niin että että vaihtoehtojen välillä on eroja siinä miten ne luovat työllisyyttä ja talouskasvua me olemme laittaneet meidän vaihtoehtomme helsingin yliopiston kansantaloustieteen tutkijan tervalan mallin sisään ja arvioineet sillä leikkausten vaikutuksen talouskasvuun meidän vaihtoehdossamme se on

nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä vaalikauden aikana talouskasvua vähemmän leikkaava kuin hallituksen vaihtoehto eli leikkaukset heikentävät talouskasvua tämä on asia minkä me kaikki tiedämme ja silloin ne kannattaa kohdentaa niin että ne tekevät sitä mahdollisimman vähän ja samaan aikaan etsiä ratkaisuja joilla yrittäjyyttä ja kasvua tuetaan vihreiden kärkihankkeissa vauhditetaan myös energiaremonttia voimakkaasti tiedän että pääministeri sipilä on entisissä rooleissaan kovasti puhunut kotimaisen uusiutuvan energian puolesta mutta vieläkään ei ole tullut yhtään konkreettista päätöstä miten vauhditetaan uutta

arvoisa puhemies ensin lyhyt kommentti liittyen edelleen tähän velkaan eilen tässä salissa kun käytiin keskustelua valtiontaloudesta eräs hallituspuolueen edustaja erotteli omassa puheenvuorossaan syömävelan investointivelasta ja minusta oikein hyvä lähestymistapa tähän keskusteluun niin kauan kuin tämä olematon talouskasvukehitys jatkuu ja työttömyys kasvaa tulee valtio velkaantumaan tulojen vähentymisen ja automaattisten vakauttajien seurauksena minun nähdäkseni tämä hallitus on ottamassa juurikin syömävelkaa kun toteutetaan talouskasvua leikkaavia toimia ja samanaikaisesti velkaannutaan se mitä vasemmistoliitto tässä esittää että me tekisimme on se että otetaan investointivelkaa jolla me rahoitamme kasvua tukevia toimenpiteitä ja mitä tulee parempien tulevaisuusnäkymien luomiseen niin niitähän me esitämme tässä meidän vaihtoehtobudjetissamme myöskin toisin kuin hallitus arvonlisäveron alentamista mikä lisäisi kuluttajien kulutushalukkuutta ja mahdollisuuksia kuluttaa ja me esitämme myöskin että perutaan näitä ostovoimaa heikentäviä leikkauksia sitten vielä kommentti valtiovarainministeri stubbille kun hän puhui siitä että oppositiopuolueet haluavat verottaa työtä ja yrittäjyyttä enemmän kehottaisin nyt kuitenkin valtiovarainministeriä tutustumaan pikkaisen tarkemmin niihin linjauksiin mitä näihin vaihtoehtobudjetteihin sisältyy me haluamme verottaa suuria palkkatuloja osinkotuloja suuria pääomatuloja enemmän kuin mitä tehdään tällä hetkellä se liittyy siihen että me haluamme edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta oikeudenmukaista tulonjakoa me haluamme kaventaa tuloeroja ja tämä on nähtävästi tavoite jota tämä hallitus ei ymmärrä alkuunkaan

herra pääministeri yhdyn moniin teidän kommentteihinne totesitte kuitenkin että kaikissa ehdotuksissa on höttöä olette meidän ehdotuksestamme sitä höttöä löytäneet minäkin olen sitä joistain muista ehdotuksista löytänyt ehkä tämä on sitten subjektiivinen arvio mutta odotan mielenkiinnolla missä se rkpn höttö on kun en ole itse sitä tunnistanut mutta ehkä te vielä kerrotte minulle tässä keskustelun aikana yleisesti ottaen on aivan selvää että ne toimenpiteet mitkä tässä ovat keskeisiä ovat ne jotka parantavat työllisyyttä tässä toivon että oikeasti tartutaan niihin hyviin ehdotuksiin mitä on monen oppositiopuolueen ehdotuksessa ja mietitään miten voitte ottaa niistä koppia ja mitä tehdä niiden asioiden eteen esimerkiksi työnvälityksen parantamiseen tämän tyyppisiin asioihin jotka ovat hyvin keskeisiä niin kuin kerroin siinä pidemmässä puheessani tällä hetkellä suomessa on ennätyksellisen monta vapaata työpaikkaa mutta se ei tarkoita sitä että työllisyys olisi nousussa

vaikka suomi on menettänyt kilpailukykyään ja talouskasvu polkee paikallaan on päästävä eroon jatkuvista pessimistisistä lausunnoista joita kuulemme lähes lähes päivittäin mediasta ja myöskin osittain tässä salikeskustelussa

vahvuuksiimme maassamme on maailman korkeatasoisinta koulutusta meillä on tuhansia it insinöörejä vapaina uusiin tehtäviin eikä heidän tietotaitonsa ole kadonnut mihinkään päättäjillä ja elinkeinoelämällä on oltava rohkeutta katsoa tulevaisuuteen ja kykyä visioida mitä me haluamme se mikä on mennyt pieleen ei saa sitoa meitä vaan siitä on otettava opiksi hallituksen mielestäni jatkettava ponnisteluja kilpailukyvyn parantamiseksi kilpailukykyloikkatavoitetta olisi syytä nostaa kahteenkymmeneen prosenttiin tarpeetonta byrokratiaa joka heikentää mahdollisuuksia investointeihin ja työllistämiseen tulee vähentää ja nopeasti

puhemies tämän keskustelun suuri arvo on se että nähdään mikä on vaihtoehtojen kestävyys ja toivon että kun vuoden päästä nämä samat esitykset tehdään niin silloin rakennetaan nämä vaihtoehtobudjetit tässä esitettyjen päälle ei enää syödä uudelleen näitä samoja eväitä että nähdään mitä neljän vuoden aikana tulee silloin varmaan vähitellen varmaan vähitellen myös sitten kuullaan se mitä olivat ne sdpn noin kahden miljardin euron säästöt tai se kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa keskiasteen koulutuksesta jotka olivat niitä teidän lupauksianne esityksiänne joilla pyritte hallitukseen kantamaan tätä isoa isoa vastuuta tässä mutta tämä on edessä ehkä vasta vuoden päästä minä haastaisin jonkin verran tässä keskustelussa sdpn linjaa siltä osin että te te olette kiristämässä lähinnä oman ja työpaikkoja luovan riskinoton riskinoton verotusta minun laskujeni mukaan noin kuudellasadalla miljoonalla eurolla te yleensä aina peräätte hallitukselta vaikutusarvioita esityksistä mitkä ovat tämän vaikutusarviot tulonjakoon esitätte ne vaikutusarviot mutta mitkä ovat vaikutusarviot riskinottoon työllistämiseen investointeihin minun minun järkeni mukaan negatiivinen vipuvaikutus on investointi ja lainanottomahdollisuuksiin ehkä tämän kuudensadan miljoonan päälle mittaluokkaa noin kaksi miljardia euroa tälläkö te luulette että investoinnit saadaan liikkeelle ja lopuksi arvoisa puhemies minusta mainio asia tässä sdpn esityksessä on se että kun me olemme nyt puoli vuotta väitelleet näistä lähinnä solidaarisuuteen liittyvistä asioista nyt nähdään se sdpn solidaarisuusveron ja hallituksen verolinjan ero se on kuusikymmentä miljoonaa euroa onko se noin kaksi promillea tuloverotuksen tuotosta siinä on se suuri linjaero josta on puoli vuotta keskusteltu

vaihtoehtobudjeteista kävi ilmi se että oppositiopuolueillakin on keskenään eroja rkpn ja kdn vaihtoehtoja voi pitää varsin vastuullisina vaikka niitä ei kaikilta osin voikaan allekirjoittaa lähinnä kysyn kysyn nyt muutamia tarkennuksia vielä vielä sosialidemokraateilta teidän esityksessänne on puoli miljardia otettu rahastoista suomen pankilta ja finnfundilta ja ne on käytetty kertaluonteisiin menoihin tai jos ei ole käytetty niin kerrotteko sitten mistä ensi vuonna aiotte ne säästöt tehdä onko esimerkiksi niin että kun te otatte finnfundilta yhdeksänkymmentä miljoonaa ja olette siirtäneet sen kehitysapuun niin vuoden päästä te olette valmiita kehitysavusta leikkaaman tämän yhdeksänkymmentä miljoonaa ihan vain esimerkkinä näitä varmaan muualta löytyy

luvut eivät ole oikein niin ehkä olisi hyvä että valtiovarainministeriö voisi laskea ideana tämä asia voidaan selvittää mutta meidän pitää päästä siitä selville mikä on tämä vaikutus onko se lähellä nollaa tai jopa positiivinen vai onko se kolmesataaviisikymmentä miljoonaa miinuksella niin kuin eduskunnan tietopalvelu esittää

aivan lopuksi vihreiltä toivoisin vastausta tästä työmatkavähennyksen vähentämisestä mikä teillä koko ajan on minkä takia te haluatte juuri niiltä ihmisiltä leikata jotka omalla autollaan käyvät töissä ja pitävät maaseutua myös hengissä
jatketaan vielä kahden minuutin

arvoisa puhemies pidän kyllä erittäin huonona asiana sitä että pääministeri täällä esittää sdpn vaihtoehdosta vääriä väitteitä sen jälkeen lähtee pois eikä ole kuuntelemassa täällä keskustelua ensin hän sanoo että on hyvä että on vaihtoehtoja kertoo vääriä väitteitä ja sen jälkeen lähtee pois onhan tämä onhan tämä uskomatonta arvoisa puhemies korjaan nyt tässä ehkä hän sitten myöhemmin ne katsoo ensinnäkin meidän vaihtoehdossamme rahoitetaan kertaluontoisia menoja eli niin sanotusti laitetaan tase töihin eikö tästä keskusta puhunut ennen vaaleja kelpaako se mitä tulee verotukseen sdpn vaihtoehto tarkoittaa veroasteeseen muutosta jonka lukema on nolla pilkku nolla sdpn sdpn vaihtoehto ei kasvata veroastetta ja itse asiassa palkasta ja eläkkeestä meidän vaihtoehdossamme jää enemmän käteen

sitten tämä kasvu ja työllisyyspaketti kiinnitän huomiota siihen mitä edustaja vanhanen täällä sanoi päinvastoin kuin hän väittää sdpn vaihtoehdossa yrityksen kustannukset ovat kevyempiä ensi vuonna kuin hallituksen vaihtoehdossa kun vanhanen oli huolissaan siitä miten suuria pääomia tai ansiotuloja verotetaan niin me olemme huolissamme siitä miten saadaan kannattavaa liiketoimintaa yrityksiin jotta voi syntyä jotain mitä verottaa sen takia sdpn vaihtoehto työllistää tässä ja nyt toisin kuin hallituksen pakkolakipolitiikka joka vie kotimaista ostovoimaa vielä kysyn ministeri stubb sdpn vaihtoehdossa otetaan vähemmän velkaa vähintään kolmesataa miljoonaa vähemmän velkaa työllisyysvaikutusten jälkeen jopa miljardi eikö se hallitukselle käy tehän olette tästä velasta puhuneet niin että korvista tulee jo ulos

arvoisa rouva puhemies tämä käytävä keskustelu olisi varmasti paljon helpompaa jos meidän työllisyysasteemme olisi samalla tasolla kuin se on muissa pohjoismaissa usein ajatellaan että meillä ei ole tarpeeksi työtä tässä maassa työtä meillä on yllin kyllin se mistä meillä on pulaa on työpaikat työpaikkaa ei synny jos ei ole taloudellisesti kannattavaa työllistää työnantaja ei ota työntekijää töihin jos työntekijä ei pysty työllään ansaitsemaan omaa palkkaansa suomen selviämisen kannalta ei ole olennaista se jääkö meille lopulta sitten kymmenen vai satakolmekymmentä miljardia velkaa olennaista on se että me muutamme niitä rakenteita niin että työllistäminen tulee nykyistä kannattavammaksi tässä syytä pitää mielessä nimenomaan se mikä se rakenteellinen vaikutus on eikä niinkään se onko budjetti tasapainossa vai ei sen lisäksi haluaisin sanoa että budjetin kaunistelu sillä että otetaan sitrasta kolmesataaviisikymmentä miljoonaa ja sanotaan että meidän budjettimallimme on ylijäämäinen on vähän epäreilua koska sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka tässä pitkässä juoksussa käy varsinkaan aikana kun lainaraha maksaa

arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeri stubb ei selvästikään ole tutustunut vasemmiston esittämään vaihtoehtobudjettiin mutta ymmärrän syynkin me olemme painaneet tämän eduskunnassa tavalliselle kopiopaperille stubbia stubbia kiinnostaa enemmän hieno taitto paperin laatu ja kuvat kuin itse sisältö niin pitkän pätkän te käytitte arviopuheenvuorostanne tämän visuaalisen ilmeen arvioimiseen arvoisa puhemies miksi suomi velkaantuu sen vuoksi että meillä on massatyöttömyys me maksamme lähes yhtä paljon työttömyyskorvauksia kuin me otamme vuodessa velkaa kaiken lisäksi ne ihmiset jotka työllistyvät maksavat enemmän veroja tarvitsevat vähemmän julkisia palveluita työllisyys on ykkösasia lyhyellä tähtäimellä ja pitkällä tähtäimellä siihen mihin vasemmisto tähtää velkaantumisen taittamiseen nyt arvoisa rouva puhemies kysymys on siitä me saamme talouskasvun käyntiin ja sillä työllisyyden nostettua valtiovarainministeri stubb stubb kommentoi vasemmiston vaihtoehtobudjettia lähinnä niin että velanotto löysin rantein jos katsotte tätä budjettia niin tämä on rakentunut kahdesta osasta ensinnäkin me osoitamme että työllisyysmäärärahojen nostaminen joka parantaa työllisyyttä ostovoimaa heikentävien leikkausten peruminen työllisyyttä sekä koulutusleikkausten peruminen joka parantaa työllisyyttä pitkällä tähtäimellä ovat tehtävissä oikeudenmukaisella politiikalla myös hallituksen budjettiraamissa mutta sen lisäksi me olemme ottamassa rohkean askeleen

käy mutta ainakaan sdpn esityksissä ei rakenteellisia uudistuksia sen enempää kuin kilpailukykyä vahvistavia uudistuksia näy on kyllä kysyttävä millä perusteella sdpn vaihtoehto velkaannuttaisi valtiota muka vähemmän tai mihin perustuu se väite että lisäämällä kaksikymmentä miljoonaa harmaan talouden

nämä luvut oikein tulevat valtiontalouden tarkastusvirasto nimittäin sanoo että kun hankkeeseen sisältyviä toimia ei ole arvioitu niin ei voida myöskään torjuntaohjelman vaikuttavuutta millään tavalla todentaa sdpltä voidaan myös kysyä missä ovat ne kahden miljardin säästöt joita vielä eduskuntavaaleissa kovasti mainostitte jotain linjakkuutta voidaan silti kaikesta huolimatta edellyttää

puhemies ajattelisin niin että tässä talouden tilanteessa mennään lyhyellä aikavälillä siihen että meillä ei ole talouskasvua ja ja jos ajattelemme niin siihenhän siihenhän tulee tämä maailman epävarma tilanne sitten on suomea koskettavat venäjän pakotteet ja tämä julmettu kansainvaellus jokainen voi kysyä onko tämä alkua vai loppua ja mihinkä tämä on johtamassa hallitus sai myös lähes neljäsataatuhatta työtöntä kun aloitimme toimet valtionvelka kasvoi vajaan kymmenen vuoden aikana kuudestakymmenestä sataan miljardiin eli me olemme tässä tilanteessa on puhuttu että pitäisi saada investointeja työpaikkoja työ on sitä että työ perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin tämä pitäisi jokaisen tietää tällä hetkellä meidän maamme on täällä pohjoisessa kilpailukyky ei ole sitä mitä me odotamme on viennin heikkoutta itämaahan eurooppaan ja muualle maailmaan meille on tällaiset niin suuret

yhtäläisyydet tulleet että me olemme kovassa tilanteessa tässä tilanteessa myönnän minä myös että me olemme joutuneet säästämään tekemään leikkauksia ja kaikkia tällaisia tilanteita joista kukaan ei varmaan ole tyytyväinen mutta meille tulee uutta näköpiiriä kun me saamme uusia yrittäjiä jotka uskaltavat työllistää näitä lukemattomia työttömiä me olemme tässä kierteessä tämä opposition vaihtoehto ei ainakaan ole meikäläistä vakuuttanut että että samassa veneessä ollaan jos ajatellaan niin meillä on suuret ratkaisut odotettavissa mikäli me saamme tätä taloutta kasvuun niin se työ on ensimmäinen mutta siihen menee pitkä aika

puhemies suomen ja suomalaisten kannalta on aivan olennaista että suomeen syntyy lisää työtä ja yrittäjyyttä on tärkeä katsoa löytyykö joitakin helmiä täältä opposition varjobudjeteista mutta on lupa myöskin odottaa että nämä budjetit ovat tasapainotetut täällä on entisiä valtiovarainministereitä entinen valtiovarainministeri rinne esimerkiksi kun katsoo näitä budjetteja niin kyllä voi sanoa että tällä on höttöä nostan yhden asian oppositio on yksimielisesti samaa mieltä kuin hallitus siitä että eläkeläisten asumistuen sulauttamista yleiseen asumistukeen ei ei pidä tehdä kun tuo säästö ikään kuin peruttiin niin siitähän säästyi rahaa hallituksen hallituksen arvio siitä mikä tuo summa on on neljätoista miljoonaa euroa mutta kun katsoo teidän opposition varjobudjettia niin täällä vasemmistoliitto on arvioinut että se olisi yhdeksänkymmentä miljoonaa ja sitten vihreät ovat arvioineet että siitä säästyisi satakahdeksankymmentä miljoonaa rkp kuusikymmentäviisi miljoonaa kd kolmekymmentäyksi miljoonaa herää kysymys kuten näette eri luvuilla olette tasapainottaneet budjetin onko se eduskunnan tietopalvelu joka nämä luvut on antanut vai mikä näin erilaiset luvut on ja kyllä olette hyvin oikein yhdessä myöskin hallituspuolueiden kanssa kysyneet hallitukselta vaikutusten arviointeja ja samaa olisi kyllä lupa odottaa teiltäkin eli kysyn miten näin eriävät luvut neljällä oppositiopuolueella on ja ovatko nämä luvut tosiaankin eduskunnan tietopalvelun laskemia sata miljoonaa ja osalla on sitten kolmekymmentä miljoonaa todella iso skaala

tähän edustaja sarkomaan kysymykseen kyllä ne meidän lukumme perustuvat siihen budjettikirjaan mutta sehän on positiivinen ongelma meille jos on niin että me olemme laskeneet että se maksaa kuusikymmentäviisi miljoonaa ja se maksaa vain neljännentoista silloin meillä on on neljäkymmentäyksi miljoonaa mitä me voimme panostaa johonkin muuhun esimerkiksi voidaan välttyä lääkekorvauksen omavastuun korottamiselta elikkä tämä ei ole varsinainen ongelma se on on hyvä asia jos näin on mutta tässäkin tulee esille se että totta kai hallituksen edustajilla on paremmat mahdollisuudet saada ihan tarkat luvut kuin meillä oppositiossa mutta väitän edelleen että meidän lukumme perustuvat budjettikirjaan ja osiltaan myös eduskunnan tietopalvelun

arvoisa puhemies tarttuisin tässä vaiheessa myös tähän harmaaseen talouteen kun tässä edustaja terho muun muassa mietti sitä mihin meidän lukumme tässä suhteessa perustuvat rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä panostaisimme kaksikymmentä miljoonaa lisää ensi vuonna harmaaseen talouteen ja se perustuu siihen että meillä on hyviä kokemuksia edelliseltä hallituskaudelta

sitten ihan viimeiseksi haluaisin tietää myös mitä hallitus aikoo tehdä nuorisotyöttömyydelle onko valmiutta ottaa koppia siitä meidän ehdotuksestamme saksan mallista

sitten siirrymme minuutin puheenvuoroihin

arvoisa rouva puhemies kyllä minua vähän hämmästytti tämä valtiovarainministeri stubbin arvio sdpn suomi työlinjalle työpaikkoja tässä ja nyt asiakirjasta nimittäin te ette ollut kyllä ilmiselvästi lukenut mitä täällä sanotaan kuvat te ehkä sitten katselitte mutta mutta lukenut ette ole sisältöä muuten tietäisitte että vaikutus veroasteeseen on nolla pilkku nolla veroaste ei nouse työpaikkoja tulee kolmekymmentäviisituhatta lisää ja velkaannutaan vähemmän kuin mitä hallitus tekee arvoisa ministeri stubb katsomalla vain takasivun te löytäisitte uusia avauksia joihin toivoisin tämän hallituksen tarttuvan jo tässä takasivulla on joukko sdpn avauksia työstä ja eläkkeestä enemmän käteen työstä ja eläkkeestä enemmän käteen toisin kuin hallitus nyt tekee ikäväkseni huomasin että eilen hallitus oli taas piiloleikkaamassa eläkeläisiltä tämä on aivan järkyttävää tässä on rinteen malli työpaikkoja tässä ja nyt yrittäjyyden ja viennin täsmätoimia luulisi kiinnostavan muun muassa edustaja vanhasta koulutuksen leikkauksia perutaan finanssisektori mukaan talkoisiin ja vähemmän

on puhuttu siitä miten nämä kilometrikorvausten ylikompensaation ja työmatkavähennyksen leikkaukset olisi järkevä toteuttaa meidän pitää muistaa se että juuri vaikeina aikoina pitäisi tehdä rakenteellisia uudistuksia meillä tällä hetkellä menee aika paljon rahaa siihen että meillä on autoja tuolla kehä kolmosella ruuhkassa jos paremmin kehitettäisiin yhdyskuntia liikenteen ohjausta tuottavammaksi liikennettä me säästämme rahaa sillä että ihmiset eivät ole siellä ruuhkissa vihreiden mallissa tavoitteena on se

ensi vuoden osuus ja me haluamme kehittää uuden mallin jossa vähennys kohdistuu vain suuriin kaupunkeihin ja maaseudulla ei pienenisi työmatkavähennys eli toisin sanoen niitä joilla on vaihtoehto ohjataan käyttämään joukkoliikennettä ja maaseudulla jossa ei ole vaihtoehtoa säilyisi nykyinen taso tämä on järkevämpi tapa ohjata ihmisiä käyttää tuottavasti liikennettä ja tästä edustaja vanhanen ei voi olla eri mieltä olette joskus kannattanut raideliikennettä muistan sen ehkä ette enää kannata sitä

arvoisa rouva puhemies aloitetaan isosta kuvasta siitä mitä meidän tärkeimmässä kilpailijamaassamme ja oikeastaan meidän verrokkimaassamme parhaasta päästä

tähän päivään kasvuero on neljätoista prosenttiyksikköä rahassa kolmekymmentä miljardia euroa se sattuu muuten siihen ajanjaksoon jolloin nykyiset oppositiopuolueet olivat hallituksessa joten joku on mennyt pahasti pieleen jo vuosia sitten kun katsotaan mikä työllistää ja ketkä työllistävät ne ovat kannattavat yritykset vain kannattavat yritykset luovat ja tuovat työtä mitään oikotietä tähän ei ole ja sen takia meidän pitää

se vie työtä ja työtä ja yrittämistä eteenpäin ei mitenkään sitten tämä harmaan talouden hattu kaksisataa miljoonaa euroa tulen kyllä kyllä teitä julkisesti siitä kiittämään jos kahdellakymmenellä saa tämän varmaan neljälläkymmenellä saisi neljäsataa miljoonaa ja tällä logiikalla voidaan mennä sitten vielä arvoisa puhemies windfall vero taidatte käsitykseni mukaan muka ehdottaa sitä nyt vaikka teidän se peruttiin mitä johdonmukaisuutta tämä on mitä ihmettä ymmärsinkö ymmärsinkö väärin vai ymmärsinkö oikein poukkoileeko veropolitiikkanne vai eikö se poukkoile ja sitten arvoisa rouva puhemies vihreät te esiinnytte täällä ääni väristen maaseudun ja köyhien ihmisten edustajana juuri heidät jotka sieltä sorateiden varrelta kankeutuvat töihin ja saavat pientä matkavähennystä te haluaisitte maksumiehiksi vai polkupyörälläkö pitäisi lähteä arvoisa puhemies aivan uskomatonta kaksinaamaisuutta heitä ankarasti verottaisitte sorateiden sankareita jotka kulkevat töihin haluatteko heidät kaikki johonkin betonipilariin ennen kuin te olette tyytyväisiä

maa siellä on uusi ulkoministeri meillä on maahanmuuttokriisi menossa kyllä tekin kannatatte turvallista itämeren aluetta ja yhteistyötä otan suurelta osalta tämän kunnianosoituksena siitä että oppositio ymmärtää että ulkoministeri tekee sitä työtä johonka hänet on valittu

puoli vuotta tässä salissa on tästä ministeriaitiosta kuultu että että meillä ei olisi vaihtoehtoa joka kerta me olemme vaihtoehdon tarjonneet nyt me olemme koonneet sen yhteen ja nyt kun esitämme niin yksi kerrallaan ministerit poistuvat aitiosta eivätkä jää meidän vaihtoehtoamme kuuntelemaan saatika kertomaan otatteko te näitä esityksiä vastaan vai ette ensin lähti pääministeri kohta lähtee ministeri soini onneksi toivottavasti stubb jää arvoisa puhemies kun te ministeri soini

ennen vaaleja sanoitte että pienituloisilta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata ennen vaaleja sanoitte että pienituloisilta eläkeläisiltä ei voi ei saa eikä ole varaa leikata nyt olette kertonut että nämä leikkaukset on pakko tehdä nyt osoittaa että niitä ei ole pakko tehdä joten perutteko te nämä häpeälliset leikkaukset

arvoisa rouva puhemies olen todella iloinen että teillä on näin ikävä ollut minua olen valmis tietenkin vastaamaan teidän kysymyksiinne olen käynyt tämän teidän lipareenne läpi ja se on kyllä hyvin kevyt aivan niin kuin edustaja vanhanen sanoi siinä on kuudenkymmenen miljoonan ero tietyiltä osin

jolla lisätään kunnolla työllisyyttä jotta syntyy jaettavaa jotta pystytään menemään tässä asiassa eteenpäin tämä on se teidän vaihtoehtonne tämä on se teidän tilanteenne te unohdatte ne kymmenet miljardit jotka teidän kaudellanne valtio otti lisää velkaa te puhutte kolmestakymmenestäviidestätuhannesta työpaikasta kun te puhuitte sadastatuhannesta työpaikasta ja paljonko tuli

minuuttia sen jälkeen sitten jatketaan debattia voitte olla aivan vakuuttuneita että kaikki saavat puheenvuoron
arvoisa rouva puhemies miksi pyysin tosiaan puheenvuoron en ole karkaamassa mutta kymmenen minuuttia joudun olemaan valitettavasti poissa halusin sen takia tämän puheenvuoron pyytää kun tässä oli muun muassa pienituloisista henkilöistä puhetta ja sitten tässä keskustelussa nousi oppositiosta esiin muun muassa tämä eläkkeensaajien asumistuki että ollaanko sitä nyt leikkaamassa ja tähän halusin nyt nimenomaan pyytää vastauspuheenvuoron hallitus ei ole leikkaamassa nykytasosta eli nyt asumistuen asumistuen saajien tasavertaisen kohtelun vuoksi

pidetään ennallaan eli tämän vuoden tasossa ja

tämä päätös on ollut siinä alkuperäisessäkin esityksessä sisällä eli eläkkeensaajien asumismenojen enimmäismääriin ei tehdä vuodelle kaksituhattakuusitoista korotuksia vaan ne jäävät vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle se se ei ole leikkaus se on nyt turha kääntää siihen että se on leikkaus tämä tämä sama toimenpide koskee myöskin yleistä asumistukea ja tässä me katsomme että me haluamme kohdella eri asumistukimuotojen saajia tasavertaisesti toisaalta on myöskin sitten muistettava se että hyvin usein nämä asumistuen korotukset nousevat ja menevät suoraan sinne vuokramääriin ja meillä on tietysti toivomus myöskin siitä että silloin me pystyisimme joiltain osin myöskin ehkäisemään tätä kehitystä mikä on aika tyypillinen koska silloin ne nyt valitettavasti eivät näitä eläkkeensaajia tai asumistuen saajia hyödytä vaan aivan toisenlaisia toimijoita aivan pikaisesti jos vielä puhemies sallii tästä keliakiakorvauksesta itse asiassa mitä kuuntelin näitä puheenvuoroja täällä oli erittäin hyviä ajatuksia jokaisella oppositioryhmällä liittyen tähän pienituloisten toimeentulon ja ja tilanteen parantamiseen mutta erityisesti kiinnitin huomion tähän kdn avaukseen tästä alkuomavastuun kohdentamisesta nimenomaan tähän maksukaton alentamiseen ja keliaakikoista sen verran vielä että tällä hetkellähän on tänne vammaislainsäädäntöön tämä heidän ruokavaliokorvauksensa asetettu ja siitä on nyt käyty tuossa pohdintaa mitään ei voi luvata mutta on käyty pohdintaa olisiko joku toinen lainsäädännöllinen keino löydettävissä siihen koska siinähän on kysymys sairauden hoidosta eikä vammaisuudesta
ja sitten edustaja niinistö

arvoisa puhemies siis toisin sanoen te sanoitte että eläkeläisiltä leikataan asumistuesta yhtä paljon kuin muilta yleisen asumistuen saajilta eli molemmille tehdään jäädytys eli molemmilta leikataan tämä oli siis se mitä te sanoitte olisi hyvä sanoa se rehellisesti niin että ihmiset ymmärtävät sen lisäksi hallitus on kai tehnyt myös muitakin korvaavia päätöksiä tälle leikkaukselle voisitteko avata nekin mistä kaikkialta se koko rahamäärä kerätään jotta me saamme selvyyden siitä mille budjetille tässä tarjotaan vaihtoehtoa suomalaiset haluavat tietää mitä hallitus on nyt oikeastaan päättänyt

arvoisa puhemies minäkin haluan mielelläni kuulla vastauksia liittyen siihen mistä näitä korvaavia säästöjä haetaan mutta haluaisin vielä palata tähän työllisyysteemaan kun se nyt selvästi on tämä päivän keskeisin kysymys johon myöskin kaikki oppositiopuolueet omissa vaihtoehtobudjeteissaan keskittyvät mikä tämä hallituksen vaihtoehto siis on työllisyyden parantamiseksi te te olette kohdistamassa tekemässä leikkauksia jotka leikkaavat ostovoimaa leikkaavat kasvua lyhyellä aikavälillä ja te olette myöntäneet tämän se on rehellistä te olette leikkaamassa koulutuksesta mikä heikentää työllisyyden parantamisen edellytyksiä pitkällä aikavälillä senkin te olette myöntäneet monissa hallituspuolueen puheenvuoroissa on tullut esille että pidätte itsekin näitä koulutusleikkauksia erittäin ongelmallisina sitten puhutte rakenneuudistuksista eli rakenneuudistukset ovat ne joiden kautta me saamme työllisyyttä parannettua mutta mitä nämä hallituksen työmarkkinarakenneuudistukset oikeastaan on palkanalennuksista ja työsuhdeturvan heikentämisestä siinä on tämän hallituksen työllisyysohjelma kyllä minä pidän näitä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja huomattavan paljon uskottavampina työllisyyden parantamiseksi

varsin mielenkiintoinen keskustelu jotkut hallituspuolueiden edustajat moittivat oppositiota siitä että ne ovat erilaisia ehdotuksia eivätkä samansuuntaisia toiset taas pohtivat minkä takia harmaan talouden panostukset tuovat rahaa vaikka nähdään viime kauden tuloksia on ihan hyvä käydä sitä debattia mutta minä en ole ihan varma että tämä nyt nostaa debatin tasoa kaikilta osin ministeri soinin joka jo ehti poistua vaihtoehto viime vaalikaudella oli aina se että leikataan kehitysavusta ja ruotsin kielestä ja ahvenanmaaltakin piti leikata joo nyt nämä vaihtoehdot ovat kyllä siitä parantuneet huomattavan paljon ikävä kyllä soini ei nyt kuule tätä ministeri mäntylä tässä jo mahdollisesti lupaili että tämä keliakiakorvausleikkaus poistetaan hyvä näin se ei olisi ensimmäinen leikkaus minkä joudutte perumaan mutta se olisi kyllä erittäin viisas koska niille ihmisille joita se koskee se on erittäin vaikea asia

arvoisa

puhutaan työllisyydestä ja täällähän on tosi kauniita tavoitteita tästä työllisyyspuolesta sanotaan että kasvu on kaiken perusta laiskaa pääomaa siirretään ahkeraksi pääomaksi suomessa pk yrityksiä on huomattavasti vähempi viennissä kuin muualla kaikki nämä tavoitteet ovat mutta mennään sitten keinoihin ensimmäisenä te haluatte nostaa osinkoverotusta kysykääpäs niiltä yrittäjiltä jotka haluavat yrittää onko se heille signaali että kannattaa työllistää kun otetaan lisää te haluatte nostaa nostaa korkeampia palkkatuloja eli tehdäänpä vähempi töitä ei varmaan sitten enempää kuin kuusi tuntia töitä koska korkeampia tuloja halutaan halutaan verottaa lisää sitten te teette pohjoismaiden rahoitusveron eli pankista saavat kalliimmalla rahaa ne yrittäjät jotka tekevät sitä työtä siinä suhteessa ja sitten te te otatte vielä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa pois kehittäjäorganisaatio joka pyrkii kehittämään uudenlaisia konsepteja suomeen onko tämä sitä teidän työllistämisen ja kasvun politiikkaanne ei oikein näytä siltä kauniit tavoitteet heikot

on tämä nyt kyllä aika uskomatonta että sekä pääministeri että pääministerin sijainen haukkuvat opposition vaihtoehdon ja lähtevät sen jälkeen pois annan kiitoksen ministeri stubbille että te te olette sentään paikan päällä ei tätä nyt oikein keskusteluksi voi sanoa tämä on vähän kuin kuurojen ja sokeiden vuoropuhelua kuurojen ja sokeiden vuoropuhelua tuntuu olevan en minä nyt odottanutkaan että pääministeri sipilä kuultuaan meidän vaihtoehtomme sanoo että hän pyytää eroa ja ilmoittaa että uusi hallitus astuu voimaan mutta se mitä odotin on että hän olisi sanonut että täällä on pari hyvää ideaa opposition vaihtoehdoissa miksi ihmeessä ei käy esimerkiksi puheenjohtaja rinteen ehdotus siitä että käytettäisiin työttömyysturvaa siihen että sen sijaan että maksetaan joutilaisuudesta maksettaisiin työllistymisestä miksi se ja toinen miksi ei käy että kun yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijän hän saisi siihen pienen avustuksen jotta autettaisiin näitä pienyrityksiä kasvuun eikö sekään käy tälle porvarihallitukselle

tässä salissa eilen esitti ja sanoi että jos hallituksen koulutusleikkauksille ilmaantuu vaihtoehto hallitus ottaa korvaavat esitykset nimiinsä kysyn valtiovarainministeri stubbilta otatteko ensi vuoden koulutusleikkaukset korvaavat esitykset vihreät ovat todella esittäneet että noin kahdensadan miljoonan euron koulutusleikkaukset korvataan pienentämällä verottomia kilometrikorvauksia ja alentamalla työmatkavähennystä työmatkavähennyksestä on hyvä tietää se että kahdeksankymmentä prosenttia siitä ohjautuu kasvukeskuksiin mitä vihreät tahtovat tulevaisuudessa rakenneuudistuksen siellä missä ei ole vaihtoehtoa omalle autolle on suurempi tuki myös oman auton käytölle siellä missä on vaihtoehtoja tuki on pienempi vyöhykemalli vyöhykemalli tukee nimenomaan niitä sorateiden asukkaita itsekin viitasaarella kesät vietän ja tiedän tasan tarkkaan mikä homman nimi siellä on

puhemies edustaja heinäluoma vastasi tekemääni kysymykseen ja jään nyt odottamaan kaikessa rauhassa ensi että demarit tulevat esittämään hyvissä ajoin että tehtäisiin näitä siirtoja mutta päävastaväitteeni on edustaja heinäluoma että te esitätte tekesille plus seitsemänkymmentä miljoonaa euroa varmaan hyviin tarkoituksiin niin kuin pitääkin tehdä mutta samalla te leikkaatte suurin piirtein samaa työtä tekevältä sitralta kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa

arvoisa puhemies ettei jää väärää kuvaa siitä niin kyllä pääministeri sanoi että näissä esityksissä on joitakin hyviäkin asioita mutta jos otetaan nyt tämmöinen rakentava linja tähän oppositiosta edustaja vartia käytti äärettömän hyvän puheenvuoron ja toivoisin että myöhemmin jokainen sen kuuntelisi ongelmahan näissä vaihtoehtobudjeteissa ei ole se menopuoli mihin rahaa laitetaan kaikkeen hyvään tarkoitukseen rahaa laitetaan ongelma muodostuu siitä millä se rahoitetaan tulopuolella on valitettavasti sitä höttöä niin kuin tässä on sanottu

miljoonaa euroa saadaan harmaasta taloudesta tai tupakkaverolla seitsemänkymmentä miljoonaa tai alkoholiverolla kuudennenkymmenennen silloin valitettavasti ollaan pikkuisen höttöpuolella rkpn vaihtoehtobudjetista voi sanoa sen että siinä ei ole niinkään höttöä mutta siinä on arvonlisäveron korotus joka sinällänsä ei ole kovin hyvä asia ja sitten on se rkpllä että te te leikkaatte kärkihankkeista satakaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa juuri siitä rahasta jolla saadaan kasvua ja työpaikkoja valitettavasti ei ollut enempää aikaa kommentoida

arvoisa puhemies tässä on kummallinen keskustelu käynnissä siinä mielessä että kun sdp niin kuin olen todennut on tehnyt todella pitkään töitä tämän oman esillepanossa ja sen erilaisten elementtien rakentamisessa niin nyt täällä ilman että kunnolla on tutustuttu asioihin luodaan semmoista kuvaa että tämä ei pidä paikkaansa tässä on hallituksen budjettiesitykselle vakavasti otettava vaihtoehto joka pitää sisällään

kertaluontoisia tuloja jotka käytetään kertaluontoisiin menoihin sitten on pysyviä tuloja euroa jotka käytetään pysyvien menojen menojen paikkaamiseen tämä meidän esityksemme ei nosta veroastetta tämä vähentää velkaa vähintään kolmesataakolmekymmentä miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset huomioon ottaen työllistää kolmekymmentäviisituhatta uutta

minkä takia te ette hae taustalta oikeita vaihtoehtoja minkä takia valehtelette tai väitätte väärää totuutta

puhemies edustaja turunen arvioi tätä meidän vaihtoehtobudjettiamme siltä osin kuin me esitämme että harmaalta taloudelta voitaisiin saada sataneljäkymmentäviisi miljoonaa euroa väitän että se on täysin mahdollista se on seitsemän kertaa se sijoitus mitä mitä siihen panostetaan me esitämme kaksikymmentä miljoonaa euroa lisää panostusta siihen työhön ja jos sillä panostuksella ei saavuteta miljoonaa niin se tarkoittaa että hoidetaan asiat väärin kun hoidetaan asiat fiksusti niin se tuottaa satavarmasti sataneljäkymmentäviisi miljoonaa takaisin tässä on ihmetelty minkä takia oppositiopuolueilta ei ole tullut yhtenäistä esitystä no minä en ihmettele sitä se johtuu siitä että oppositio pysyy kyllä pystyssä vaikka siltä tulee vähän erilaisia näkemyksiä ja esityksiä katastrofi olisi se jos hallituksen suunnalta tulisi erilaisia esityksiä sitten on myös moitiskeltu kdtä että te olette kohta hallituksessa ettekö te voi tulkita sitä niin että me haluamme kantaa vastuuta maan asioista myöskin opposition puolelta

arvoisa puhemies olisi tosi hienoa että päästäisiin vähän pintaa syvemmälle tässä keskustelussa myös näiden lukujen taakse ja siihen minkälaista yhteiskuntaa niillä rakennetaan minä haluaisin edelleenkin hallitukselta vastauksen siihen miten hallitus näkee että näin suurten leikkausten kohdistaminen tekesiin yliopistoihin ammattikorkeakouluihin peruskouluihin varhaiskasvatukseen voi olla suomen tulevaisuudelle hyvä asia

sosiaaliturvasta kannustavampaa vauhditettaisiin perustulokokeilua helpotetaan pk yritysten työllistämistä saadaan talouskasvua ja tehdään maltillisempaa politiikkaa täällä ei leikata jotka myös luovat kasvua ja tehdään enemmän tilaa työllistämiselle ja sieltä tuleville tuloille

puhemies julkisuudessa on paljon epäilty sitä onko timo soini selkärankainen mies kyllä hän on hän käytti kolmen minuutin demagogisen puheenvuoron jossa haukkui kaiken mikä liikkui ja sen jälkeen poistui kuuntelematta vastauksia mutta siinä puheenvuorossa oli myös totuuden siemen nimittäin kannattavia yrityksiä tarvitaan no katsotaan ennusteita ensi vuodesta kaksituhatta luvun suurimmat osinkojuhlat ovat tulossa todella niin että ministeri soinin mielestä on aivan oikein että samaan aikaan kun potkitaan ihmisiä pihalle työttömyys kasvaa tällainen osinkoilotulitus on edessä siitä olen täysin olen täysin samaa mieltä entisen oppositiojohtajan timo soinin kanssa että alle tuhat euroa tienaavilta ei saa ei voi eikä pidä leikata kaikissa näissä opposition budjettiesityksissä nimenomaan puututaan tähän nyt jos

puhemies toivon että valtiovarainministeri nyökkää jos on asiasta samaa mieltä onko kaikista tärkeintä saada nyt ja työllisyys paranemaan ei tullut nyökkäystä mutta uskon kuitenkin teidän olevan samaa mieltä vasemmistoliiton vaihtoehdossa on selkeä esitys me tarvitsemme ja se kasvusysäys on mahdollista antaa alentamalla määräaikaisesti kaikkia arvonlisäverokantoja arvonlisäverotus syö yrittämistä se syö ostovoimaa se hyydyttää investointeja sen vuoksi tämä arvonlisäveron alentaminen ei kiristä veroastetta se tekee meidän vaihtoehtobudjetistamme veroastetta keventävän mutta tärkeintä siinä on työllisyyden parantaminen ja talouskasvun käynnistäminen sitä suomi tarvitsee ei tämän leikkaus ja kurjistuspolitiikan jatkamista

puhemies tämä hallitus ei ole kiristämässä arvonlisäverotusta niin kuin taisi edellinen hallitus tehdä tähän sitra esitykseen oppositio ajaa sitä että sitran pääomasta siis puolet siirrettäisiin te koette sen niin että se on kertaluontoinen tulo valtion budjettiin mutta se on pysyvä menetys tk toimintaan tutkimus ja kehitystoimintaan koko sitra saa tulonsa näiden pääomien tuloista ei siellä muita merkittäviä tuloja ole ja myisitte nyt puolet siitä omaisuudesta kun pörssikurssit ovat alhaalla en minä ymmärrä tämän taloudenpidon

liiketoiminnan kannattavuuden parantamista johon sdpn esityksessä pyritään mutta siihen ajatukseen että se voitaisiin valtion budjetilla tehdä merkittävässä ja vaikuttavassa määrin en usko kilpailukyvyn parantamisen ja kannattavuuden parantamisen täytyy tapahtua siellä liiketoiminnan muilla ehdoilla ja sen lisäksi tarvitaan sellaista politiikkaa myös suhteessa pääomaan että se kannustaa riskinottoon ja siltä te olette viemässä

nämä niin sanotut kärkihankkeet on tarkoitus rahoittaa omaisuutta myymällä tämä omaisuuden myynti näiden kyseenalaisten kärkihankkeiden rahoittamiseksi nousee käsittääkseni noin joka on kuitenkin kaksi kertaa suurempi summa kuin mitä mitä sitran taseesta pantaisiin töihin joten miten teillä on otsaa tätä paheksua ei aiheuta mitään vahinkoa sitralle eikä kenellekään jos tästä rahasäiliöstä jää vielä puolet jäljelle

arvoisa rouva puhemies edustaja ville niinistö esitellessään vihreiden vaihtoehdon puhui kyllä niin kauniisti ja myös niin propagandistisesti että edustajat soini ja arhinmäki joutavat eläkkeelle kyllä ville niinistö on tämän salin johtava populisti siitä hän ei puhunut mitään että tällä vaalikaudella vihreät käyttää valtion menoihin kaksituhatta miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus sen sijaan hän väittää täällä keskustelussa että vihreät ovat esittäneet vaihtoehtoisia säästöjä no minä olen lukenut tämän teidän pumakkanne ja täällä kyllä kaksikymmentä miljoonaa otatte gynekologeilla käyviltä naisilta ja viisi miljoonaa armeijalta muita vaihtoehtoisia säästöjä en ole löytänyt joilla te korvaatte satojen miljoonien eurojen säästöt teillä on tämä hokkuspokkustemppu jota te tarjoatte kilometrikorvaukset voisitteko te ihan rautalangasta selittää miten se että kilometrikorvauksia joista suurimman osan yksityinen työnantaja maksaa yksityiselle

leikataan tuo sadanneljänkymmenen miljoonan euron säästön valtiolle

jos minun tukiopetukseni ei riitä edustaja zyskowiczille hän voi käydä valtiovarainministeriössä asiantuntijoiden kanssa tämän tämän läpi koska tämä on alun perin valtiovarainministeriön viime kaudella tekemä ehdotus viime hallitus mukaan lukien kokoomus oli viemässä sitä eteenpäin kunnes

kokoomus sellainen puolue jonka mielestä veronmaksajien rahoja siis tässä on kysymys veronmaksajien rahoista annetaan verotukiin henkilöille jotka tienaavat sillä vaikka se ei ole tämän verotuen alkuperäinen tarkoitus kannatatteko verotukea ihmisille vastoin tämän verovähennyksen perustetta onko kokoomus näin höveli puolue että annetaan veronmaksajien rahaa ihmisille noin

kilometrikorvauksessa saattaa olla ylikompensaatiota keskustellaan siitä mutta teidän piti nyt rautalangasta vääntää minulle se sillä jos tässä maassa maksetaan vähän yli miljardi kilometrikorvauksia ja aivan valtaosa niistä ei mene virkamiesten virka ajojen korvaamiseen vaan menee yksityisten työntekijöiden yksityisiltä työnantajilta saamiin kilometrikorvauksiin niin miten te sieltä tämän sataneljäkymmentä miljoonaa euroa valtiolle säästätte tämä on sellainen hokkuspokkustemppu joka jotta ymmärtäisin teidän pitää todella rautalangalla avata mitä tulee näihin työryhmiin niin ympäristöministeriön työryhmä selvitteli näitä niin sanottuja ympäristölle haitallisia verotukia ja kun se päätyi sataanseitsemäänkymmeneen miljoonaan euroon niin se nimenomaan puhui yksityissektorin kilometrikorvauksista valtaosin eivät ne virkamiehet aja niin paljon

arvoisa rouva puhemies ensiksi on kyllä koskettavaa koskettavaa kuunnella miten täällä hallitus miettii sitä miten voidaan turvata tk resurssit ja samalla te teette näin huomattavia leikkauksia mitä teette tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana olen joutunut kuuntelemaan niitä asiantuntijoita joita on käynyt meidän valiokunnassamme ja se ei kyllä ole kaunista kuunneltavaa hallituksen kannalta en lähde sitä toistamaan mutta teidän puheenne ja tekonne tältä osin eivät ihan täsmää ainakaan tänään mitä tulee tähän kilometrikorvauskeskusteluun niin siitäkö ei ollut mitään sovintoa viime vaalikaudella se johtui just edustaja niinistö siitä että ne laskelmat eivät kaikilta osin ainakaan tyydyttäneet kaikkia eivätkä ne seuraamukset se teidän ehdotuksennehan johtaa siihen että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ne lapsiperheet jotka tarvitsevat autoa siihen että vievät lapset kouluun päiväkotiin turvallisesti menevät töihin eivät sen jälkeen enää pääse niihin se teidän ehdotuksenne ei hyvä edustaja aalto kertoi aikaisemmin että te haluatte just kaupungeista leikata kyllä kaupungeissakin tänä päivänä ikävä kyllä tarvitaan autoa aika moneen

arvoisa rouva puhemies enpä nyt tuohon kilometrikorvausasiaan mene se on se on varmasti juuri niin kuin on todettu yksi silmänkääntötemppu kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies hallitushan on esittänyt omat vaihtoehtonsa tämän keltaisen kirjan tämä on ensi vuoden talousarvioesitys joka tuodaan kohta päätettäväksi saliin sipilän hallitus ei ole leikannut vielä yhtään mitään me elämme edelleen entisen valtiovarainministerin edustaja rinteen budjettikautta tämäkin on hyvä kaikkien tietää ja tiedostaa me olemme esittämässä työn ja tuottavuuden parantamiseen erilaisia keinoja malleja joihinka toivottavasti myös työmarkkinoilla löytyy vastausta koska siellä todellakin on avaimet kädessä sdp elää rinteen mallilla vihreillä tuntuu olevan tervalan malli ja vasemmistoliitolla se onkin tämä syrizan malli nimittäin kun te esitätte vielä kuuden tunnin työpäivää niin miksette kokeile omassa puoluetoimistossanne rahoittakaa vielä velalla se niin näkee mitenkä tuottavuus

puheenjohtaja toivoisin että keskustelu palaisi syvällisemmin arvovalintoihin joita eri eduskuntaryhmät tekevät ei saa häiritä puhujaa edustaja vanhanen näihin näihin arvovalintoihin kansalaiset kysyvät minulta jukka mitkä ovat demareiden viisi kärjessä työllisyys ja investointi kuusisataa miljoonaa euroa toisena eläkeläisten veronkevennykset tuovat samalle viivalle palkansaajien kanssa kolme ja tutkimukseen tehdyt leikkaukset perutaan neljäntenä meillä on yrittäjäohjelma kymmenen kohdan yrittäjyysohjelma johon on jo viitattu ensimmäisen työntekijän palkkaaminen vientiveturiyritykset ja niin edelleen viidentenä vastuullinen vaihtoehto vähemmän velkaa kuin hallitus nämä ovat sosialidemokraattien arvovalinnat viisi kärjessä five top stubb

puheenjohtaja en yhtään ihmettele miksi ministerit poistuvat yksi toisensa jälkeen koska tässä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa on suuri uskottavuusongelma

täällä entinen ministeri puhui siitä että tutkimuksesta ei leikata itse leikkasitte viime hallituskautena yksi pilkku seitsemän miljardia juuri juuri koulutuksesta tänäkin vuonna me nimenomaan niitämme sitä mitä kylvitte viime kautena toisekseen tämä viisisataa miljoonaa on tämmöistä kikkailurahaa mitä te ottaisitte syömävelkaa sitran taseesta suomen pankista yksi asia jäi käsittelemättä finnfundin rahasta te haluaisitte siirtää yhdeksänkymmentä miljoonaa menoksi budjettikehykseen vaikka te tiedätte että me emme voi siirtää siirtää sitä sijoitettua pääomarahaa kehyksen sisälle vaikka se kuinka hyvä tarkoitus olisi laittaa kehitysapuun

olen yrittänyt opetella varsinkin tätä demarien vaihtoehtobudjettia mutta kun tätä katsoo niin täällä on huomattavia mihin edustaja vanhanen jo aiemmin viittasi todella kovia veronkiristyksiä yritystoiminnalle joko suoraan tai välillisesti minua kiinnostaisi tietää millä tavalla te olette arvioineet tämän satojen miljoonien veronkiristyksen joka kohdistuu joko yritysmaailman rahoitukseen tai sitten tai sitten osingonjakoon

työllisyysvaikutukset koska on on aivan olennainen kysymys tässä kokonaisuutta silmällä pitäen millä tavalla nämä nämä vaikutukset on on tässä yhteydessä arvioitu jotta me voimme arvioida sitä ovatko nämä ehdotukset ylipäätään lainkaan realistisella pohjalla

puhemies jotta se työpaikka voi syntyä tarvitaan kannattavaa liiketoimintaa sdpn vaihtoehto parantaa suomalaisten yritysten erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuutta työpaikka syntyy helpommin käykö tämä teille käykö yrityksille alhaisemmat kustannukset jotta työllistäminen olisi kannattavampaa arvoisa puhemies nyt on löytynyt sitten kohta josta perussuomalaiset ja ja porvarit ovat samaa mieltä nimittäin he puolustavat rikkaan säätiön pääomia nimittäin tämän sitran ja ei ihme että matti vanhanen puolustaa hänhän on sen hallintoneuvoston puheenjohtaja viime vuonna sitran ylijäämä oli viisitoista miljoonaa nyt tämä tase töihin on kolmesataaviisikymmentä miljoonaa sinne edelleen jää puolet se riittää sitran toimintojen rahoittamiseen eikö käy ja vielä kerran tase töihin työllistäviin investointeihin tästähän keskusta on puhunut miksei tämä käy arvoisa puhemies eläkkeensaajien verotus stubbin perusfilosofia oli samalle viivalle käykö tämä esitys nyt

arvoisa rouva puhemies jos tämä keskustelu vielä tuntuu kansalaisista sirkukselta niin se varmasti johtuu siitä että meillä on vasemmisto oppositiossa taikureita jotka pystyvät hatusta vetämään rahaa valtiolle se on sinänsä

kolmesataa miljoonaa tämäkö on se teidän vaihtoehtonne että syydetään rahat muille maille vierahille perussuomalaiset ei tätä kannata hallitus ei tällaista linjaa kannata
otetaan vielä yksi vastauspuheenvuoro edustaja haatainen ja sen jälkeen kolme minuuttia ministeri stubb mutta sen jälkeen me vielä jatkamme koska täällä tuntuu olevan tätä keskustelutarvetta

arvoisa puhemies kansalaisten pitää kokea että päätökset joita tehdään ovat oikeudenmukaisia sdp pitää oikeudenmukaisuutta lähtökohtana ja siitä syystä me emme verotuksessa halua nostaa tuloveroa mutta sen sijaan me haluamme laajentaa veropohjaa ja verotaakkaa omistajille mutta mitä tekee hallitus hallitus menee nimenomaan sairaiden ja ikääntyneiden ihmisten kukkarolle hallitus on tuomassa esityksen jossa sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksuja nostetaan lähes kolmekymmentä prosenttia sinne tulee tasokorotus plus indeksikorotus ja tämä yhteensä on lähes kolmekymmentä prosenttia tätä ei voi pitää oikeana ja nyt kun ministeri mäntylä on paikalla haluaisin nyt vielä täsmennyksen tähän eläkkeensaajien asumistukeen koska sanoitte että sitä nyt ei leikata täällä esityksessä sanotaan että eläkeläisiin kohdistuu yhdeksällä miljoonalla eurolla säästöjä mutta tästä lakiesityksestä ei käy ilmi kuinka tämä kohdistuu yksittäisiin kansalaisiin ja haluaisin kuulla nyt miten tämä kohdentuu

arvoisa rouva puhemies sdp aikoo tehdä ansio ja eläketuloverotuksen kevennykset kuntien kukkarolla haluankin kysyä ihan suoraan sdpltä ja ja toivon vastausta haluaako sdp leikata kuntapalveluista vai haluatteko nostaa kunnallisveroa tasaveroa joka koskee kaikkia pienituloisiakin

torjunnasta yhtäkkiä saataisiin kahdellakymmenellä miljoonalla kaksisataa miljoonaa kun teillä oli edellinen valtiovarainministeri ja tuloksena usein oli se että esimerkiksi eläkeläisen tai työttömän ei kannata ottaa vapaaehtoistyötä vastaan koska kilometrikorvaukset ovat nykyään verotettavaa tuloa miksi te ette tehneet näitä uudistuksia silloin jos se kerran oli niin kannattavaa työllisyyteen mallien etsiminen on on erittäin hyvä asia rinteen työllistämismallissa kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen saisi työllistämissetelin joka olisi noin seitsemänsataa euroa kuitenkin viime kaudella kun teillä oli oma työministeri heikensitte palkkatukea niin että täytyi olla viisisataa plus kolmesataa päivää miksi teitte näin päin silloin

arvoisa puhemies täytyy ensinnäkin tästä kuntataloudesta sanoa että se on kyllä totta että me haluamme pieni ja keskituloisille eläkkeensaajille enemmän rahaa käteen eläkkeestä toisin kuin keskusta mutta niitä rahoja ei oteta kuntataloudesta koska meidän vaihtoehdossamme kuntatalous on lievästi parempi kuin hallituksen esityksessä vielä tämä harmaa talous meillä on kahdennenkymmenennen kohdan ohjelma jos te tämän toteutatte tuotot tulevat ja kysyn viime kaudella te kun teitte vaihtoehtobudjetin esititte että sieltä harmaasta taloudesta otetaan kolmesataa miljoonaa ettekä esittäneet minkäänlaista ohjelmaa millä se otetaan kuusisataa miljoonaa oliko kuusisataa miljoonaa keskusta esitti viime kaudella että rahaa otetaan rahaa otetaan hatusta arvoisa puhemies surullista tässä keskustelussa on ollut se että koko syksyn hallituspuolueiden edustajat ovat sanoneet että pitäisi puhua isosta kuvasta nyt kun me tuomme ison kuvan esitämme kokonaisvaihtoehdon niin täällä jopa entinen pääministeri keskittyy pikku yksityiskohtiin surullinen asia käykö tämä meidän vaihtoehtomme enemmän käteen palkasta eläkkeestä vähemmän velkaa oikeudenmukaisempi sopeutus nyt se on teidän käytettävissänne arvoisa hallitus

arvoisa rouva puhemies ministeri soini juuri ennen kuin marssi täältä salista ulos kysyi mikä on tämä sosialidemokraattien ja opposition vaihtoehto ovat kysyneet useat hallituspuolueen edustajat mikä on meidän vaihtoehtomme suhteessa hallituksen harjoittamaan politiikkaan no minä mielelläni sen teille kerron hallituksen budjettipoliittinen vaihtoehto tuntuu olevan leikkaaminen leikkaaminen ja leikkaaminen ja opposition vaihtoehto on se että laitetaan rahaa kasvuun ja työllisyyteen meidän budjettimme

puhemies tässä edustaja rossi nosti esille vasemmistoliiton ehdotuksen kuuden tunnin työpäivän kokeilusta minä en tiedä tietääkö edustaja rossi

kuinka paljon eri työpahoinvoinnin muodot maksavat yhteiskunnalle vuositasolla thln arvion mukaan puhutaan jopa neljästäkymmenestä miljardista tai tietääkö edustaja rossi myöskään sitä että ajatus ei ole mitenkään uusi suomessa sitä on kokeiltu täälläkin yhdeksänkymmentä luvulla ja vielä viime kaudella suurin osa työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan jäsenistä itse asiassa kannatti kuuden tunnin työpäivän kokeilua tätä on myöskin kokeiltu esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa jossa siitä on saatu erittäin hyviä tuloksia sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja ja työntekijöiden tehokkuus sitä kautta kasvanut eli jos hallitus kerran kannattaa tätä kokeilukulttuuria niin miksi te ette ole sitten valmiita edes selvittämään ja kokeilemaan tämän tyyppistä mallia varsinkin kun

tämän keskustelun aikana hyvin hämmentynyt siitä ylimielisyydestä mitä hallituspuolueet täällä ovat osoittaneet opposition vaihtoehtoa kohtaan milloin naureskellaan milloin vähätellään milloin häivytään häivytään sitten pois salista ministereiden toimesta minä olen oikeasti arvoisa rouva puhemies hyvin hämmentynyt ministeri soinista hän kävi haukkumassa päin naamaa opposition naureskeli ylimielisesti opposition esityksille ja lähti pois salista hän muun muassa sanoi että harmaan talouden torjunta on hattutemppu vai mikä se oli teillä itsellänne oli kaksisataa miljoonaa harmaan talouden tuotto ja kun tulitte hallitukseen leikkasitte niitä toimintarahoja olisin puhemies toivonut että esimerkiksi soini olisi jäänyt tänne kertomaan tänne kertomaan miksi perussuomalaiset hyväksyvät eläkkeensaajien tukiin kohdistuvat leikkaukset puhemies minä olen nyt huolissani täällä perussuomalainen ministeri juuri äsken kertoi että toisin kuin meille kerrottiin täällä eilen hallitus on nyt leikkaamassa eläkkeensaajien asumistukea äsken tuli siitä selkeä tieto ja tämä on todella pöyristyttävää ja täysin päinvastoin kuin missä tiedossa eilen olimme kun valtiovarainministeri stubb täällä esitteli talousarviota täydentävää

puhemies täällä on kuultu skaalattua totuutta kilometrikorvauksista haluaisin nähdä sen yrittäjän myyntimiehen tai sorateiden sankarin joka kilometrikorvauksilla tekee ihan aidosti tuloa en ymmärrä mikä on vihreillä vaikeus hyväksyä kilometrikorvausta koska kun se raha ei oikein tahdo riittää niin silloin auto pyritään valitsemaan niin että se on mahdollisimman edullinen ja mahdollisimman vähäpäästöinen jolloin ratkaisu ratkaisu on ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto sitten tähän finnfundiin opposition puolelta haluaisin vaikka niinistöltä kuulla mikä teitä finnfundissa häiritsee tavoite on köyhyyden vähentäminen tavoite on rahoittaa kehitysmaissa toimivia yrityksiä finnfundia on rahoitettu vuodesta kahdeksankymmentä lähtien sadallakuudellakymmenelläkolmella eurolla ja tase on kasvanut kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa eli se tuottaa ja se tuottaa nimenomaan hyvinvointia sinne kehitysmaihin ja se on tuloksellista

sen lisäksi että meillä on vielä kahvit juomatta edustaja satosen kanssa automaattisten vakauttajien ja elvytyksen erosta niin edustaja kiurun kanssa pitää käydä vielä läpi tämä kilometrikorvausasia siis työnantaja voi maksaa työntekijälle korvausta kun työntekijä tekee työmatkan omalla autolla näin verottomana maksettavan korvauksen suuruus määritellään vuosittain verohallinnossa tänä vuonna korvauksen perussumma on nolla pilkku neljäkymmentäneljä euroa per kilometri ja ja ylikompensaatio syntyy siis monesta syystä ensinnäkin korvausten laskennassa ei oteta laisinkaan huomioon yksityisajojen osuutta joita on kuitenkin valtaosa ajokilometreistä toisekseen auton hankintaa korvataan senkin jälkeen kun kiinteät kustannukset on keskimäärin korvattu ja kolmanneksi voidaan perustellusti sanoa että kiinteät kustannukset on arvioitu verrattain korkeiksi kun on lähtökohtana uusien autojen keskihinta joka on yli kolmekymmentätuhatta euroa kysymys on on arvovalinnasta nipistetäänkö pikkuisen siitä kilometrikorvauksen ylikompensaatiosta vai kaksisataa miljoonaa koulutuksesta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustaja voisiko saada pienen hiljaisuuden edustaja kalmarille toteaisin että me sosialidemokraatit näemme sen että jokaiselle joka tarvitsee sosiaali ja ja terveyspalveluita pitää ne turvata emmekä me ole valmiit nostamaan asiakasmaksuja kolmekymmentä prosenttia kuten nyt keskusta kokoomus ja perussuomalaiset tekevät mikä käytännössä tarkoittaa sitä että entistä vaikeampi on näitä palveluita tulevaisuudessa näiden ihmisten hankkia ja ministeri mäntylä kun olette paikalla ja totesitte tuossa aikaisemmin ettei asumistukea kuitenkaan leikata meillä on tänään tulossa vielä eduskunnan käsittelyyn lainsäädäntöesitys jossa todetaan että asumistukea leikataan neljällä pilkku kuudella miljoonalla ja vuositasolla yhdeksällä miljoonalla ja tämän esityksen perusteluissa todetaan muun muassa siitä että tämä tulee lisäämään toimeentulotuen hakijoiden määrää ja toimeentulotukihakemuksia arvoisa ministeri mitä tämä käytännössä tarkoittaa te puhutte ristiin välillä sanotte että ei leikata ja toisaalta kaikki teidän esityksenne osoittavat että leikkauksia

puhemies palataan hetkeksi liikenteeseen ja ja autoverotukseen johon hallitus esittää merkittäviä lievennyksiä noin kaksisataa miljoonaa euroa hallituskauden aikana ja ensi vuoden osalta noin kolmekymmentäyksi miljoonaa veronmaksajain keskusliitto toteaa omassa lausunnossaan että vaikka suunta autoveron alennuksessa on oikea muutosten käytännön vaikutukset ovat vähäiset ja autoliitto puolestaan toteaa että autonomistajan kannalta olisi tärkeää että verotus olisi johdonmukaista ja että tämä esitetty muutos ei poista niitä epävarmuustekijöitä jotka uhkaavat nykymuotoisen autoverotuksen tulevaisuutta ja näiltä osin spekulaatiot ja markkinahäiriöitten riski myös tämän muutoksen jälkeen ruotsalaisen eduskuntaryhmän mukaan hallituksen esittämä kolmenkymmenenyhden miljoonan euron alentaminen ensi vuoden osalta pitäisi sen sijaan kohdentaa sellaisiin toimenpiteisiin jotka vaikuttavat suoraan työllisyyteen ja sitä kautta verotulojen kasvamiseen olisi mukava kuulla hallituksen ajatukset tästä esityksestä

puhemies täällä rinne alussa ihmetteli sitä ja oikeastaan arvosteli hallitusta siitä että se lietsoo eripuraa ja eripuraisuuden tunnetta samoin edustaja viitanen totesi että täällä vain ministeri haukkuu ja ei ei oteta vakavasti minä olen itse kirjannut tähän demareiden kannanottoja siitä mitä täällä on tänään sanottu hallitus valehtelee kuinka te kehtaatte on yleisin mitä te täällä teette täällä oli minä kerron mitä tänään täällä on puhuttu miten teillä on otsaa harmittaa motkotatte miten te itse puhutte meille eikö meidän olisi aika keskustella asianmukaisesti minä olen ainakin tottunut tiukastikin olemaan eri mieltä mutta lopetetaan tämmöiset motkottaa ilmaukset ja erittäin syvästi paheksun rinteen huutamista valehtelee tälläkö tavalla täällä saa puhua

uskon tämän että olen pyytänyt vaikka en tiedäkään arvoisa puhemies pahoittelen sitä valehtelu sanaa se oli huono sana tässä yhteydessä lipsahdus ehkä olisi ollut parempi todeta että täällä on käytetty vähän totuutta tänään

puhuttiin arvona kansallisesta sen puolustamisesta minun mielestäni yksi tärkeä asia tässä on koulutuksen ja tutkimuksen puolustaminen nyt kun pariisin pariisin ilmastokokouksessa toivottavasti ja todennäköisesti saamme sellaisen sopimuksen aikaan joka tulee merkitsemään sitä että ilmastomyönteiset investoinnit maailmalla nelinkertaistuvat suomen pitää pystyä olemaan mukana tässä kehityksessä tarjoa maan

puhemies täällä useat hallituspuolueiden edustajat ovat kyseenalaistaneet kilometrikorvauksen ylikompensaation ja matkakorvauksen kohtuullistamista täällä jopa todettiin että tämä olisi merkki maaseudun vihaamisesta edustaja mattila taisi näin sieltä välihuudella jos tämä on merkki maaseudun vihaamisesta niin ovatko hallituksen koulutusleikkaukset merkki koulujen korkeakoulujen ja päiväkotien vihaamisesta kysyn vain asun itse sorateiden varrella viidensadanviidenkymmenen kilometrin päässä työpaikastani ja tiedän kyllä mitä ne kilometrikorvaukset ovat emme ole esittäneet niiden leikkaamista niin ettei kohtuullista korvausta työmatka ajoista saisi vaan olemme esittäneet sen ylimääräisen osan leikkausta ja se on paljon vähemmän haitallinen leikkaus kuin teidän kaikki esittämänne leikkaukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen niitä me emme edustaja kiuru hyväksy

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja kiljuselle näistä kuntien asiakasmaksuista jos oikein muistan niin te kuitenkin korotitte niitä viime kaudella ja pyritte vielä sitten poistamaan saman summan pois valtionosuuksista mutta sitten ihan kysymyksenä tähän sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon siis kunnallisveron perusvähennystä esitätte korotettavaksi sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja sitä ei kompensoida kunnille sitten olen olen lukenut hiukan huonosti mutta millä tavalla se kompensoidaan koska koska muutoinhan se käytännössä nostaa todennäköisesti kunnallisverotasoa ja heikentää kuntataloutta kaiken kaikkiaan on ehkä hyvä kuulla millä tavalla olette ajatelleet sen

on erittäin hyvä että tämä kysymys tulee sillä nimenomaisesti meidän esityksemme on kuntatalouden osalta lievästi myönteinen ja positiivisella puolella olemme tehneet tarkan yhtälön ja nämä verotulomenetykset kunnille kompensoidaan ja tiedättekö mitä nämä verotulomenetykset ovat arvoisa hallitus

kilometrikorvaukset työmatkakorvaukset ensinnäkin

haetaan verottajan kautta sitä ei työnantaja maksa kilometrikorvauksen taas maksaa työnantaja silloin kun tehdään reissuhommia ja lähdetään työpaikalta toiselle paikkakunnalle tekemään töitä en tiedä onko teistä kukaan tehnyt reissutöitä minä olen tehnyt siinä tilanteessa se mitä mitä sillä korvauksella saa on se että sillä saa bensat sillä saa renkaat sillä saa katsastuksen valitettavasti ei saa uutta autoa vaan jatkuvasti oli autolaina päällä koska auton pitää olla sen verran turvallinen silloin kun sitä työtä tekee se siitä mutta se mikä vaihtoehtobudjeteissa on kaikissa hirveän hyvä asia on se että kaikki haluavat harmaaseen talouteen puuttua puututaan siihen viime kaudella te ette puuttuneet siihen tein muun muassa

verotuksesta konserniavustuksiin mikä olisi tukkinut porsaanreiän joka vie miljardin per vuosi veroparatiiseihin nyt siihen on jälleen kerran mahdollisuus kirjoittakaa lakialoite alle niin saadaan se läpi nyt yhdessä

eduskunnan pöytäkirjoihin laittaa ihan ylös että edellinen hallitus teki yhden arvokkaimmista töistään juuri harmaan talouden kitkemiseksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan ennen kaksituhattaseitsemän vaalikaudelta ehdotukset pantiin toimeen kokonaisuudessaan yhtä kohtaa lukuun ottamatta kahdeskymmenes kohtaa joihin liittyy muun muassa arvonlisäverotilitysjärjestelmän muutos rakennuksilla siihen liittyi myös tunnistekortit jotka otettiin käyttöön jotta saadaan näkyville rehelliset työntekijät ja yritykset ja se on tuottanut erittäin hyvin kaksi prosenttia nousevat edelleenkin verotulotilitykset jos katsotte tilastoista ja tilastokeskukselta vaikka työttömyys lisääntyy eli tämä puree ja jos toimia jatketaan niin se tietenkin puree lisää mutta silloin ei saa leikata poliisin tullin syyttäjien oikeusviranomaisten rahoja niin kuin hallituksen budjettiesitykseen kuuluu

puhemies juuri näin kuin edustaja heinäluoma otti esille edellinen hallitus teki hartiavoimin töitä harmaan talouden kitkemiseksi ja muun muassa entisen ministerin ihalaisen kanssa istuttiin samassa työryhmässä ja se kyllä tuotti tulosta silloinen hallitus panosti kaksikymmentä miljoonaa vuosittain ja nimenomaan koko ketjulle poliisille syyttäjille tuomioistuinlaitokselle ulosotolle verotuspuolelle ja niin edelleen nyt hallitus tekee ilmeisesti niin että panostaa hiukan lisää poliisien voimavaroihin ja se on hyvä asia mutta pitäisi hoitaa se koko ketju koska viime kädessä tässä on kysymys myös siitä että kitkemällä harmaata taloutta me myös tuemme rehellisiä yrittäjiä ja rehellistä yrittäjyyttä pitää tukea senkin takia ruotsalainen eduskuntaryhmä ehdottaa että kotitalousvähennystä nostettaisiin neljääntuhanteen euroon koska sekin on tapa kitkeä harmaata taloutta ja saada uusia työpaikkoja haluaisin kuulla mikä on hallituksen

arvoisa rouva puhemies tässä on kuullut useissa puheenvuoroissa että näissä esityksissä on myös höttöä tämän keskustelun pohjalta voisi päätellä niin että mitä enemmän höttöä sitä parempi mahdollisuus istua seuraavassa hallituksessa koska tosiasia on se että viime kaudella kaksi nykyisistä hallituspuolueista esitti vielä enemmän höttöä omissa vaihtoehtobudjeteissaan kuin nykyiset oppositiopuolueet perussuomalaisilla oli kaksisataa miljoonaa harmaan talouden torjunnasta ja me kuulimme tässä että keskustalla oli jossain vaiheessa kuusisataa miljoonaa

anteeksi saanko puhua loppuun

puheenvuoron käyttäjälle rauha puhua
en halua ilkeillä tällä puheenvuorollani mutta minä haluan edelleen painottaa sitä että kun me teemme näitä arvioita siis vaihtoehtobudjettia yhtä lailla kuin hallitus tekee omaa budjettiaan ne perustuvat arvioihin ja toivoisin että me voisimme käydä asiallista asiallista ja rehellistä keskustelua

arvoisa puhemies edustaja niinistö ehti täältä lähteä mutta hän peräänkuulutti energiaremonttia täällä aiemmassa keskustelussa ja sanoi että mitään ei ole tapahtunut tämän energiaremontin eteen kyllä vain on tapahtunut vaikka vihreät itse eivät ole hallituksessa tässä on todellakin tehty jo hallitusohjelma missä ovat biotalous ja puhtaat ratkaisut yhtenä kärkihankkeena johon edustaja myller myös viittasi mutta ei täällä ole koko koulutusta lopetettu ja meillä varmasti osaamista sitä varten on ja on hienoa että hallitus on lähtenyt sitten liikkeelle muun muassa strategisella otteella näihin muihinkin biotalouden väreihin mutta kyllä minä vähän hämmästelen näiden vihreitten kommentteja tästä maaseudusta täällä tuli kommentti että edustaja aalto tuntee maaseudun ne soratiet kun hän viettää kesät viitasaarella jos maaseudun tuntemisen kompetenssi on on tämmöistä kesäviitasaarelaisuutta niin kyllä te maatalousopiston tarpeessa olette

arvoisa puhemies minäkin toivon ministeri mäntylältä selkeää vastausta tähän eläkeläisten asumistukiasiaan kiitos että ministeri on täällä paikalla mutta toisaalta kiitän ministeri mäntylää lämpimästi siitä jos ja kun hän aikoo todella uudelleen pohtia tämän keliakiakorvauksen poiston me sosialidemokraatit varmasti kannatamme lämpimästi ministeriä tässä asiassa

on henkilön tai perheen sosioekonominen asema sairausvakuutuksen lääke ja matkakorvausten heikentäminen indeksien leikkaukset ynnä muut osuvat samoille henkilöille ja ja näin ajetaan ihmisiä toimeentuloluukulle mutta samalla heikennetään myöskin kotimaista kysyntää myönnän vielä kaksi vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen ministerin vastaus nämä kaksi henkilöä ovat edustaja katainen ja edustaja kankaanniemi elikkä olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies kiitän puheenvuorosta en tosin ollut sitä pyytänyt mutta käytän tilaisuutta toki hyväkseni hyväkseni

minusta hyvän puheenvuoron käytti täällä edustaja joka hieman tätä meidän keskustelutyyliämme arvioi edustaja meri

ja siitä seurasikin se että pystymme maltillisemmin lähestymään näitä meille tärkeitä asioita on toki niin kuin pääministerikin jo sanoi jokaisessa vaihtoehdossa varmasti hyviä aihioita joita voimme yhdessä viedä eteenpäin mutta tärkeintä on se että se päämäärä kuitenkin säilyy kirkkaana ja se että että tämä yhteinen tilannekuva on kuitenkin meidän jaettava jos me eri lähtökohdista lähdemme keskustelua käymään niin se ei voi tuottaa mitään hyvää mutta tässä erikoisessa talouden tilanteessa

sosialidemokraattien eduskuntaryhmässä on kolme entistä valtiovarainministeriä heinäluoma urpilainen ja edustaja rinne sanoi että te olette neljä kuukautta elokuusta lähtien tehneet tätä vaihtoehtobudjettia minä minä olisin odottanut että te neljässä kuukaudessa olisitte saaneet vaikutusarviot niin kuin te vaaditte hallitukselta se helpottaisi paljon tätä käsittelyä sen lisäksi olisin odottanut että teidän vaihtoehtobudjettinne olisi tullut

sitten myös vaikutukset arvioida kunnolla viimeinen vastauspuheenvuoro tässä vaiheessa edustaja krista kiuru olkaa hyvä arvoisa puhemies kyllä minä ihmettelen tätä sanaa häpäisy ja sitä että me itse täällä mollaamme sitä eduskunnan uutta hyvää käytäntöä jossa myös oppositio pääsee edustamaan omalla kannallaan vaihtoehtoa minusta on ollut hienoa ja uljasta se että ministeri stubb on täällä paikan päällä ollut kuulemassa näitä vaihtoehtoja ja arvostan sitä todella mutta sitä minä en ymmärrä että sanotaan oppositiolle joka ei ole hallitus joka on vasemmalta oikealle oleva iso ketju erilaisia poliittisia aatteita miksi teillä yhdessä ei ole vaihtoehtoa ei tarvitsekaan olla eihän oppositiolla ole ministeriöitä ei oppositiolla ole virkamiehiä eikä vaikutusarviointeja käytettävissä mutta hienoa jos hallitus tarjoaa tämän koneen käyttöömme mielellämme otamme sen vastaan arvoisa puhemies minun täytyy sanoa että minä olen erittäin huolissani siitä että koko ei käytetty juuri ollenkaan arvovalintoihin aikaa kun me olemme yrittäneet sanoa että tämä talouspoliittinen linja on väärä ja nyt meillä on vaihtoehto esittää miksi se on väärä ja mitä me tekisimme itse niin ei kerta kaikkiaan kuuleviin korviin oteta ei millään tavalla asiallista keskustelua käydä minusta tämä on tärkeä pointti että me pystymme esittämään vaihtoehdon jossa ei ole passiivisia koulutusleikkauksia ja ostovoima säilyy

arvoisa rouva puhemies todellakin tässä viimeisen kahden vuorokauden aikana on ollut mahdollisuus olla salissa kuuntelemassa ja keskustelemassa laskelmieni mukaan noin kuusi pilkku viisi tuntia värikästä ja hyvääkin debattia suomen valtiontaloudesta finanssipolitiikasta talouspolitiikasta ja sitten erityisesti tänään vaihtoehtobudjeteista ja haluan sanoa ihan suoraan että olen kiitollinen niistä ehdotuksista joita oppositio on pistänyt pöytään

tätäkin taustaa vasten minun mielestäni sitä työtä mitä oppositio on tehnyt pitää arvostaa ja kukaan ei voinutkaan odottaa että ne olisivat olleet samanlaisia saati että hallitus olisi sitten ollut niistä samaa mieltä

tuomas kyrön mielensäpahoittaja molemmin puolin puolin salia ja tästä saisi ihan varmasti hyvän sarjakuvan täällä peräänkuulutettiin isoa kuvaa ja pyrkisin oikeastaan vastaamaan kolmen kautta kolmen kautta sen takia että nähdään mikä on se kehikko jossa me toimimme kun me laadimme tätä budjettia vuodelle kaksituhattakuusitoista koska se kannattaa pitää mielessä kaikkien näiden yksityiskohtien ja detaljien kanssa ensimmäinen kehikko on ulkoinen paine ja tällä hetkellähän me olemme siinä tilanteessa jossa on ennennäkemätön paine

miten ulkomaailma tulkitsee meidän talouspolitiikkaa finanssipolitiikkaa ja silloin totta kai lähtökohtana on komissio joudummeko liiallisen alijäämän menettelyyn miten pidämme kiinni kuusikymmentä ja kolmen prosentin säännöistä on myös luottoluokittajat tippuuko meillä yksi a pysyykö sama me katsomme myös miten imf ja oecd tulkitsevat tässä on hirveän tärkeää nähdä että me olemme valitettavasti ajautuneet suomessa vähän tällaiseen negatiiviseen kierteeseen ja itsekin olen tähän syyllinen eli me puhumme siitä että suomi on euroopan sairas talous kyllä minä kriisitietoisuus tällä hetkellä ihan tapissa mutta toivottavasti pääsemme kääntymään jotta ulospäin voimme todenmukaisesti todeta eri tarinaa toinen paine joka meillä on on on sisäinen paine siinä on toki lainsäädännön paine ja muu mutta mehän lähdemme totta kai hallitusohjelmasta ja siinä meillä on tavoitteena julkisen talouden tasapainottaminen työllisyystilanteen parantaminen ja rakenteelliset uudistukset siihen liittyy velkaantumisen taittuminen ja me olemme parhaan tietomme mukaisesti virkamiesasiantuntemukseen nojautuen tehneet tämän budjetin joka seuraa ja noudattaa hallitusohjelmaa velkaantumisen taittamisen kohdalla sama homma minä tiedän että me käymme paljon tätä teoreettistakin keskustelua että näin sanoo akateeminen professori ja asiantuntija ja arvostan suuresti mutta ehkä se realiteetti jolla sitten virkamies ja hallitus ihan yksi yhteen mutta me pyrimme ottamaan kaiken asiantuntemuksen minkä vain voimme kun näitä valmistellaan sdpllä todellakin on kolme entistä valtiovarainministeriä jotka tietävät hyvin miten raskas tämä prosessi on ja miten paljon yritetään sieltä löytää ja saada enemmän vipuvoimaa toinen kokonaisuus ja realiteetti johonka me panostamme kaikki nyt edustaja uotila jos voin nyökätä täältä kyllä on työpaikat ja kasvu ilman muuta siis sehän on se mitä me tavoittelemme ja sen me olemme myös hallitusohjelmaan pistäneet

sitä mieltä että se korjaa ikään kuin kaiken vaan se iso kuva on edelleen se sama ja siinä isossa kuvassa me yritämme saada aikaiseksi sen positiivisen kehän joka lähtee siitä että olemme kilpailukykyinen maa kun olemme kilpailukykyinen maa me saamme viennin vetämään kun vienti lähtee vetämään me saamme kasvua kun kasvu lähtee vetämään me saamme työpaikkoja kun työpaikat lähtevät nousuun me saamme verotuloja ja kun saamme verotuloja meidän hyvinvointiyhteiskunta säilyy valitettavasti me emme voi katsoa tätä toista kautta

kasvua edustaja andersson eivät luo te olette ihan oikeassa siinä kyllä me tiedostamme sen ja kyllä tässä on vaikeita arvovalintoja mutta valitettavasti niitä on tehtävä tässä taloudellisessa tilanteessa ja toivon että voin tulla kolmen vuoden päästä kertomaan eri

täällä on ollut aika paljon pyyntöjä siitä että me käyttäytyisimme toisiamme kohtaan arvokkaasti tässä salissa ja minä toivon että me voimme sen myös tulevaisuudessa tehdä vaikka totta kai tässä on vähän kuumaa mutta kuten totesin hallituksen valinta tässä on se että meillä ei ole varaa tällä hetkellä elvyttää ja valitettavasti elvytys ei ole se asia joka luo meille kasvua tässä on kyse kyllä rakenneongelmasta ja osittain pienestä suhdanneongelmasta myös mutta tämä vuoden kaksituhattakuusitoista budjetti ei sitä tule korjaamaan mutta toivomme että kun käymme tämän keskustelun ensi vuonna tähän aikaan varjobudjettien kautta niin olemme astetta paremmassa tilanteessa

että tästä nykytasosta ei olla leikkaamassa näihin enimmäisasumismenoihin ei tehdä vuonna kaksituhattakuusitoista korotuksia kuten ei yleiseen asumistukeenkaan eli ne jäävät vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle ja siis nyt me puhumme ensi vuodesta tämä toimenpide säästää valtion menoja arviolta neljällä pilkku kuudella miljoonalla eurolla

ilmeisesti te puhutte nyt koko hallituskauden kustannuksista ja korjatkaa jos olen väärässä kun viittaatte siihen yhdeksäänkymmeneen miljoonaan euroon korjatkaa jos olen väärässä mutta tämä keskustelu meillä jatkuu tänään myöhemmin ja varmasti siihen me no toinen asia on sitten miten tämä enimmäismäärän pitäminen ennallaan vaikuttaa yksittäisen eläkkeensaajan tilanteeseen jos hänen vuokransa nousee vuoden kaksituhattaviisitoista tasosta ja vuokra jo nykyisin ylittää enimmäismäärän tason silloin toki sillä on yksittäiselle eläkkeensaajalle niitä vaikutuksia mutta minä toivon että te muistaisitte nyt sen asian että alkuperäinen hallituksen esitys olisi tarkoittanut noin kahtakymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle seuraaville vuosille kuusikymmentätä miljoonaa euroa säästöjä nyt me puhumme neljästä pilkku kuudesta miljoonasta joka on linjassa myöskin yleisen asumistuen linjan kanssa

asumistuen saajia eriarvoiseen asemaan toinen asia on nyt sitten että pitää myöskin muistaa että hallitus on nostamassa takuu eläkettä ja on myöskin tämä yle veron poisto eli kyllä me olemme ja se on aivan turha minusta oppositionkaan naureskella siellä silloin kun hallituksen ministeri vastaa te moititte meitä että me naureskelemme minä en ole nauranut yhdellekään teidän tekemällenne esitykselle tänään päinvastoin olen kuunnellut erittäin suurella mielenkiinnolla minkälaisia esityksiä teiltä tulee pidän erittäin loukkaavana että minä näen että siellä nauretaan ja teitäkin hymyilyttää tämä on yhtä vakava asia meille kaikille ja varmasti haetaan yhteisiä ratkaisuja

pienemmillä summilla näitä meidän tiettyjä kärkihankkeitamme tai emme lykkää mutta sanotaan että niitä jaksotetaan hiukan toisella tavalla että me saamme ne rahat sieltä sitten kasaan nimenomaan siihen että tämä eläkkeensaajien on pystytty perumaan tästä keliakiakorvauksesta sen verran vielä sanoisin että minä en luvannut että se peruutetaan vaan minä sanoin että koska tällä hetkellähän se on ollut vammaislainsäädännön alla ja itse pidän sitä kovin ristiriitaisena koska minä en näe että keliakia on

arvoisa rouva puhemies tiukan taloudenpidon aikana on erityisen tärkeää että pienituloisten ja vähävaraisten aseman ei anneta heikentyä se on siis sekä julkisen talouden että oikeudenmukaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää juuri tästä syystä vihreiden veroratkaisut ovat tuloeroja kaventavia hyvätuloiset ja vauraat kantavat tuntuvan osan julkisen talouden tervehdyttämisen taakasta verotuksen kautta veroratkaisussamme korotamme tuntuvasti kunnallisveron perusvähennystä mikä lisää etuuksia saavien ja eläkkeensaajien tuloja tämä torjuu köyhyyttä ja turvaa myös kotimarkkinoille tärkeää ostovoimaa sekä palveluiden kysyntää vastaavat verotulot kootaan suurimpien ansio ja pääomatulojen saajilta hallitus on esittänyt toiveenaan että hyvätuloiset osallistuisivat talouden sopeutustalkoisiin vapaaehtoisesti lahjoittamalla osan tuloistaan esimerkiksi hyväntekeväisyyteen yhteiskunnallinen solidaarisuus toteutuu huomattavasti tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin verotuksen kuin vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden kautta arvoisa rouva puhemies kuten vihreät toivat eilen esille julkisen talouden suunnitelman käsittelyn yhteydessä hallituksen säästö ja leikkauspäätökset heikentävät talouskasvua ja ruokkivat kurjistumisen noidankehää huoli valtion velkaantumistahdista on yhteinen mutta hallituksen linja uhkaa vain lisätä julkista alijäämää ja velkaantumisastetta valtiovarainministeri alexander stubb on pyrkinyt havainnollistamaan tässä salissa useaan otteeseen viimeksi noin viisi minuuttia sitten hallituksen talousfilosofiaa kuuden pointin kautta valitettavasti arvoisa valtiovarainministeri ehti juuri äsken poistua hallituksen aitiosta ennen kuin ehdin nämä kertomaan vastalahjana pyrin siis havainnollistamaan hallitukselle sen valitsemaa negatiivisen kierteen kehää niin ikään kuuden pointin kautta onneksi edustaja zyskowicz on paikan päällä kuuntelemassa korvaamassa valtiovarainministeriä tässä yhteydessä ensimmäinen kun valtio leikkaa menojaan arvoisa edustaja zyskowicz se leikkaa myös tulojaan valtion verotulot vähentyvät kireän ja suhdannevaihteluja kärjistävän talouspolitiikan vuoksi joka tunnetaan myös terminä myötäsyklinen finanssipolitiikka kaksi kun työttömyys kasvaa verotulot vähentyvät ja työttömyydestä koituvat kustannukset kasvavat kolme kun ihmisten käytettävissä olevat tulot vähentyvät toimeentulotukimenot kasvavat kun palkansaajien ja tulonsiirtojen varassa olevien ihmisten ostovoima heikkenee talouden kokonaiskysyntä supistuu viisi kun kotimarkkinakysynnästä riippuvaisten yritysten huomatkaa edustaja zyskowicz yritysten kannattavuus heikkenee kotimarkkinakysynnän myötä yritysten kyky työllistää ja investoida heikkenee kohta kuusi kun viisi edellä kuvattua trendiä vahvistuvat taloutta joudutaan sopeuttamaan entistä enemmän ja viisi edellä kuvattua trendiä vahvistuvat edelleen kun hallituksen talouspolitiikka ruokkii sitä lamaa valtionvelka vain kasvaa ja budjettialijäämät arvoisa rouva puhemies hallitus esittää siis itse itseään ruokkivaa lamaa ja estää koulutusleikkauksilla tulevaisuuden kasvun vihreät esittävät kahden vaalikauden mittaista talouden tasapainotusohjelmaa jossa pääpaino laitetaan työllisyyteen ja tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin vihreiden vaihtoehtobudjetti vuodelle on osa tätä kahden vaalikauden kestävää uuden kestävän kasvun tiekarttaa koska vihreät tasapainottaisivat julkisen talouden hallitusta maltillisemmin kahden vaalikauden aikana vihreiden budjettivaihtoehdossa julkinen talous on kaksisataakuusitoista miljoonaa euroa alijäämäisempi kuin hallituksen esityksessä vuodelle tämän minä myönnän vihreiden vaihtoehdossa talouskasvu on kuitenkin pienempien leikkausten ansiosta vaalikauden aikana nolla pilkku neljä prosenttiyksikköä hallituksen vaihtoehtoa suurempi jolloin tosiasiallinen alijäämä pienenee tästä ja työllisyys kasvaa se on ihmisille ja julkiselle taloudelle parempi vaihtoehto

ensinnäkin vihreiden vaihtoehto edustaja touko merkitsee sitä että tuhat miljoonaa euroa noin tuhat miljoonaa euroa otetaan tällä vaalikaudella enemmän velkaa kuin mitä hallitus on esittänyt tuhat miljoonaa euroa tulevien sukupolvien piikkiin

ainoa on sitten tämä kilometrikorvauksesta tuleva tuleva haamusäästö sataneljäkymmentä miljoonaa euroa ja vaikka olen pyytänyt edustaja aaltoa edustaja ville niinistöä edustaja halmeenpäätä ja vaikka nyt vielä uutena edustaja yanaria selittämään minulle miten sitä kilometrikorvausten ylikompensaatiota

rouva puhemies etunimeni on siis touko sukunimeni on aalto tämä anteeksipyyntö hyväksytty ensimmäinen asia on totta kai se että vaihtoehtobudjetissa hyväksymme myös osan hallituksen tekemistä leikkauksista tänne kirjataan ne muutokset se on huomattavaa ne muutokset ja tärkeintä on nimenomaan katsoa kuinka nämä muutokset ja kokonaisuus vaikuttavat siihen julkisen talouden kokonaisuuteen minä tiedän ja ymmärrän sen että kokoomus tahtoo nimenomaan nähdä niitä miinusmerkkisiä viivoja mahdollisimman paljon ja sen kautta vähentää kustannuksia vihreät tahtovat nähdä myös sitä plusmerkkiä mistä saadaan lisää nimenomaan kokonaisvaikutuksen kuten tässä kerroin aikaisemmin ja nimenomaan se meidän olennaisin juttu on se että verrattuna hallituksen esitykseen nolla pilkku neljä prosenttia enemmän

tässä puhujalistaan

arvoisa puhemies tämä vaihtoehtobudjettimenettely on sinänsä erittäin hyvä minä kiitänkin viidestä oppositiopuolueesta neljää jotka ovat vastuullisesti toimineet ja noin neljä viikkoa sitten julkistaneet vaihtoehtobudjettinsa hallitushan julkisti budjettiesityksensä kahdeskymmeneskahdeksas yhdeksättä eli lähes kaksi kuukautta sitten sosialidemokraatit sen sijaan saivat vaihtoehtobudjettinsa esille vasta eilen mielestäni se on kyllä täysin kohtuutonta eduskuntaa kohtaan eilen oli tavattoman tiukka eduskuntapäivä ei ollut minkäänlaista aikaa paneutua perusteellisesti sosialidemokraattien suurimman oppositiopuolueen vaihtoehtoon tätä järjestelmää pitää kehittää niin että kun tämä käsittelypäivä on tiedossa niin vaihtoehtobudjetit pitää esitellä julkistaa kahta viikkoa aikaisemmin silloin meillä on aikaa selvittää niitten vaikutukset monella tavalla esimerkiksi nyt yritimme eduskunnan tietopalvelusta saada tietoja siitä

mitkä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin vaikutukset ovat työllisyyteen yrittäjyyteen verotukseen velkaan kuntatalouteen tuloeroihin ja niin edelleen eräiltä osin kysyimme tietoja tästä vaikutusarvioita vastaus oli että emme ehdi käsittelemään ja selvittämään näitä asioita me siis joudumme luottamaan sosialidemok raattien omaan ilmoitukseen ei millään käräjillä oma ilmoitus riitä todisteeksi siitä että ne tiedot pitävät paikkansa nämä arviot meidän pitää pystyä saamaan hankkimaan niiltä tahoilta joihin katsomme voivamme luottaa ja eduskunnan tietopalvelu on yksi tällainen sosialidemokraatit vetoan teihin teillä on kolme entistä valtiovarainministeriä ryhmässänne että muutatte menettelyä ensi syksynä niin että julkistatte vaihtoehtobudjettinne eduskuntaa kunnioittavassa

arvoisa puhemies nämä mainitsemani vaikutusarviot ovat todella tärkeitä itseäni kiinnostaisi todella hyvin syvästi se mitkä ovat erityisesti sosialidemokraattien vaihtoehdon työllisyysvaikutukset teillä oli edellisessä hallituksessa sekä valtiovarainministerin että työministerin salkku te lupasitte kaksituhattayksitoista keväällä että jos te pääsette hallitukseen niin tulee satatuhatta uutta työpaikkaa tuli sadantuhannen työpaikan menetys viime vaalikaudella velkaa tuli kaksikymmentäviisi miljardia euroa lisää valtiolle veroaste nousi ainoa tulos minkä te te saitte aikaan oli yhteisöveron raju alennus joka nyt sitten näkyy osinkojen valtavassa kasvussa kiitos teille siitä niiden puolesta jotka osinkoja tulevana keväänäkin taas kuittaavat sileäkätiset kiittävät arvoisa puhemies menot sosialidemokraattien niin kuin kaikkien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa varmasti toteutuvat jos ne tulisivat voimaan tosin eivät tule koska hallituksella on parempi vaihtoehto menot toteutuvat sen sijaan tulot ovat erittäin suurelta osin virtuaalituloja niillä ei ole reaalipohjaa ihan muutama esimerkki miten ihmeessä sosialidemokraatit rakentavat tällä aikataululla ruotsin kanssa yhteisen veron tämän rahoitusveron niin että se tuottaa ensi vuonna kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa verotuloja kyllä tämä on täyttä utopiaa te olette ottamassa muutoinkin rahaa sellaisista kohteista jotka eivät ole kestäviä pohjia en tiedä onko pääjohtaja liikanen ollut teille neuvonantajana että otetaan suomen pankista kuusikymmentä miljoonaa kulutukseen tai sitten sitran johto että sieltä otetaan kolmesataaviisikymmentä miljoonaa pääomasijoituksia pois jolloin sen tuotto alenee sehän olisi itsenäisyyden juhlavuoden kuusikymmentäseitsemän kunniaksi tietysti juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista aika merkillinen päätös sinänsä mutta tältä osin nimenomaan tulojen osalta sosialidemokraattien vaihtoehto ei ole realistinen teiltä on odotettava kun teillä on valtava kokemus valtiontalouden päätöksenteosta vastuullisempaa vaihtoehtoa

arvoisa puhemies puhun ensin vahingollisen verosuunnittelun

täsmälleen sama jota keskusta vaati kolme vuotta sitten vahingollisen verosuunnittelun torjumiseksi mutta juuri tänään arvoisa keskusta te äänestitte tätä lausumaa vastaan paljon on puhuttu siitä että perussuomalaiset ovat kääntäneet takkinsa ja liivitkin kun pieneltä ihmiseltä leikataan vähistäkin tuloista samoin kokoomus petti vaalilupauksensa jonka mukaan eläkeläisiä ei veroteta kireämmin kuin palkansaajia mutta keskustan takinkääntö liittyy siihen miten kiinnostunut se enää on estämään verovälttelyä ja aggressiivista verosuunnittelua näin keskusta on unohtanut täysin veroparatiisien vastaisen taistelun josta puheenjohtaja juha sipilä löi rumpua vielä kolme vuotta sitten veroparatiisien hyväksyminen osoittaa huonoa harkintaa itsekkyyttä lyhytnäköisyyttä ja yhteiskuntavastuun välttelyä viime vuoden varjobudjetissaan keskusta rahoitti kaikki hyvät hankkeensa pelkästään veroparatiiseja vastustamalla peräti kuusisataa miljoonaa euroa piti saada toimenpiteistä joista osan verohallitus oli jo paljon aikaisemmin todennut kyllä mahdottomiksi mutta nyt keskusta on vallassa eli nyt on loistava tilaisuus säätää lakeja ja ja kerätä ne kuusisataa miljoonaa euroa mutta mitä hallitus on tuonut eduskuntaan omistuksia piilottavan hallintarekisterilain ja veronkiertäjien armahduslain miljonäärien eliitin etuja varten räätälöityjä lakeja näin on kellossa muuttunut ääni yhdessä ainoassa vuodessa

veroparatiisit ovat hyvinvointivaltion suurin uhka juha sipilä kolme vuotta sitten se pitää paikkansa hallitus on kuitenkin nyt veroparatiisien puolella suomalaisia vastaan suomalaista työntekijää ja suomalaista rehtiä yrittäjää vastaan arvoisa puhemies pari sanaa vielä vastuullisesta verotuksesta on aivan ihmeellistä miten tämä hallitus välttelee veroja en tarkoita yksittäisiä ministereitä jotka välttelevät veroja vaan sitä että hallitus ei huolehdi julkisen talouden rahoituksesta laajapohjaisella ja kohtuullisella verotuksella verotaakkaa voi jakaa tasaisemmin ja laajemmalle ilman että kokonaisveroaste nousee meidän vaihtoehdossamme veropohja on laajempi mutta veroaste ei nouse kyse on vain siitä keneltä veroja kerätään me kevennämme työn ja eläkkeiden verotusta vastaavasti omistamista verotetaan enemmän mutta äärimmäisen maltillisesti suomen verotus on jäänyt jälkeen eurooppalaisesta verorakenteesta eurostatin tilastojen mukaan suomi verottaa muita eu maita kireämmin työtä ja kulutusta ja omistamista huomattavasti keveämmin melkein puolet keveämmin kuin eu maissa keskimäärin se on suuri ero

miljardia enemmän kuin nyt ja silti olisimme vasta eun keskiarvossa ei kireämmin eikä keveämmin vaan vain keskiarvossa meidän vaihtoehtomme on vain pieni askel kohti eurooppalaista verorakennetta muualla euroopassa on ymmärretty että työ ja tuotanto ovat tärkeitä ja hyödyllisiä ja pitää verottaa keveästi ja vastaavasti koko kansantaloudelle on eduksi jos liikkumaton pääoma saadaan verotuksenkin keinoin liikkeelle investoinneiksi ja investointien puute on suomen suurin ongelma olen ollut itsekin pienyrittäjänä aina kahdeksankymmentä luvun puolivälistä alkaen on turha tulla sanomaan että yrittäminen käy täysin kannattamattomaksi jos verottoman osingon sijasta siitä maksaa kaksi prosenttia veroa kyllä saksassa britanniassa hollannissa ja muualla länsi euroopassa yrittäminen on kunniassaan ja markkinatalous vahva vaikka omistajan täytyy maksaa veroja enemmän kuin suomessa kysymys on tärkeysjärjestyksestä kysymys on tahdosta kysymys on arvovalinnoista vastuullinen verotus on vaihtoehto koulutusleikkauksille on valittava kumpaa suositaan osaamista vai omistamista vastuullinen verotus on vaihtoehto työllisyysrahojen leikkauksille kumpaa suositaan osallistumista omistamista se on arvovalinta

arvoisa rouva puhemies suomen taloudessa on kaksoishaaste kärsimme sekä heikosta suhdannetilanteesta ostovoimaa ei ole kysyntä laahaa ja työttömyys kasvaa että pidemmän aikavälin elinkeinorakenteen muutoksesta koko eurooppaa ravisuttanut talouskriisi ja kysynnän heikentyminen ovat osuneet suomeen erityisen pahasti koska iso osa viennistämme on suuntautunut eurooppaan toisaalta myös venäjän viennin tyrehtyminen on näkynyt taloudessamme tulonmenetyksinä on heikentänyt kasvua ja hallituksen esittämät mittavat leikkaukset vaarantavat taloutemme elpymisen esimerkiksi imf varoittaa suomea juuri julkaisemassaan maaraportissa etupainotteisten ja väärin kohdennettujen leikkausten haitallisista vaikutuksista talouskasvulle ja työllisyydelle yksisilmäinen leikkauspolitiikka johtaakin päinvastaiseen tulokseen kuin hallitus tavoittelee eli julkisen talouden heikentymiseen ja velkaantumisen kasvuun talouden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitsemme niin suhdannepoliittisia toimia kuin myös toimia jotka vahvistavat elinkeinorakennettamme pitkällä aikavälillä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti tarjoaa molempia tarjoamme hallituksen politiikalle vaihtoehdon joka luo aitoa kasvua ja työllisyyttä joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja joka on vastuullinen myös talouden tasapainottamisen näkökulmasta sosialidemokraattien on työn ja kasvun vaihtoehto kasvun elementtejä budjetissa onkin useita sen suurimmat panostukset noin kuusisataa miljoonaa kohdennetaan kasvun ja työllisyyden edistämiseksi työttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain yli kuusi miljardia euroa ja sen inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset ihmisten arkeen ovat suuret tämän vuoksi työttömyyttä on torjuttava määrätietoisesti ja sdpn vaihtoehtobudjetissa työllisyyttä lisätään laajalla keinovalikoimalla rinteen työllistämismallissa passiivinen työttömyysturva muutetaan aktiiviseksi toteutuessaan työllistämisseteli auttaisi jopa viittätoistatuhatta ihmistä työhön ja tasapainottaisi julkista taloutta sataneljäkymmentä viiva kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa tuemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä kohdennamme näihin useita työllisyyttä ja kasvua tukevia toimia esimerkiksi yksinyrittäjän asemaa parannetaan luomalla ensimmäisen työntekijän vähennys investoimme kasvuun ja osaamiseen koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on tärkeää nimenomaan taloudellisesti vaikeina aikoina sillä tälle on suuri tarve niin sosiaalisesti kuin myös yhteiskunnan uudistumisen näkökulmasta laadukas varhaiskasvatus hyvä ja tasa arvoinen koulutus osaamistaso ovat investointeja tulevaisuuteen tuoreimman oecdn vertailun mukaan suomen koulutustason nousu on pysähtynyt ja koulutustasomme tutkinnon suorittaneiden osuuksilla mitattuna on laskenut kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiaiden osalta alle oecd maiden keskiarvon tämä on huolestuttava kehitys ja hallitus on pahentamassa tilannetta todella suurilla koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen kohdistuvilla leikkauksilla

kasvua vaikeassa suhdannetilanteessa samalla nämä toimet tukevat kilpailukykyämme ja vähentävät korjausvelkaamme teimme arvovalinnan ja perumme vaihtoehdossamme hallituksen epäoikeudenmukaiset lapsiin perheisiin nuoriin työttömiin ja ikäihmisiin kohdistuvat kylmät leikkaukset vahvistamalla ja laajentamalla veropohjaamme voimme pitää huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä myös taloudellisesti vaikeina aikoina pysyvien lisäysten kautta perumme hallituksen tekemiä epäoikeudenmukaisia leikkauksia sdp haluaa kaventaa sosiaalista eriarvoisuutta ei kasvattaa sitä kuten hallitus tekee tämän vuoksi kohdennamme yhteistä tukea niille jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat toisin kuin hallitus otamme vaihtoehtobudjetissamme myös vahvat ja varakkaat mukaan julkisen talouden sopeutukseen pohjoismaisella rahoitusverolla saamme aliverotetun finanssisektorin mukaan taloustalkoisiin ja kerättyä valtion kassaan kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa lisää rahaa solidaarisuusveroa korottamalla yli ansaitsevilta saamme kerättyä kuusikymmentä miljoonaa pääomaveroa sekä miljoonaperintöjen verotusta nostamalla saamme kerättyä satakolmekymmentä miljoonaa enemmän tuloja koska tämä aika on ohjeellinen niin ihan lyhyesti jatkan loppuun esittämämme osinkoverouudistus ottaa varovaisia askeleita hetemäen työryhmän esittämään suuntaan eli siihen että erilaisia yrityksiä kohdeltaisiin nykyistä yhdenvertaisemmin verotuksessa tukimme myös verotuksen porsaanreikiä torjumme harmaata taloutta ja aggressiivista verosuunnittelua

ja keskituloisille jää enemmän rahaa käteen eikä kokonaisveroaste nouse edustaja harakka avasi omassa puheenvuorossaan sdpn veropoliittista linjaa joten en mene tähän tämän tarkemmin sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti vastaa kolmeen keskeiseen tavoitteeseen lyhyesti vielä nämä tässä sanon se on aitoa kasvua ja työllisyyttä lisäävä sosiaalisesti oikeudenmukainen ja valtiontaloudellisesti vastuullinen sdpn vaihtoehto on realistinen ja hyvin valmisteltu se vähentää valtion velkaantumista yli kolmesataa miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksen budjetti eli teemme oikeudenmukaisempaa politiikkaa luomme edellytyksiä kasvulle ja työllisyydelle ja otamme vähemmän velkaa kuin hallitus

arvoisa rouva puhemies tässä jo aiemmin tuli debatissa aika vahvasti tämä sdpn vaihtoehtobudjetin

jotain on tehtävä työpaikkoja tarvitsee synnyttää tässä ja nyt olemme luoneet tähän kokonaisuuden mikä on reilu rohkea ja realistinen ja nimenomaisesti kaikilta osin hyvin kestävä olemme tehneet tässä paljon työtä ja haluamme tarjota aidon realistisen vaihtoehdon otamme vähemmän velkaa kuin hallitus sopeutamme taloutta oikeudenmukaisemmin ja reilummin kuin hallitus ja ennen kaikkea tällä kertaa menolisäyksistämme suurimmat satsaukset

päinvastoin siellä luullaan että jotkut väkisin tehdyt palkka alet pakkolait ja muut ratkaisisivat jotain vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja täysin pakastetaan sitten koko ensi vuodelle kasvun mahdollisuudet tässä edustaja harakka kävi läpi sdpn veropuolta siinähän ideana on toden totta laajentaa veropohjaa siten kuitenkin että veroaste pysyy samana eli oikeudenmukaisemmin verotusta laajennetaan aliverotettu finanssisektori tulee tähän mukaan se on reilua se on kohtuullista hallitus vaatii palkansaajilta viiden prosentin palkka alea joten eikö olisi esimerkiksi kohtuullista että

kaikkein hyvätuloisimpien verotusta nostettaisiin parilla prosentilla ja että myös miljoonaperintöjen veroja voitaisiin sillä parilla prosentilla nostaa se olisi kohtuullista oikeus ja veroaste meillä pysyy pysyy samana eli haluamme myös samaan aikaan aikaan sitten keventää esimerkiksi pieni ja keskituloisen palkansaajan myös eläkkeensaajan verotusta muutama sana puhemies tästä meidän menopuolestamme mihin siis satsaamme satsaukset kasvuun ja työllisyyteen ovat meillä noin kuusisataa miljoonaa siitä olemme tänään jo paljon puhuneet työllisyysmäärärahoja lisätään meillä on uusia avauksia muun muassa puheenjohtaja rinteen malli haluamme investoida haluamme korjata homekouluja päiväkoteja kirjastoja haluamme investoida väyliin rakentaa ihmisille koteja näillä kaikilla on paitsi inhimillisesti oikeat tarkoitukset myös työllistävää vaikutusta meillä on isot panostukset tässä kyseessä

suuri osahan näistä rahoista menee näiden hallituksen kohtuuttomien epäreilujen leikkauksien purkuun ei ole oikein että pienituloisimpien ihmisten sosiaaliturvan indeksit jäädytetään negatiivisella tavalla toimeentulo laskee sitä kautta ja haluamme nämä indeksileikkaukset perua haluamme turvata täällä mainitun keliakiakorvauksen sitä ei missään nimessä saa poistaa

ja pidämme kohtuuttomana hallituksen esittämiä jättileikkauksia sinne tässä tilanteessa kolmas kokonaisuus mihin menoja kohdistamme on tämä tulevaisuus osaaminen me perumme koulutuksen leikkaukset kukaan ei voi puoltaa sitä että tässä yhteydessä pitäisi leikata koulutuksesta turvaamme eri koulutusasteiden rahoitusta haluamme myös esimerkiksi meidän ihanista lapsistamme pitää huolta siten että kouluissa ja päiväkodeissa ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja ja sitä kautta satsaamme lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa ja kyllä tässä osiossa löytyy arvoisa puhemies myös hyvin vahvat kulttuurisatsaukset koska näemme että kulttuurista löytyy paitsi ihmisille henkistä hyvinvointia myös kuitenkin paljon työllistymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa tässä osiossa me varaamme myös sata miljoonaa arjen kipupisteisiin koska hallituksen esityksessä on paljon puutteita ja haluamme näitä puutteita korjata tämän tämän rahan kautta muun muassa satsaamme enemmän kansalaisjärjestöjen toimintaan kun hallitus leikkaa kansalaisjärjestöiltä

nuorisotakuu ja etsivä nuorisotyö ansaitsevat paremman kohtalon kuin hallituksen miljoonaleikkaukset niiden avulla annamme luisuun joutuneille nuorille toisen mahdollisuuden he ansaitsevat tämän mahdollisuuden myös jatkossa he ansaitsevat mahdollisuuden opintoihin työhön tai oppisopimuksiin samanaikaisesti meidän on myös uskallettava kehittää nuorisotakuuta tarvitsemme uusia raikkaita aloitteita nuorten tukemiseksi yhtenä hyvänä vaihtoehtona ovat oppisopimukset ja saksan mallin mukaiset minijob työpaikat ne tarjoaisivat alle kolmekymmentä vuotiaille nuorille paremmat mahdollisuudet päästä työmarkkinoille pystyä tekemään töitä menettämättä tukia tai muita etuuksia minijob malli ei ole mikään pysyvä ratkaisu mutta se tarjoaa nuorille mahdollisuuden tähdellisiin tuloihin ja työkokemukseen sen takia se on myös nostettu esille

arvoisa puhemies meidän vaihtoehdossamme poistamme lapsilisän yksinhuoltajalisän ja toimeentulotuen välisen kytkennän toimimme näin koska yksinhuoltajien joukossa on joitakin taloudellisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia haluamme että kaikilla yksinhuoltajilla on siedettävä haluamme antaa jokaiselle lapselle yhdenvertaisen alun elämään tämän vuoksi on tärkeää irrottaa lapsilisän yksinhuoltajalisä toimeentulotuesta haluamme myös tukea jokaista lasta mahdollisimman hyvään varhaiseen alkuun elämässä suomalainen äitiyspakkaus on saanut paljon kiitosta maailmalla se on menestys ja tuote josta voimme olla erityisen ylpeitä kuitenkaan kaikki eivät saa sitä monet turvapaikanhakijat jäävät järjestelmän ulkopuolelle tähän haluamme muutoksen mielestämme turvapaikanhakijoilla tulee oikeus äitiyspakkaukseen jokaisen suomessa syntyneen lapsen pitäisi olla tässä suhteessa samoilla linjoilla samanarvoinen

joudunkin kysymään miten tämä voidaan tehdä kun kehitysapua leikataan edustaja elo monet tässä salissa sanovat myös että paras tapa auttaa ja luoda laillinen tie suomeen on ottaa kiintiöpakolaisia miten voimme tehdä sen kun hallitus samanaikaisesti laskee pakolaiskiintiötä me näytämme unohtavan että maat joilla on suurin vastuu maailman pakolaisista ovat tällä hetkellä turkki pakistan libanon iran etiopia ja jordania ne ovat ottaneet vastaan yhteensä yli kuusi miljoonaa ihmistä vuoden kaksituhattaneljätoista jokaisena päivänä neljäkymmentäkaksituhattaviisisataa ihmistä joutui lähtemään kodistaan ja kahdeksankymmentäviisi prosenttia maailman pakolaisista on kehitysmaissa suomen pakolaiskiintiö on seitsemänsataaviisikymmentä pakolaista se on naurettavan pieni tarpeeseen nähden haluamme korottaa tuntuvasti pakolaiskiintiötä pitkällä aikavälillä ja ensi vuonna

pakolaista voisimme ottaa vastaan ja edustaja elo mielestäni ei ole syytä olla ylpeä siitä hallituksen linjasta että leikataan kolmesataa miljoonaa kehitysavusta se on todella häpeällistä siinä kärsivät naiset ja lapset näissä kehitysmaissa

arvoisa rouva puhemies

vallitsevalle politiikalle sdpn esittämä vaihtoehtobudjetti lisää kasvua ja työllisyyttä vähentää eriarvoisuutta sekä on vastuullisempi vaihtoehto julkisen talouden tasapainon näkökulmasta vaihtoehtobudjetin ydin on että politiikkamme ei ole eriarvoistavaa ja tuloeroja kasvattavaa verrattuna hallituksen toimiin vaan vaihtoehdossamme laajennamme veropohjaa ja tulot sijoitetaan talouskasvua ja työllisyyttä tukeviin investointeihin sdpn vaihtoehto ei ole unohtanut ihmistä vaan se huomioi heikompiosaiset kansalaisemme ennen kaikkea se on odotettu ja vastuullinen vaihtoehto kaikille suomalaisille verrattuna tähän hallituksen näköalattomuuteen ja rajuun leikkauspolitiikkaan meidän vaihtoehdossamme perumme muun muassa koulutukseen suunnattuja suunnattuja leikkauksia kaikilla koulutuksen tasoilla lisäämme myös julkisia investointeja asuntorakentamiseen ja kuntien mahdollisuuksia peruskorjata

ja päiväkoteja sekä ennen kaikkea vahvistamme kotimaista ostovoimaa keventämällä palkansaajien ja eläkeläisten verotusta oikeudenmukaisemmaksi mutta haluamme myös parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä ja pienyrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseksi esimerkiksi ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kuluja alentavan verovähennyksen kasvatamme myös veropohjaa niin että omistamista verotettaisiin jatkossa enemmän kuin nyt myös kaikista varakkaimmat ja hyvätuloiset osallistuisivat julkisen talouden sopeuttamiseen enemmän mutta meillä on tarjota myös uudenlaisia avauksia aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi ja harmaan talouden torjuntaan näistä yksi konkreettisimmista ja uusimmista avauksista on lisätä tuottoja niin sanottujen kapitalisaatiosopimuksien eli vakuutuskuorien

heikentämällä vaihtoehtoja siis on mutta loppuviimeksi kyseessä ovat poliittiset arvovalinnat hallituksen kovaa arvopolitiikkaa kuvaavat muun muassa tänään käsittelyssä olevat hallituksen esitykset esitykset sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen nostosta ja lääkekorvausten heikennyksistä jotka toteutuessaan tarkoittaisivat jopa kolmenkymmenen prosentin nostoa näin suuria nostoja ja ennen kaikkea kohdistuisivat eniten juuri niihin ihmisiin jotka eniten palveluita tarvitsisivat meidän sdpn arvovalinnat ovat kuitenkin eri kuin hallituksen meidän vaihtoehtomme keskiössä on ihminen eikä näin ollen vaihtoehdossamme myöskään asiakasmaksuja nosteta tai lääkekorvauksista leikata

kansalaisemme hallituksen politiikalle siis löytyy oikeudenmukaisempi ja vastuullisempi vaihtoehto se on sosialidemokraattinen vaihtoehto

arvoisa puhemies hallituksen budjettiesitys luo pohjaa talouden uudelle nousulle vuoden lopussa noin yhdeksänkymmentäviisi miljardia euroa työttömyys on korkealla talouskasvu hiipunut ja kilpailukyky rapautunut tilanne saadaan korjattua vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla ja yrittäjyyteen kannustamalla jotta syntyy työtä suomalaisille vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus valitettavasti tässä suuressa tavoitteessa ensi vuoden aikana voi tehdä myös kipeää ei sitä voi kieltää mutta taloustilannetta ei voi paeta punavihreisiin unelmiin suomen menestyksen eli maamme talouskasvun kannalta on kuitenkin myös iloista kerrottavaa kun pieni ja keskituloisten verotus kevenee hallitus pitää tavallisen suomalaisen puolia tämän jos minkä pitäisi ilahduttaa retoriikassaan pienen ihmisen puolta pitävää vasemmisto oppositiota valitettavasti tuloksena on pelkkää kauhistelua suomen tulevaisuuden kannalta olennaisista talouden tervehdyttämistoimista sosialidemokraateista on tullut punainen ei puolue jarrumies uudistusten tiellä hyvä puhemies mitä vasemmisto oppositiolla on sitten tarjottavanaan tavalliselle suomalaiselle unelmahöttöä ja rahan syytämistä muille maille vierahille sdpllä ei ole yhtään rakenteellista uudistusta esitettävänään mutta sitäkin enemmän kritiikkiä hallituksen rakenteellisille uudistuksille vihreät olisivat lisäämässä kehitysapuun kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa sdp omalta osaltaan sata miljoonaa euroa lisää suomalaisten veronmaksajien kukkarosta ja vasemmistoliitto nokittaa kolmellasadalla miljoonalla solidaarisuus on siis suurinta vasemmisto opposition osalta kehitysmaihin suomen sijaan hallituksella on hyvät perusteet pienentää kehitysavun määrää erityisesti nyt raha tarvitaan kotimaan hyväksi tämän lisäksi kristillisdemokraatit kiihdyttäisivät juomarallia viroon nostamalla alkoholiveroa kuudellakymmenellä miljoonalla ja rkp korottaisi arvonlisäveroa mihinkä voi todeta että ei perussuomalaisten pirtaan sopisi en huomannut että sosialidemok raatit olisivat esittäneet menolisäystä kasvaneiden maahanmuuttomäärien keskellä miten uskottavaa tämä on kun samaan aikaan vasemmisto oppositio soimaa hallituksen tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan ja vaatii lisää toimia luulisi nämä vaatimukset näkyisivät myös sitten budjetissa vaihtoehdossa mitä te esitätte arvoisa puhemies kaikki suomen oppositiopuolueet kannattavat suomen eurojäsenyyttä suomi käytännössä itse päätti viime vaalikauden tukipakettipolitiikallaan onko devalvaatiomme sisäinen vai ulkoinen muistakaamme että kaikki nykyiset oppositiopuolueet osallistuivat viime hallituksen työhön eli jos hyväksyy eurojäsenyyden niin käytännössä hyväksyy kansalliset leikkaukset kuinka uskottavaa on kritisoida kansallisia leikkauksia ja samaan aikaan seistä vankasti eurojäsenyyden puolella mielenkiinnolla katson miten nämä samaiset oppositiopuolueet suhtautuvat kansalaisaloitteeseen eurokan sanäänestyksestä

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraatit ovat osoittaneet esityksellään että vaihtoehtoja on sosialidemokraatit tarttuvat asioihin heti vahvistavat työllisyyttä ja kasvua välittömästi toimenpiteillä me emme heikennä näinä vaikeina aikoina kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten tilannetta me kohdistamme säästöt ihmisten kantokyvyn mukaan eli pääpaino siirtyy hyväosaisiin ja hyvätuloisiin ihmisiin tämän lisäksi sosialidemokraatit ottavat vähemmän lainaa kuin hallitus tällä osoitamme että hallituksen valitsema linja ei se on väärä hallitus rakentaa toimensa toivoon toivotaan toivotaan linjalle kuten valtiovarainministeri stubb eilen sekä tänään useaan otteeseen eduskunnalle toisti tämä ei vain onnistu toimenpiteitä tarvitaan välittömästi ei vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tai kaksituhattayhdeksäntoista arvoisa puhemies pitkään korkeana jatkunut työttömyys on suomen tämän hetken suurimpia ongelmia mitä pidempään työttömyys kestää sitä vaikeampaa on palata työmarkkinoille ja sitä suuremmaksi kasvavat riskit myös elämänhallinnan heikkenemisestä ja huono osaisuuteen ajautumisesta hallituksen suosikkikeino tähän ongelmaan on ollut työttömyysturvan keston lyhentäminen jolloin työttömät putoavat aikaisemmin työmarkkinatuen ja usein myös toimeentulotuen varaan tällöin kannustinloukut syvenevät ja työllistymisen todennäköisyys heikkenee entisestään hallituksen panostukset työllisyyden parantamiseen ovat olleet todella puutteellisia kuitenkin on selvää että ilman työllisyyden parantumista suomen negatiivinen kierre ei tule pysähtymään sdpn vaihtoehtobudjetti tarttuu tähän ongelmaan monella tapaa ensinnäkin budjetin yrittäjäpaketti sisältää koko joukon välineitä joilla pienille keskisuurille yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia saada rahoitusta ja kasvaa ja ennen kaikkea työllistää esimerkiksi mikroyrittäjille tarjottava vähennys ensimmäisen työntekijän palkkakuluista voisi olla todella toimiva keino ja vaihtoehto jolla helpotettaisiin yrityksen kasvun aloittamista lisäksi sdp esittää jokaiselle kuusi kuukautta työttömänä olleelle peruspäivärahan suuruista työllistymisseteliä seteli pienentäisi palkkakustannuksia työnantajalle joka tarjoaa työttömälle töitä kun hallitus haluaa siirtää entistä suuremman osan työttömistä passivoivan työmarkkinatuen piiriin sdp kannustaisi samalla rahalla työttömät töihin jos työllistymissetelin avulla saataisiin viisitoistatuhatta ihmistä työllistettyä merkitsisi se se julkiselle taloudelle sadanneljänkymmenen viiva kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron tasapainotusta lisäksi tarvitsemme lisäresursseja perinteisiin keinoihin eli palkkatukeen työvoimapoliittiseen koulutukseen ja työkokeiluun sekä edelleen sdp myös jatkaisi nuorisotakuuta ja etsivää nuorisotyötä joka on osoittautunut taantumankin keskellä tehokkaaksi välineeksi nuorten työttömyysjaksojen pitämiseksi melko lyhyinä on käsittämätöntä että tämänkin rahoituksen hallitus on lopettamassa kokonaan

oli keskeinen merkitys siinä että nousimme tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lamasta siksi on erityisen vaikeaa ymmärtää miksi hallitus on ottanut korkeakoulutuksen ja tutkimus ja kehittämisrahoituksen tähtäimeensä useampikin yliopisto on jo reagoinut hallituksen leikkauksiin yt neuvotteluilla eivätkä ne varmasti tule parantamaan opetuksen ja tutkimuksen laatua lukuiset asiantuntijat ovat ihmetelleet miten suomi tulee jatkossa kehittämään innovatiivisia tuotteita joilla maan vienti saataisiin taas nousuun

hyvä ja huono osaisiin jo syntymästä saakka subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisella ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamisella on se ilmiselvä seuraus että lapset jaetaan jo pienestä pitäen parempi ja huono osaisiin lääke ja matkakorvausten leikkaukset sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksujen rajut jopa kolmenkymmenen prosentin korotukset ja ruokavaliokorvauksen lakkauttaminen jatkavat samaa linjaa jolla lisätään eriarvoisuutta ja pudotetaan pienituloisia ja sairaita ulos hyvinvointipalveluiden piiristä

arvoisa puhemies

kaikki haluavat hallitus kuitenkin näkee maamme tulevaisuuden melko synkkien mustien lasien läpi vaikka valoa ja vaihtoehtoja on tarjottu hallituksen tarjoama ratkaisu talousahdinkoon syventää sitä useiden taloustieteilijöiden arvion mukaan entisestään jos vain kiireesti tehdään edes jotain arvioimatta huolellisesti ovatko lääkkeet oireisiin oikeat

hallitus nyt esittää tämä ei ole vihreiden keksimää höttöä vaan perustuu talouden asiantuntijalaskelmiin ja arvioihin talouspolitiikan pitkäaikaisvaikutuksista hallituksen valitsema totuus ei suinkaan ole ainoa maan talouden vaihtoehto arvoisa puhemies on hyvä että hallitus ei ole sulkenut korviaan perustellulta kritiikiltä vaan on jo useita kertoja vetänyt esityksiään takaisin kokonaan tai osittain uuteen tarkasteluun ja korjannut niitä yhteisesti hyväksytympään suuntaan

pitkäaikaisseuraukset maamme sivistyksen tutkimuksen ja koulutuksen laatuun me vihreät sopeuttaisimme maan taloutta maltillisemmin ja uudistaisimme sitä inhimillisesti nostaisimme ihmisiä ihmisiä työelämään perustulolla ja loisimme työpaikkoja uusiutuvan energian perusteellisella remontilla joka on koko yhteiskunnan etu myös kansantaloudellisista ja ympäristösyistä arvoisa puhemies tärkein kestävä kilpailuetumme on koulutettu työvoima miten innovaatioita uutta kasvua ja tulevaisuuden tekijöitä voisi syntyä jos yksi tärkeimmistä edellytyksistä koulutus vaarannetaan vihreiden vaihtoehto on leikata koulutuksen sijaan ympäristölle haitallisista tuista on erittäin vaikeaa nähdä tämä vaihtoehto hallituksen esitystä huonompana esitämme leikkausta kilometrikorvausten ylikompensaatiosta siis siitä osuudesta joka jää yli kun oman auton käyttökustannukset jo tulevat katetuiksi tätä rahaa valtiovarainministeriö on maksettavan noin sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuositasolla me vihreät tervehdimme aina ilolla avointa rehtiä ja yhteistyössä toteutettavaa päätöksentekoa ja toivomme että hallitus yhteistyössä opposition kanssa onnistuu rakentamaan sellaisen talousarvion joka kannattelee ihmisiä ja yhteiskuntaa eteenpäin ei vie menneeseen

arvoisa

silti voinut yrittää keksiä eikä vain kopioida perussuomalaisten varjobudjetin viime vuoden pohjaa ja kerätä siihen listaa niistä asioista joita sdp itse hallituskaudellaan vastusti tämänkaltainen varjobudjetti on vain äänestäjien sumuttamista kun esitetään kertasäästöjä syömävelan paikkaukseen eikä alkuunkaan niitä säästöjä joita luvattiin ennen vaaleja missä on vaikkapa se leikkaus toisen asteen koulutuksesta demareilta joka todettiin hallituksen esitystä suuremmaksi mikä on vastauksenne kansan kriisitietoisuuteen erityisesti on äänestäjien harhaanjohtamista luvata että sosialidemokraattisella politiikalla syntyisi työpaikkoja edellisellä puheenjohtajalla urpilaisella oli työsopimus jossa luvattiin työpaikkoja missä ovat ne työpaikat nyt ettei niille vain käynyt kuten urpilaisen paikalle puolueen johdossa arvoisa puhemies edellinen hallitus onnistui menettämään suunnilleen saman verran työpaikkoja kuin nyt sosialidemokraatit lupasivat saada hallituksessa heillä kuitenkin oli avainministerit pelipaikoilla luomassa niitä työpaikkoja kannattaisiko nyt esittää jotain muuta ratkaisua sen viennin varaan panostamisen sijaan kun teidän keinoillanne se vienti ei vain vaikuta kasvavan vasemmistoliiton varjobudjetti menee jo enemmän huumorin puolelle sitä olisi voinut elävöittää lauluesityksellä mutta valitettavasti laulutaitoinen edustaja arhinmäki on nyt poistunut salista sävel olisi voinut olla kreikkalainen tämän velkalinjalle menevän tsipras budjetin kunniaksi kuuden tunnin työpäivä ilman mitään esitystä tuottavuuden parantamisesta siitä ei paljon lauluja laulella paikka oppositiossa on noilla eväin omiaan vihreiden esitys ei sisällä yllätystä ellei siksi lasketa sdpn apupuolueeksi ryhtymistä ja vasemmalle siirtymistä linjana on vihreillä tehdä lisää alijäämää jotta voitaisiin

pumpata rahaa yliopistoille ilman pienintäkään ajatusta että niiden toiminnassa voisi olla tehostettavaa tai tyhjäkäyntiä tämä rahoitetaan rankaisemalla tuottavaa työtä tekeviä kaupungeissa ja maakunnissa entisestään lisäämällä välttämättömän yksityisauton käytön kustannuksia linja on vakaa sitä tukevat demarit pitämällä huolen siitä että tienpitoon investointeja tulisi vain pieni osa hallituksen esittämistä mihin tarvitaan teitä ellei arvoisa puhemies aivan yhteisesti kaikkien oppositiopuolueiden varjobudjetit ihmetyttävät eikö teitä kiinnosta vaatia maahanmuuton kuluja kuriin miksi tämmöinen linjaus kansa kyllä vaatii tätä näin vaatimalla voisitte todella vaikuttaa ja helpottaa isänmaan etua ajattelevien hallituspuolueiden yksikössä ellei monikossa sekä niiden edustajien työtä mutta tehän päinvastoin suorastaan kaikki vaaditte kehitysavun lisäämistä velanottoa jotta voimme toteuttaa tulonsiirtoja ulkomaille kaiken mahdollisen maahanmuuton kustannuksen päälle ja lisäksi ja vailla painetta vastuuseen ja kompromisseihin vaatisin itse ensimmäisenä kuluja pois näistä tiedän että kysymys on retorinen mutta kysyn kuitenkin kuinka

todellakin imf on tämänkin syksyn aikana useampaan eri kertaan ottanut kantaa siihen mikä politiikka olisi heidän mielestään soveltuvaa ja tiedossa on että imf perinteisesti edustaa hyvin konservatiivista talousajattelua merkille pantavaa on se että kaksi erittäin isoa huomautusta suomen talouspolitiikkaan toinen koskee näitä koulutusleikkauksia joista on paljon puhuttu ja joissa kaikkien oppositioryhmien osalta lähdetään siitä että niitä ei tehdä imf varoittaa että juuri nämä leikkaukset voivat johtaa tilanteeseen että talouskasvun pohjaa syödään kaikkien oppositiopuolueiden linja on se että tätä virhettä ei tehdä toinen koskee sitä että korkean työttömyyden aikana leikataan aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja eli niitä määrärahoja joilla voidaan pitää huolta siitä että ihmisten osaaminen kehittyy kumpaakaan hallitus ei todellakaan ole ottanut huomioon tässä ehdotuksessaan eikä edes vielä näissä katumisharjoituksissa

arvoisa herra puhemies hallitus on koko syksyn ajan tuonut eduskuntaan säästölakeja joilla on kuritettu pienituloisia lapsiperheitä eläkeläisiä ja pitkäaikaissairaita hallituksen toimet heikentävät kotimaista kulutuskysyntää ja rapauttavat suomalaista koulutusta ja osaamista perusteluna on ollut että velkaantumisen vuoksi täytyy säästää eikä vaihtoehtoja ole työllisyyden vahvistamiseen ei ole samalla juurikaan löytynyt konkreettisia keinoja suurena linjana on on ollut työnantajille luvattu lähes miljardin euron lahja jolla pienennettäisiin sosiaaliturvamaksuja mutta tämänkin työllisyysvaikutukset perustuvat toiveajatteluun jolle ei löydy aikaisempien vuosien kokemuksesta juurikaan katetta

todellakin on eikä suomalaisten eriarvoisuuden lisääminen ole millään tavalla välttämätöntä sosialidemokraatit tarjoavat uusia eväitä työllisyyden parantamiseen jo pitkään on ollut tiedossa että uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sdpn vaihtoehtobudjetti sisältääkin erillisen yrittäjäpaketin jolla tarjotaan yrittäjille kannustimia kasvuun ja työllistämiseen pienyrittäjät saisivat vähentää ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkamenoja enintään kaksikymmentätuhatta euroa euroa verotettavasta tuloksesta lisäksi panostaisimme muun muassa työllistämisneuvontaan ja yritysten rahoituksen saatavuuteen myös tekesin jonka innovaatioita tukevaa toimintaa hallitus haluaa jostain syystä leikata toiminta meidän toimestamme turvattaisiin jatkossakin arvoisa puhemies suomi tarvitsee investointeja ja kasvukeskuksiin tarvitaan kipeästi asuntoja varsinkin pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisten vuokra asuntojen puute on jo ilmeinen este työvoiman liikkuvuudelle viime vaalikaudella toteutettiin onnistuneesti mal sopimuksia joilla valtion rahoitusta liikenneinvestointien rahoitukseen sidottiin kuntien asuntokaavoituksen lisäämiseksi tätä toimintaa tulee nyt ehdottomasti jatkaa sdpn asunto ja liikennepolitiikan toimenpideohjelmassa valtio sitoutuisi suurten infrahankkeiden erityisesti raideliikenteen rahoitukseen ja vastapainoksi kunnat lisäisivät kaavoitusta pääkaupunkiseudulla tavoiteltaisiin jopa neljänkymmenen prosentin lisäystä nykyiseen mal sopimukseen verrattuna lisäksi asuntorakentamista kannustettaisiin nykyistä paremmin korjausavustuksilla ja käynnistysavustuksilla sdpn esityksessä kunnille tarjottaisiin korjausinvestointeihin kymmenen prosentin osuutta investoinnin kuluista tämä laittaisi kunnissa korjausrakentamiseen vauhtia meillä on varsinkin kouluissa ja ja päiväkodeissa valtava korjausvelka joka on hoidettava mitä pidempään tähän ongelmaan ei kunnolla tartuta sitä suurempia kustannuksia pidemmällä aikavälillä syntyy ja lapset ja heidän hoitajansa opettajat altistuvat päivittäin sisäilmaongelmille sadalla eurolla on laskettu että saataisiin miljardin hankkeet liikkeelle arvoisa puhemies suomesta on hallituksen mukaan tarkoitus tehdä oikea osaamisen suurvalta mutta tavoite romutetaankin alkuunsa leikkauksilla jotka kohdistuvat niin varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammattikoulutukseen kuin korkea asteellekin sdpn vaihtoehtobudjetissa suurin osa näistä leikkauksista on peruttu erityisen tärkeää on että päivähoito oikeuden ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pidettäisiin ennallaan tiedämme että laadukas päivähoito hyödyttää erityisesti huono osaisten perheiden lapsia ja siihen panostamista on pidetty yhtenä kustannustehokkaimpana keinona syrjäytymisen ehkäisemisessä ei ole oikein että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tulee jatkossa riippumaan hänen vanhempiensa työmarkkina asemasta sdp peruisi koko joukon sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle suunniteltuja leikkauksia lääke ja matkakorvausten omavastuiden korotukset ruokavaliokorvauksen lakkautuksen aura kuntoutuksen lopettamisen sekä valtavan korotuksen sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksuihin tässä vain alku listasta hallitus lisää eriarvoisuutta ja korottaa varsinkin pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden kynnystä saada tarvitsemiaan palveluita suomi ei nouse sillä että tuhansia ihmisiä ajetaan köyhyysrajan alapuolelle ja toimeentulotuen varaan tarvitsemme työpaikkoja tarvitsemme investointeja ja oikeudenmukaista sosiaali ja talouspolitiikkaa ja niitä sosialidemokraattien vaihtoehto tarjoaa

arvoisa puhemies kiitos oppositiopuolueille varjobudjettiensa esittelystä

oppositiopuolueittenkin kesken mutta se on täysin ymmärrettävää oppositiopuolueiden budjetit näyttäisivät olevan kohtalaisen tasapainossakin ainakin määrällisesti vaikka laadusta voidaan olla montaa mieltä monet korostukset ja linjaukset näkyvät samalla tavalla hallituksenkin talousarvioesityksessä mutta toisaalta monet esitykset niin oppositiopuolueilla kuin hallituspuolueillakin ovat tuttuja viime kaudelta oppositiopuolueilla toteutumatta jääneitä ja pyörivät tässä puolueiden potkupallokentässä hyökkääjät puolustajat ja maalintekijät ovat vain välillä hukassa hallitus on joutunut laatimaan oman talousarvionsa vaikeana aikana taloustaantumasta voidaan painavin arvioin syyttää euroopan ja euroaluetta unionin alueella on vakava luottamuspula talouden nousuun nähdään euroalueella vain vaivoin ituja euro on taloutta jäykistävä panssari kuten edustaja mäkeläkin totesi ja yhteisö on byrokraattinen sekä aivan liian ylihallinnoitu kun meidät jo euroopan unioniin liittyessämme houkuteltiin katteettomilla lupauksilla mukaan eikä toiminta ole parantunut ei ole ihme että laaja alainen epäluottamus vallitsee unionin alueella niin talouteen kuin yhteisön toimintakykyyn vasemmistoliitto kritisoi ymmärtääkseni ryhmäpuheessaan juuri epäonnistunutta euroa vaikka vasemmisto oli sitä lipposen hallituksessa hyväksymässä euroalueella velkaantuminen tuottamattomiin seiniin sijoittamalla on johtanut investointilamaan on maita joissa talous on romahtanut rakennuskuplan puhjetessa ja no ei eu eu maassa mutta kuitenkin islannissa valtion kassakriisi oli totinen ja vakava asia he selvisivät siitä pankkitoimintaa tervehdyttämällä tämä hallitus on tehnyt tiukan budjetin jossa on kuitenkin aivan selkeästi kasvuhakuisuutta euroalueesta huolimatta meidän on jatkettava kilpailukyvyn parantamista korkean jalostusarvon tuotteiden kehittämistä viennin edistämistä ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten tarkkaa seurantaa kun vientimarkkinoilla kilpaillaan tässä hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihanke on yksi ratkaisujen tarjoaja suomi on ollut ja tulee olemaan biotalousmaa metsäperusteinen biotalous on edelleen tulevaisuutta ja kiitos hallitukselle kun se on alkanut viemään näitä strategioita mukaan lukien sinistä biotaloutta eteenpäin nämä biotalouden työpaikat ovat kotimaassa ja kotimaisia eivätkä käytännössä lähtökohtaisesti voi karata kiinaan ja suomussalmen hossa pysyy paikallaan se on toistaiseksi merkittävin mahdollisuus perustaa kansallispuisto suomen sata vuotisjuhlavuonna kilpailukyvyn ja viennin edistämisen rinnalla täytyy kehittää markkinointia siinä olemme mitä ilmeisimmin monia muita maita jäljessä vihreät ovat täällä syyttäneet hallitusta ympäristöstä säästämisestä arvoisat vihreät te käytätte täällä arvovaltaisessa paikassa totuutta varomattomasti huomautan ettei yhtään ympäristö luonnonsuojelu tai ilmastolakia ole peruttu tai purettu vuosikymmeniä jatkuneen lainsäädäntötyön tulokset näkyvät ympäristössämme vaikka esimerkiksi metso rahoista on säästetty on muistettava että viime kaudella metsälakiin nostettiin uusia suojelukohteita sekin on onnistunut ilman maiseman ostamista on kyllä myönnettävä että vihreät eivät ole kritisoineet yhtä ainutta hallituksen biotalouskärkihanketta miksipä niitä hyviä hankkeita kritisoimaan olen kuullut täällä ainoastaan aikataulullisia hoputtamisia arvon vihreät hallitus on toiminut vasta muutaman kuukauden ei siinä ajassa energiaremonttia olisi tehnyt edes vihreä puolue ei kun se ei pystynyt siihen viime kauden vuosina hallituksessa ollessaan

arvoisa

minä pitäisin tärkeänä sitä että myös tässä keskustelussa kun puhutaan opposition vaihtoehdoista voitaisiin käydä tämmöistä rakentavaa keskustelua mielestäni edustaja vartia piti tänään erittäin hyvän puheenvuoron se herätti kuitenkin oppositiossa vartia itse edustaa myöskin oppositiota ollessaan vihreitten kansanedustaja närää vieressäni istuu tai liki pitäen vieressäni istuu edustaja heinäluoma joka selkeästi ei pitänyt tästä vartian puheenvuorosta ja ymmärsin näin ja osittain kuulinkin kun hän antoi palautetta puheenjohtaja niinistölle tämän jälkeen niinistö otti puhelimen käteensä en en tiedä mitä siinä sitten tapahtui mutta vartia poistui salista on erityisen tärkeää että me voisimme käsitellä rakentavasti minun mielestäni oppositiolla on ollut ihan hyviä tällaisia ehdotuksia joita voitaisiin viedä mutta ole kauaa siitä kun perussuomalaiset olivat oppositiossa eli viime vaalikaudella tiedän koska osallistuin itse vaihtoehtobudjetin valmisteluun kuinka ne rakennetaan tänä iltana ollaan huomattu se se että hyvin helposti halutaan sinne menopuolelle laittaa kaikkea sellaista kivaa torjua hallituksen tämmöisiä vähän niin sanotusti kipeitä ratkaisuja ja ja tehdä ne toisin hiukan populistisestikin mutta sitten mikä olennaista on mennään sinne vastuupuolelle mistä mistä nämä katetaan mistä tulot tulevat ja tämä näyttää olevan niin kuin tälläkin kertaa hiukan ongelmallista että joudutaan miettimään hyvinkin epärealistisia ratkaisuja näitten mukavien asioitten rahoittamiseksi ja ja nyt se on näkynyt esimerkiksi kdllä saadaan sataneljäkymmentäviisi miljoonaa euroa tupakkaveroa kiristämällä seitsemänkymmentä miljoonaa euroa alkoholiveroa kiristämällä kuusikymmentä miljoonaa miljoonaa euroa nämä kaikki ovat teoreettisesti mahdollisia mutta käytännössä johtavat esimerkiksi viron alkoholin tuonnin lisääntymiseen ja näin päin pois rkpllä sinällänsä ei ollut höttöä mutta rkp lähtee siitä että arvonlisäveroa korotetaan mikä sinällänsä ei sitten ole ainakaan minun mielestäni kaikista huonoin vaihtoehtobudjetti on vasemmistoliitolla se perustuu velan määrän kasvattamiseen vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa on yksi sellainen asia joka minulle sattui silmään tämä energiaintensiivisen teollisuuden verotulojen leikkaus sata miljoonaa euroa joka käytännössä voi johtaa siihen että tämä teollisuudenala karkaa meidän maasta pois ja se lisää työttömyyttä merkittävästi jos puhutaan tästä velan määrän lisäämisestä niin meidän pitäisi nähdä pikkuisen laajemmin kuin pelkästään suomen talous jos me lisäämme velkaa velan määrässä on ongelma se että se on huikea nyt sata miljardia mutta pitää muistaa se että se on tullut viimeisen seitsemän vuoden aikana se on tuplaantunut eli viisikymmentä miljardia on tullut viimeisen viimeisen seitsemän vuoden aikana rahapolitiikka ei ole suomen käsissä vaan ekp hoitaa euroalueella rahapolitiikkaa nyt voidaan tulla sellaiseen tilanteeseen että ekpn rahapolitiikka on elvyttävä mutta jos se kiristyy suomi joutuu ongelmiin oman velkansa kanssa tämän takia on erityisen tärkeätä että me emme kasvata sitä velkaa okei vihreät ottaa työläisiltä työläisiltä näitten kilometrikorvauksien kautta kaksisataa miljoonaa euroa pistää siihen vielä sata miljoonaa euroa lisää ja pistää sen kehitysapuun maan rajojen ulkopuolelle arvoisa puhemies nyt ollaan tulossa sitten vielä sdpn sdpn tulorahoituspuolelle jossa on aika paljon epävarmuuksia sitä voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa hötöksi ja siellä on rahoitusvero windfall vero tel alennukset nämä eivät ole käytännössä oikeastaan

arvoisa puhemies edustaja turunen on taitava ja osaava poliitikko se nähtiin jo viime kaudella kun perussuomalaiset olivat oppositiossa taas kerran nousi tämä höttö sana tapetille ja haluaisin nyt sitten vielä tarkistaa nämä koordinaatit että meillä on yhteisymmärrys niistä jos sanotaan että kdllä on höttöä kun meillä on sataneljäkymmentäviisi miljoonaa euroa harmaan talouden torjunnasta niin onko meillä enemmän vai vähemmän höttöä kuin perussuomalaisilla oli viime kaudella kun teillä oli kaksisataa miljoonaa onko enemmän vähemmän sitten teillä oli tämän lisäksi veronkorotuksia kaiken kaikkiaan melkein miljardin edestä kdllä oli vajaan neljänsadan miljoonan edestä veronkorotuksia ja pääosin haittaveroja onko meillä siis enemmän vai vähemmän höttöä kuin perussuomalaisilla oli viime kaudella vielä
yksi opposition

en tiedä harrastiko hän nyt jälkikäteen jotain itsekritiikkiä perussuomalaisten viime kauden budjettiesityksiin nähden mutta mitä tulee demareiden budjettiesityksiin niin kyllä ne nyt ovat ihan tässä ja nyt jotainhan on tietysti arvioitavakin mutta kyllä se nyt on tässä ja nyt jos me pyydämme että pääomanomistajat olisivat parilla prosentilla mukana näissä kovissa talkoissa kaksi prosenttiyksikköä ei tunnu kovin mahdottomalta ja kyllä sen tuotto on ihan täsmälleen täällä arvioitu ja esitetty ei se ole mikään vaikea asia samaten sitä mieltä että nämä todella hyvätuloiset tulot lähelle satatuhatta euroa ja yli voisivat olla sillä samalla kahdella prosenttiyksiköllä niistä korkeimmista tuloista ei niistä pienemmistä tuloista mukana kyllä sekin on aika lailla tiedossa ja miljoonaperinnöt kyllä me tiedämme paljonko se tuottaa myös ja mitä tulee tel maksun alennukseen niin totta ihmeessä se on hoidettavissa juuri niin kuin olen sanonut kolmikantainen neuvottelu ja sitten päätöksenteko täällä

arvoisa puhemies ensin tästä kdn hommasta siis teoreettisesti on on täysin mahdollista se että harmaasta taloudesta saadaan sataneljäkymmentäviisi miljoonaa euroa mutta sitten pitää oikeasti ajatella se reaalisuus tämmöistä laittaa valtion budjettiin tupakkaveroon seitsemänkymmentä miljoonaa lisää sen lisäksi vielä mitä hallitus on esittänyt se ei ole ollenkaan realistista ja sitten alkoholiveron korottaminen kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla ei johda mihinkään muuhun kuin virosta tuontiin ja mitä tulee sitten tähän sdpn sdpn niin puhutaan kuitenkin vuoden kaksituhattakuusitoista budjetista tämä rahoitusvero niin kuin tänään on keskustelussa käynyt ilmi on täysin mahdoton toteuttaa windfall veron toteuttaminen ei ole pelkästään meistä kiinni se on myöskin eusta kiinni ja mitä sanoo kolmikanta mitä sanoo ammattiyhdistysliike tel maksun alennuksista onko tästä keskusteltu
ja nyt mennään

arvoisa puhemies ollut tilaisuus nyt muutama tunti kuunnella tätä hyvin monipolvista keskustelua hyvää keskustelua sinänsä ja ja tuli mieleen että pitäisikö jotenkin palata nyt perusasioitten äärelle ja se on se että suomessa on erittäin vakava tilanne suomessa ei ole pelkästään taloudellinen kestävyysvaje vaan meillä on sosiaalinen kestävyysvaje ja se tulee kasvavan työttömyyden ja sen pitkittymisen myötä jotka aiheuttavat suurta syrjäytymistä tässä yhteiskunnassa tulen siihen näihin perusasioihin palaaminen merkitsee sitä se tavoite joka hallituksellakin on nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja saada satatuhatta uutta työpaikkaa edellyttää eräitä asioita niin kuin täällä on käynyt ilmi tämä myönteinen kehä ei ole lähtenyt vielä liikkeelle ja se myönteisen kehän kaikkein tärkein asia on se että me saamme kasvua aikaan me saamme viennin vedon parempaan malliin kuin se on nyt ja me emme ole siinä maailmanlaajuisessa ja osittain eurooppalaisessa kasvuimussa mukana nyt näillä tuotteilla ja palveluilla joita me viemme vaikka meillä on valoisia esimerkkejä investoinneista suomeen niin tämä investointien aste on edelleenkin erittäin alhainen ja kotimarkkinat ovat myöskin vähän hiipumassa monista syistä johtuen tästä syystä seuraa että tämä työttömyys tämän viikon lukujen mukaan on kaiken kaikkiaan kolmesataaneljäkymmentätuhatta joista yli satatuhatta on jo yli vuoden työttömänä olleita eli tämä työllisyysaste kuusikymmentäyhdeksän prosenttia ei riitä varmistamaan meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa riittävästi tässä mielessä me tarvitsemme näihin kaikkiin toimenpiteitä mukaan lukien se että työmarkkinaratkaisut odottavat nyt tekijöitänsä ja pakkolakipaketin varjossa näitä neuvotteluja nyt käydään toivon mukaan niissä onnistutaan niin että voi syntyä syntyä asiallisia pitkäkestoisia työllisyyttä tukevia työmarkkinaratkaisuja vielä suomeen tässä mielessä tämä sdpn hyvin punnittu rakentava reilu ja realistinen ohjelma nimenomaan tähtää siihen että yhtä aikaa huolehtia kahdesta asiasta pitää tehdä myös sopeutustoimia sitähän ei kukaan kiistä mutta niitäkin voidaan tehdä oikeudenmukaisesti ja oikeudenmukaisemmin mutta samalla pitää vahtia että me emme tärvele kasvun edellytyksiä ja tämä on taitolaji politiikassa ja tämä meidän ohjelmamme tähtää siihen että näitä kasvun edellytyksiä joita yhteiskunta voi kuitenkin luoda ei tärvellä ja siihen ei istu se että meidän elinkeino ja innovaatiomäärärahojamme leikataan siihen ei istu se että tekesin rahoja leikataan yli sata miljoonaa budjettikaudella ja että työllisyysmäärärahoja leikataan kehyskaudella satakymmentä miljoonaa ensi vuonna viisikymmentä miljoonaa työttömyyden kasvaessa tämä on johtamassa siihen että se aktivointiaste jota pitää tähän asti lähempänä kolmeakymmentä prosenttia työttömistä tippuu nyt kahteenkymmeneenyhteen prosenttiin hoida siinä sitten työllisyyttä ja hoida pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotakuun rahoitusta ja rinteen mallin rahoitusta ja niin poispäin joka on hieno innovaatio siinä mielessä että laitetaan sitä kuutta miljardia aktiivisiin toimenpiteisiin tämän setelin kautta hallituksen strategiset kärkihankkeet sinänsä ne aiheet ovat minusta hyviä ja oikeita sitten on kysymys siitä että tämä panostus kolmelle vuodelle hajautuu aika moneen kahteenkymmeneenkuuteen hankkeeseen ja tässä mielessä aina voi kysyä riittävästi tehoa ovatko ne liian sirpaleisia todellisen vaikutuksen kannalta ja yksi hanke sieltä puuttuu ja se on se että suomi tarvitsee palvelusektorin kasvu työllisyys ja kehittämisstrategian mukaan lukien matkailun meillä on kaksi pilkku yksi miljoonaa ihmistä palveluissa töissä yksityisissä palveluissa olisin suonut että meidän strategisessa työssämme tämä palvelusektori olisi ollut vahvemmassa sijassa lopuksi haluan vain sanoa sen että viennin viennin näkökulmasta täytyy tukea meidän viennin edellytyksiä siihen liittyy energiaverotus siihen liittyy väylämaksut kaikki ne edesauttavat sitä että tavarat ja palvelut lähtevät
ja tässä vaiheessa puheenvuoro edustaja pakkaselle

arvoisa puhemies

vastaukset kun he alentavat vientiteollisuuden kustannuksia ja parantavat kilpailukykyä itse asiassa edustaja ihalaisen puheenvuorossa ensimmäistä kertaa tänään tuli että siinä on

varmaan voimme kaikki olla yhtä mieltä että nämä jos jotkin parantavat vientiteollisuuden kilpailukykyä ja kustannusrakennetta harmaasta taloudesta ja sen torjumisesta on täällä puhuttu tänään paljon niihin en enää ota kantaa itse olen valiokuntakuulemisien yhteydessä ymmärtänyt että yhden euron sijoittaminen harmaan talouden torjuntaan antaa noin kuusinkertaisen tuoton mutta niin kuin me olemme moneen kertaan tänään todenneet arviot siitä ovat aika suuren haarukan varassa mutta me jokainen tiedämme että plusmerkkinen se kuitenkin on sdpn ohjelmassa on myös tel maksujen alennus nolla pilkku kahdeksaan prosenttiin pk yritykset ovat ne yritykset jotka viime vuosina ovat työpaikkoja tarjonneet ja tel maksujen alentamisella ei mielestäni ole tässä tapauksessa juurikaan merkitystä kun työpaikkoja luodaan nolla pilkku tarkoittaa jos on noin kahdentuhannen euron kuukausipalkka kuudentoista euron alennusta työeläkemaksuihin ja jokainen ymmärtää että tällä ei kyllä työpaikkoja luoda mutta se on hyvä alennus jos on vaikka tuhatkolmesataa työntekijää ja silloin sillä onkin jo merkitystä mutta senkin me tiedämme että suurteollisuus on sitten ala mikä tahansa ei ole viime vuosina suomessa työpaikkoja paljon luonut päinvastoin joten tälle tel maksun alentamiselle mielestäni ei suuria voi laittaa palkkatuki sinällänsä toimii hyvin itse pienyrittäjänä ja muutamalle ihmiselle palkkaa maksavana henkilönä tiedän että palkkatukijärjestelmä toimii mutta mitä tulee sen vaikutukseen silloin kun sillä alennetaan työttömyyttä niin pitää olla aidosti uusi työ mitä tarjotaan pitää olla kysyntää työvoimasta se liittyy hyvin esimerkiksi rakentamiseen ja jos on työtön kirvesmies ja sinulla on aidosti vaikka talonrakennus menossa niin siihen kannattaa ihminen kyllä palkata ja palkkatukijärjestelmä siinä on hyvä apuväline mutta niin kuin sanoin uudesta työvoimasta ja uudesta työpaikasta pitää silloinkin olla kysymys vasemmistoliiton esitys että kahdeksan tunnin työpäivästä siirrytään kuuden tunnin työpäivään ja nykyisellä ansiotasolla sehän tarkoittaa pienyrittäjille ainakin noin kolmenkymmenen prosentin palkkakulujen nousua mikäli on tuotannollisesta kyse jos on vaikka neljä metallimiestä firmassa ja tiputetaan kahdeksan tunnin työpäivä kuuteen tuntiin niin siihen pitää palkata yksi ihminen lisää ja se käytännössä nostaa kyllä palkkakuluja noin kolmekymmentä prosenttia tällä ei kyllä sitten taas yrityksen kilpailukykyä paranneta eikä työllistäminen kannata nämä tämmöiset esitykset olisi aina vietävä tuonne ihan kentälle asti niin sitten niistä tulisi hyvät aidot ja toimivatkin esitykset täällä edustaja vartialla tänään oli erinomainen on yrittäjä ja tietää mitä ihmisen palkkaaminen tarkoittaa täytyy olla aidosti uutta tehtävää jotta yrittäjän kannattaa se henkilö töihin palkata kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista kuulla mutta kun ne viedään sitten käytännön asteelle niin ehkä se kynnys työllistämiseen on kuitenkin se iso asia mikä meidän suomessa pitäisi saada madallettua kuinka se sitten tehdään siitä varmaan lähiviikkojen työmarkkinaneuvotteluissakin keskustelua käydään

arvoisa puhemies

hieman hämmentyneenä katsellut ja kuunnellut näitä opposition esityksiä miten tämä suomen talous nostetaan seisaalleen lienee nyt kuitenkin korkea aika tajuta se että millään tempputyöllistämisellä taikka pikku jipoilla tästä hommasta ei selvitä edustaja lauri ihalaisen puheen allekirjoitan myös

analyysin jälkeen toimenpiteitä vasemmistoliiton ja vihreiden idea näkyy olevan edelleen se että otetaan sitä velkaa lisää ymmärrättekö te hyvät ystävät sen että se mitä te olette tekemässä on pahinta myrkkyä teidän omille kannattajillenne mitä ikinä olla voi se on nimittäin niin että jos lisävelalla annamme markkinoille sen viestin että suomella ei ole aikomustakaan velkoja ruveta jonain päivänä maksamaan korot lähtevät nousemaan ja teidän kannattajienne ottamien asuntolainojen korot lähtevät niin kuin kaikkien muidenkin korot nousuun ja sitten rupeaa vasara paukkumaan kun eivät talouden rahat riitä enää velan ja korkojen maksuun se johtaa hyvin nopeasti muistamme ne tapaukset että nuoretparit joutuivat myymään talonsa kun ne menivät pakkohuutokauppaan asunto meni mutta velat jäivät tätäkö te haluatte voi hyvänen aika kyllä tällaisen ajan pitäisi olla teidän nuorissa aivoissanne vielä kirkkaana mielessä älkää hyvät ihmiset edes kuvitelko että sille tielle voitte edes kuvitella menevänne me tarvitsemme aitoa kasvua se kilpailukykyloikka mistä pääministeri sipilä ja puhuneet kaikkien ministerien suulla on meidän nyt itse tehtävä kun luovuimme aikanaan markasta vuonna kaksituhattakaksi se tarkoitti että valuuttakurssikeinottelua ei voinut enää tehdä se samainen operaatio on meidän tehtävä itse tämän maan rajojen sisällä mitään keinotekoista konstia ei enää ole saksa teki sen kaksituhattakolme ja kaksituhattaviisi niin sanotun hartz uudistuksen jolla homma pantiin pelittämään silloin puhuttiin saksasta että se oli euroopan sairas mies nyt kukaan ei puhu saksasta enää sairaana miehenä se on euroopan johtava talous kasvu on hurjaa saksakin velkaantuu hieman mutta saksan velkaantuminen ei tapahdu syömävelkaan vaan investointeihin otettaviin lainoihin he tekevät tuotannollisia investointeja joita varten otetaan velkaa se on aivan eri maailma kuin teidän esittämänne arvoisat oppositioedustajat vieläkö te kuvittelette että tällä tiellä voi jatkaa voi hyvänen aika toivon että edes puoliksi ette ole tosissanne että ainakin jommankumman käden sormet ovat selän takana ristissä kun te puhutte älkää vain kuvitelko hyvät ihmiset että velalla tästä hommasta selviää olen koko elämäni ajan tehnyt velkaakin mutta kaikki ne olen kyllä maksanut ja ihan iloisella mielellä sen tässä teille totean meillä on valtavia kasvumahdollisuuksia biotalous tarjoaa sen aivan varmasti monia isoja investointeja odottaa tässä maassa aloittamistaan mistä se on kiinni lupapolitiikka on äärimmäisen kriittistä tässä maassa meidän on hallituksen ohjelman mukaan purettava byrokratiaa saatava investoinnit liikkeelle moni haluaisi investoida mutta miten rupeat rakentamaan kun ei saa lupaa virkamiehen takana tämä homma vaikka investointihaluja ihmisillä edelleen on tämä pitää vapauttaa niin että lupa tulee alle vuodessa esimerkiksi talon rakentamiseen kesämökin rakentamiseen tai minkä muun tahansa rakentamiseen joka ainoa investointi tarvitaan nyt kaivosteollisuus samoin on meille edelleen valtava mahdollisuus sitten meillä on maatalous joka tuottaa maailman puhtainta ruuan raaka ainetta elintarviketeollisuus tällä hetkellä on vaikeuksissa johtuu venäjän pakotteista aika pitkälti mutta pankaa merkille arvoisat edustajakollegat suomalainen elintarviketeollisuus on kuitenkin hakenut uusia markkinoita ja kohtuullisen hyvin onnistunut suunta on oikea ja jonain päivänähän venäjän pakotteetkin loppuvat ei sekään ole ikuista meidän kannattaa pitää maatalous kunnossa elintarviketeollisuus kunnossa ja viedä puhtaita elintarvikkeita ulkomaille sieltä kasvu tulee lopuksi arvoisa puhemies sen verran vielä että kun katsotaan tätä suomalaista teollisuuden osaamista tämä cleantech puhdas teknologia jolla pystymme tekemään asioita puhtaammin paremmin eri teollisuuden aloilla eri tuotannon aloilla vientivalttimme myös meillä on osaamista mutta toivon että tässäkään asiassa emme jää vain puheen asteelle vaan valtiovalta toimii tässä katalyyttinä niin että investoinnit lähtevät aidosti liikkeelle ja valtiovalta on sitä tukemassa byrokratiaa purkamalla ja investointia auttamalla sillä vähäisellä voimalla mikä sillä tällä hetkellä on velkaantuminen rajoittaa toki sitäkin meidän valtion toimintakykyä tässä asiassa mutta mitä yksityinen pieni yrittäjä tänä päivänä tekee työllistääkseen ihmisiä pitää valtion tukea kaksin käsin nyt ei ole aika jarruttaa nyt on aika rauhallisesti maltillisesti kiihdyttää
arvoisat edustajat tämän asian käsittelyssä tänä päivänä olemme käyttäneet aikaa yhteensä noin neljä pilkku viisi tuntia siitä noin kolme tuntia on käytetty debattiosuuteen tästä syystä mieluusti tästä eteenpäin käytettäisiin nämä puheenvuorot varsinaisina puheenvuoroina

puhemies todella hyviä puheita muun muassa ihalaisella ja allekirjoitan kyllä kaikki nuo mitä ihalainen täällä sanoi ja myös mitä edustaja heinäluoma tuossa toi esille mutta nyt täällä varmasti on hallituksella semmoinen tarkoitus että talous saadaan kuntoon ja monesti meillä on erittäin hienot puheet täällä ja sanahelinää mutta miten mennään käytännössä se on niin monta kertaa aivan eri asia kun ruvetaan näitä puheita soveltamaan sinne käytännön elämään ja siitä minulla on aika paljon kokemusta enempi tottunut tekemään käsillä töitä kuin tällä suulla

mutta otan nyt tämän puheen minkä kirjoitin tähän ainakin osaksi minä pikkusen kommentoin tuota sdpn varjobudjettia siinä siirrettäisiin verotuksen painopistettä omistamiseen yrityspuolella tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä että yhä useampi siirtää tuotantoa ulkomaille siitä on semmoinen tutkimus että seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä on lähtökuopissa jos pystyy niin lähtee

me haemme tätä pääomaa sijoittamaan tänne suomeen että syntyy työpaikkoja jotka ovat pysyviä nimenomaan vientiteollisuuteen ja sieltähän se kakku tulee no millä me sen houkuttelemme silläkö että laitetaan lisää rasitteita pääomalle ei varmasti silloin se lähtee pois se on yksinkertaisesti tämmöinen tämä asia ei sosialismiin vaikka sillä on hienot

liikkuva

mitenkä saksassa toimittiin niin kuin hoskonen täällä puhui kaksituhattakolme oli täysin kuralla se talous alettiin leikkaamaan schröderin vai miten se lausutaan johdolla sos demit oli muuten siinä silloin johdossa tehtiin ratkaisuja jotka menivät talouselämän ehdoilla ja talous

nimenomaan sieltä me saamme sen kakun mitä me jaamme sille pienelle ihmiselle nimittäin minä olen köyhä jätkä minä en pysty laittamaan taloutta kuntoon minun ehdoillani sitä ei voi tehdä näin se vain menee tämä pääoma joka liikkuu globaalissa maailmassa tällä hetkellä jos siihen aletaan täällä kovin paljon sorkkimaan sosialismilla ja millä tahansa se lähtee pois se ei tule tänne ja nyt meidän täytyy tässä tilanteessa houkutella se tänne ja ratkaisujen täytyy olla hallituksella semmoisia että

mennä tuonne torien kulmalle puhumaan osaan minä sen tehdä että annetaan sulle tätä ja sulle tätä ja sulle tätä mutta mistä se ensin pitää saada tänne sitten kun sitä kakkua on jaetaan sitä sitten kun on ensin

velkarahaa kun me rupeamme jakamaan niin sekin on katkaistava joskus ja nyt on semmoinen hallitus joka tekee sen minä ainakin henkilökohtaisesti henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tervetuloa oppositiosta siellä on hyvin viisaita miehiä paljon viisaampia kuin minä neuvomaan minua ja siitä kauheasta räksyttämisestä jotkut sitä tekevät valitettavasti ei ole kyllä kenellekään mitään hyötyä se on vähän niin kuin jos jäätyneeseen järveen kaivaa kaksi avantoa ja kantaa toisesta toiseen vettä se ei hyödytä ketään selkä tulee vain kipeäksi

edustaja heinäluoman puheenvuoro ja muutama puheenvuoro sitä ennen jo ja jäljellä olevat puheenvuorot tässä ovat pyydetyt täältä salista ja silloin kun on salista nyt istunnon aikaan pyydetystä puheenvuorosta kysymys viiden minuutin aikaraja on vain suositus ja kymmenen minuuttia on varsinainen aikaraja pyydän anteeksi että liian kovasti koputin äsken tätä nuijaa

arvoisa puhemies keskustan edustaja hoskonen totesi täällä monta kertaa että voi herranjestas voi herranjestas voi herranjestas tästä puhujapöntöstä esitellessään erityisesti vihreitten vaihtoehtobudjettia josta oikeastaan faktat tuntuivat olevan aika lailla metsässä vihreät on vaihtoehtobudjetissaan ihan samalla tavalla tasapainottamassa valtion budjettia me olemme tekemässä sen maltillisesti kannattaa tehdä kotiläksynsä ennen kuin tulee toisten esityksiä tänne kritisoimaan isoin isoin ero vihreitten ja totta kai monienkin muittenkin oppositiopuolueitten budjeteissa on se että me jaksamme vielä uskoa siihen että jotain parempaa on edessä me uskomme tasa arvoon me uskomme siihen että avoimuudella osaamisella koulutuksella luodaan tästä maasta parempaa

loistaa poissaolollaan kokoomus helsingissä ainakin on kovin sitoutunut siihen että subjektiivinen päivähoito oikeus on tärkeä hieno ainutlaatuinen asia ja se on hyvä asia säilyttää täällä me kuitenkin olemme toistuvasti kuulleet kokoomuksen opetusministeriltä sitä että varhaiskasvatukseen tarvitaan kipeitä leikkauksia perusteeksi tähän on annettu se että kunnat haluavat tehdä näitä säästöjä mutta kunnat eivät halua tehdä näitä säästöjä ei helsinki ei espoo ei vantaa ei tampere ei turku ei hämeenlinna ei kotka ei valkeakoski ei seinäjoki eivätkä aika monet muutkaan kunnat kunnat eivät tätä halua ne pakotetaan siihen kaikki asiantuntijat ovat tyrmänneet nämä esitykset niin kuin aika monet muutkin hallituksen esitykset mutta niitä viedään vain eteenpäin tästä huolimatta tässä eriarvoistetaan lapsia leimataan perheitä ja me viemme tukea niiltä

arvoisa puhemies hallitus kohdistaa tämä on minulle itselleni erityisen vaikea leikkaukset suomalaisten lasten lisäksi myös kehitysmaiden lapsiin hallitus aikoo tehdä jättileikkaukset ykn lastenrahaston unicefin rahoitukseen me olemme olleet kahdeksanneksi suurin rahoittaja unicefissä tähän mennessä tämä aika on nyt ohi tämä tuki lopetetaan melkein kokonaan ja siis sinänsä tällähän ei olisi niin paljon väliä ellei tällä olisi oikeasti aika dramaattiset seuraukset niille lapsille jotka ovat tässä maailmassa kaikista heikoimmilla me tiedämme että unicef rokottaa neljäkymmentä prosenttia maailman lapsista näillä rokotuksilla pelastetaan joka vuosi jopa kolme miljoonaa lasta kolme miljoonaa lasta joittenka henki pelastetaan

tarjolla niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää tehdä sitä hengenvaarallista matkaa välimeren yli

kun tämä yhdistetään ilmastorahoituksen romuttamiseen luonnonsuojelun alasajoon pakolaiskiintiön pienentämiseen niin lupaus tulevasta ei ole kyllä kovin ruusuinen arvoisa puhemies hallitus väittää ettei lapsilta leikkaamiselle ole vaihtoehtoja täällä on moni edustaja puhunut todella hyvin siitä että vaihtoehtoja on ihan samaa sanottiin pari viikkoa sitten siitä että köyhiin eläkeläisiin kohdistuville asumistukileikkauksille ei ole mitään vaihtoehtoja

se iso erimielisyys on siinä että hallitus on valmis tasapainottamaan meidän budjettiamme niin että se tulee lisäämään köyhien ja hädänalaisten ihmisten aikuisten naisten miesten lasten määrää siksi herää tietyllä tavalla kysymys minkä takia köyhät lapset eivät ole hallitukselle yhtä arvokkaita kuin köyhät eläkeläiset meillä ei ole varaa siihen että me kasvatamme lapsia maailmaan jo valmiiksi lannistettuina siksi vihreitten vaihtoehdossa varhaiskasvatuksesta koulutuksesta ja ja kehitysyhteistyöstä ei säästetä kuten monen muunkin oppositiopuolueen vaihtoehdossa ja se on arvovalinta kiitos

arvoisa

yhtä asiaa arvostan edustaja hakkaraisessa hän sanoi että hän on käsientaitajamies siitä kannattaa olla ylpeä tämä eduskunta tarvitsee käsientaitajamiehiä ja naisia mutta ajatuksenani oli puhua harmaasta taloudesta josta täällä on päivän mittaan aika paljon puhuttu ja palauttaa mieliin että viime hallituskaudella oli harvoja asioita joita oppositio arvosti hallituksen työssä ja harmaan talouden torjunta oli yksi niistä ja se johtui siitä että määriteltiin harmaan talouden mittava torjuntaohjelma ja valtaosa lähes kaikki niistä toimenpiteistä pantiin myöskin täytäntöön se tarkoitti todella kahtakymmentä miljoonaa euroa per vuosi panostuksia siihen torjuntaan joka johti kolmensadankolmenkymmenenviiden henkilötyövuoden palkkaamiseen verohallintoon eri paikkoihin tekemään sitä harmaan talouden torjuntaa ja tottahan sekin oli että tavoitteellisessa mielessä arviointimielessä budjettikehyksiin laitettiin arvio että se tuottaa kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa takaisin pelkästään jo siinä mitä verohallinto kykeni tekemään tämä tavoite saavutettiin ja ylitettiin joten siis ne panostukset harmaan talouden torjuntaan tuottavat moninkertaisesti sen takia olisi äärettömän tärkeätä että tämä liikkeelle lähtenyt vakava työ ei jotenkin nyt surkastuisi vaan tulisi uusi harmaan talouden torjuntaohjelma jatkoksi niin kuin hallitus on nyt sitten luvannut ja osittain peruuttanut niitä leikkauksia joita harmaaseen talouteen liittyy meidän ajatuksemme on edelleenkin se että tämä miljoonaa tarvitaan tulevinakin vuosina ja sillä saadaan monia hyviä uusia asioita liikkeelle näitä on muun muassa se että me tilaajavastuulakia uudistimme niin kuin hyvin muistatte viime kaudella ja siihen liittyi myöskin tämä tunnistinkorttiin tuleva veronumero joka johti niin kuin täällä edustaja heinäluoma päivällä jo sanoi siihen että vaikka rakennusalalla työttömyys kasvoi niin työtuntien määrä nousi se johtui siitä että tämä veronumero toi valoisan talouden piiriin harmaata työtä tämä veronumeron laajentaminen muillekin olisi perusteltua ennen kaikkea liikenteeseen kuljetuksiin tämäntyyppisille aloille niille soveltuvalla tavalla tämä on yksi tavoite julkisissa hankinnoissa meidän pitää ehdottomasti poissulkea sellaisia yrityksiä jotka ovat tehneet vakavia rikkomuksia niitä ei tarvita julkisissa hankinnoissa kolmanneksi tämmöinen alipalkkaus pitää jotenkin kriminalisoida ja tehdä siihen sanktiot ketjuvastuuta on hyvä lisätä me olemme siis laatineet kohdan ohjelman harmaan talouden torjumiselle ja me mielellämme haluaisimme että hallituskin voisi käyttää tyyppihyväksytyt kassakoneet ovat yksi sellainen joka tarvittaisiin tänne ravintolapuolelle jossa on kuitenkin paljon vähän semmoista harmaan talouden meininkiä ja me tarvitsemme suomen olosuhteisiin soveltuvan kanneoikeusmallin se voidaan räätälöidä meidän olosuhteisiin tässä vain muutama esimerkki niistä tavoitteista joita me olemme pitäneet tärkeänä tässä jatkotyössä ja minä toivon että näistä voisi tarttua myöskin hallituksen omaan ohjelmaan nyt kun oletetaan tai ainakin toivon että sellainen tässä valmistuu ainakin me toivoisimme sitä sitten täällä perussuomalaisten puheenvuorossa kysyttiin sitä onko meidän vaihtoehto ohjelmassamme kiinnitetty huomiota maahanmuuttoon ja tähän pakolaisten kasvavaan määrään ja kotouttamistoimiin on siellä on kohta jossa korostetaan sitä että juureva kotouttaminen tarvitsee kolmea asiaa kielitaitoa koulutusta ja työtä tähän tarvitaan lisärahoitusta kuntiin sijoittamiseen heidän ammattipätevyytensä ja kielitaidon lisäämiseen ja siellä meidän vaihtoehto on esitetty lisärahoitusta tähän hankkeeseen ja vielä yksi toinen pikku yksityiskohta joka liittyy tel maksuihin kun palkansaajaliike teki hyvin vastuullisen esityksen työnantajille pitkästä sopimuksesta niin se tarjosi nollasopimusta yhdelle vuodelle ja sitten toisen vuoden sitomista vientiteollisuuden ja avoimen sektorin kehitykseen sinne sisältyi myös esityksiä tel maksun tämäntyyppisestä alentamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta työnantajille ja sen vastuun siirtämistä palkansaajille näin tekee vastuullinen ay liike saadakseen kunnon sopimuksen tähän maahan aikaan

arvoisa herra puhemies

myös velkaa kuin se itse tahtoisi toinen asia fakta numero kahteen oikeastaan on se että vihreät ja uskon että lähestulkoon koko oppositio yhtä lailla pelkäävät sitä että valtion velkaantumistahti se kulmakerroin mikä siinä on karkaa käsistä erot eri puolueiden välillä lähtevät siitä millä tapaa tuota velkaantumistahtia pyritään taklaamaan miten se saadaan käännettyä kestävämmälle tasolle toivon että hallituspuolueissakin ehkä mietitään kuutta seikkaa mitkä vihreät kokevat uhkana sille että velkaantumisaste budjettialijäämät vain kasvavat huolimatta hallituksen tavoitteesta täällä monta kertaa olen kuullut väitettävän että toimii kuin kotitalous se että pyritään ikään kuin tekemään makropolitiikkaa mikropolitiikan lainalaisuuksilla on valitettavasti vain puoskarointia se on vain puoskarointia se on tarkoitushakuista populismia ymmärrän että on helppoa populismin keinoin vertauskuvien keinoin saada viestiään eteenpäin mutta toivoisin tässä salissa keskusteltavan myös faktoista ja myös se että kun valtio leikkaa menojaan se leikkaa myös tulojaan ja tähän liittyy se ajatus mitä muun muassa julkisen talouden suunnitelman osalta itsekin korostin miten talouden eri sektoreitten vuorovaikutussuhteet huomioidaan kun valtio leikkaa menojaan se leikkaa myös tulojaan juuri sen takia että valtion verot ovat vähentyvät kun työttömyys kasvaa verotulot vähentyvät vielä enemmänkin ja työttömyydestä koituvat kustannukset myös kasvavat ja kun ihmisten käytettävissä olevat tulot pienentyvät myös toimeentulotukimenot kasvavat kun palkansaajien ja tulonsiirtojen varassa varassa olevien ihmisten ostovoima heikkenee talouden kokonaiskysyntä heikkenee se olisi hyvin tärkeätä että tässä salissa tunnustetaan myös kokonaiskysynnän merkitys niin euroalueella kuin myös suomessa se talouden pohjavirta mikä pitää pystyä ymmärtämään jos talouden pohjavirta katkeaa ei vesi enää virtaa ja kun kotimarkkinakysynnästä riippuvaisten yritysten voitte oikeastaan miettiä että jos kävelette helsingin läpi niin kuinka monta vientiyritystä te näette siinä ette kovin montaa mutta joka ikinen kauppa joka ikinen liike minne oikeastaan menette kärsii hallituksen liian kireästä suhdanteita kärjistävästä finanssipolitiikasta

samastutaanpa hetken aikaa yrittäjän asemaan yrittäjän tulot muodostuvat siitä että hänellä on asiakkaita että hänen tuotteensa ja palvelunsa käyvät kaupaksi ihmisillä pitää olla rahaa jotta he voivat ostaa yritysten tuotteita ja palveluita tämä on minun mielestäni aika maalaisjärkistäkin nettikauppa on myös asia mikä pitää huomioida mutta kun katsotaan sitä kuinka paljon kotimaisia euroja menee ylipäätään mihin tahansa liikkeisiin niin mitä vähemmän niitä euroja sinne liikkeisiin tulee sitä vähemmän ne yritykset pystyvät työllistämään investoimaan niitten kannattavuus heikentyy ja se jatkaa vain tätä talouden negatiivista kierrettä minkä aikaisemmin tässä mainitsin

edustaja hoskonen sanoi aivan oikein ja toi aivan oikein sen huolen siitä että jos korot yhtäkkiä lähtevät nousemaan nousemaan niin miten käy tavallisille ihmisille joilla on paljon velkaa joilla on asunnot mutta juuri samasta syystä me esitämme omia vaihtoehtojamme kahdeksan vuoden maltillisempaa sopeuttamista ja tuomme esille ne huolenaiheet mitkä liittyvät tähän valittuun

viimeinen asia minkä tahdon oikeastaan tuoda on mitä tapahtui kaksituhattakolme siinä viitattiin näihin hartz uudistuksiin mutta unohdettiin se mitä tapahtui itse asiassa euroalueella silloin ohjauskorkoa laskettiin vaikka samaan aikaan irlannissa ja muistaakseni myös portugalissa ja espanjassakin talous ylikuumeni siinä vaiheessa ohjauskorkoa pitäisi pystyä nostamaan mutta sitä laskettiin jotta euroopan sairas mies saksa pääsisi jaloilleen tämä pitää pystyä muistamaan kun puhutaan saksasta että se ei ole vain ja ainoastaan ne rakenneuudistukset mitä on tehty mitä suomessakin pitää tehdä siinä on aina sekä että siinä ovat ne suhdannetekijät siinä ovat myös ne rakennetekijät ja myös se että kun ollaan yhteisen rahapolitiikan piirissä niin miten se yhteinen rahapolitiikka vaikuttaa se pitää pystyä tunnistamaan tässä keskustelussa

minäpä veikkaan että suomesta ei löydy kovin montaa yhtä taitavaa sahuria kovin montaa semmoista ihmistä joka on mennyt muun muassa ympäri maailmaa opettamaan miten sahojen teriä viritetään ja vienyt suomalaista osaamista esimerkin kautta latinalaiseen amerikkaan muun muassa tai semmoista ihmistä joka tietää kuinka paljon maksaa ihmisten työllistäminen

kun yrittäjä tai mikä tahansa isompi firma miettii minne sijoitetaan ensimmäisenä katsotaan että onko meidän tuotteellemme kysyntää eikö näin sen jälkeen katsotaan että onko meidän tuotteellemme myös ostovoimaa se ei riitä että ihminen haluaa ostaa jotain pitää olla myös rahaa ostaa jotakin sen jälkeen katsotaan että jos me tuomme firman tänne näin niin onko meillä sitten työvoimaa siihen meidän firmaan onko osaavaa koulutettua työvoimaa joka pystyy toimimaan siinä meidän firmassa ja viimeiseksi asiaksi katsotaan onko ennustettavuutta onko vakautta näistä kolmesta viimeisestä seikasta olenkin hyvin huolissani kun nimenomaan se

kuinka paljon ylipäätään meidän pakkolakipaketit menosäästöt suhdannetta kärjistävä finanssipolitiikka tekevät ihmisten euroille onko niitä euroja menossa sinne pieniin liikkeisiin toinen asia totta kai sitten on myös se mitä tapahtuu pitkällä aikajänteellä koulutetulle työvoimalle tällä hetkellä suomeen tulee yhä vähemmän huippuosaajia täältä lähtee pois yhä enemmän kuin raha menee rahan luo myös huippuosaaja menee huippuosaajan luo se pitää muistaa helposti jää luu käteen myös suomessa siinä vaiheessa viimeinen asia nämä pakkolakikysymykset ennen kaikkea se mistä olen hyvin huolissani on se että suomessa on voitu aina sopia neuvotella riitelyn sijaan mitä tapahtuu siinä vaiheessa jos nyt vaikka postin kaltaiset työtaistelut muodostuvatkin kuukausittain tapahtuviksi jossain päin jos yhteiskunta repeää liitoksistaan jos jatkuvasti on työtaisteluja lakkoja epävakautta mitä siinä vaiheessa miettii pitkäaikaista investointia harkitseva firma sitä sopii pohtia kiitoksia

arvoisa puhemies tämän tämänpäiväisen keskustelun tarkoituksena on olemassa vaihtoehtoja minusta koskaan

perusteluksi kun tehdään kuitenkin arvovalintoja ja nyt tällä keskustelulla näillä opposition vaihtoehdoilla näytetään millaisin arvoin oppositiopuolueet valintoja

keskustelun tämänpäiväisen keskustelun aloituksen jälkeen jäin pohtimaan sitä että kun vuoropuhelu epäonnistuu molempien osuutta asiaan tulee pohtia toivon että hallitus pohtii omaa osuuttaan mutta jos mietin nyt sitten vaikka ehkä tämä budjetin julkaisu ja keskustelu olivat liian lähekkäin sillä selvästikään vaihtoehtoon ei oltu ehditty perehtyä ja se johti siihen että me keskustelimme ohi toinen toisemme ymmärtämättä kokonaisuutta ja siksi ajattelin että kertaan vielä kolme merkittävintä asiaa sdpn vaihtoehtobudjetista ensimmäinen uutinen on se että sdpn budjetissa velkaa otetaan vähemmän kuin hallitus ottaisi tämä on uutinen meitä ei voi syyttää vastuuttomasta talouspolitiikasta vaan teemme toimia sen eteen että valtion velkaantumista saadaan taittumaan toinen uutinen on se että pienemmällä velkamäärällä sdp torjuu hallituksen tekemät leikkaukset jotka kohdistuvat yhteiskunnan heikompiosaisiin kolmanneksi uutiseksi nousee se että sdpn vaihtoehdossa olevat kasvua ja työllisyyttä tukevat esitykset ovat sellaisia jotka voitaisiin tehdä välittömästi ensi vuonna tarkoitus on saada talous nousuun työllisyyttä lisäämällä budjetin välittömät työllisyysvaikutukset ovat arvioiden mukaan noin kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa tähän tavoitteeseen päästään muun muassa rakennus ja korjausinvestointeja lisäämällä ja antti rinteen ehdottaman työllistymissetelin käyttöönotolla työnantajien työeläkemaksujen väliaikainen alennus kasvattaisi nettopalkkoja lisäisi palkansaajien ostovoimaa sekä alentaisi työvoimakustannuksia työntekijöille jäisi siis käytännössä enemmän palkastaan käteen lisäksi yrittäjäpaketissa esitellään paljon toimia yrittäjyyden tukemiseksi mikroyritykset voisivat muun muassa vähentää verotuksessa ensimmäisen palkatun työntekijän palkkamenoja vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä parannettaisiin esimerkiksi väylämaksun lisäalennuksilla hallituksen politiikka on kohdellut erityisesti ikäihmisiä piittaamattomasti sdp ei korottaisi terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä leikkaisi lääke ja matkakorvauksia sdpn esityksessä eläkkeitä kohdeltaisiin verotuksessa samoin kuin palkkatuloja eli myös eläkkeestä jäisi enemmän käteen pienituloisempien ostovoimaa parannettaisiin nostamalla perusvähennyksen ylärajaa jolloin päivärahasta jäisi enemmän käteen myös työttömyysturvan leikkaukset peruttaisiin keliakian ruokavaliokorvauksen leikkaus on herättänyt paljon vastustusta ja ihan aiheesta kuten ministerikin totesi keliakiaa sairastavien ainoa lääke on oikeanlainen ruokavalio sdp säästäisi myös tämän ruokavaliokorvauksen kaikkein tärkein asia vaihtoehtobudjetissamme on kuitenkin luottamusyhteiskuntaan uskominen ja luottamuksen palauttaminen suomeen monin tutkimuksin on osoitettu että tasa arvoisuuteen ja korkeaan hyvinvointiin nojaavat maat ovat myös taloudellisesti tuottavia ja menestyneitä maita itse asiassa kärkimaita koko maailmassa nyt esitetyin leikkauksin lisätään ihmisten välistä epätasa arvoisuutta ja rikotaan ihmisten tunnetta oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta sdp kutsuukin juuri siksi taloustalkoisiin mukaan myös yhteiskunnan hyväosaiset esimerkiksi pääomatuloveroa korottamalla ja veropohjaa laajentamalla pakkolakien kaltaisiin esityksiin sdp ei usko vaan kannattaa eri osapuolten yhteistä sopimusta jo yhteiskuntarauhankin nimissä luottamusyhteiskunta onkin myös sopimusyhteiskunta budjettimme on rohkea reilu ja realistinen siihen kannattaa arvoisat edustajat tutustua huolella meille pakkoina esitetyille asioille on olemassa hyvä vaihtoehto

arvoisa

samaa mieltä edustaja salolaisella oli erittäin analyyttinen ja asiallinen puheenvuoro kiitos siitä anteeksi salonen joo hyvä korjaus ja huomio arvoisa puhemies tarkoittaako oppositiossa oleminen sitä että pitäisi aina vastustaa hallituksen esityksiä ei suinkaan mutta tässä on myöskin ihmetelty sitä että kun kd on hyvin usein samaa mieltä hallituksen kanssa hallitukseen ei voi yksin päättää siitä ja sitten toisaalta emme me välttämättä halua hallitukseen sen takia että me olemme samaa mieltä silloin kun hallitus tuo hyviä ja rakentavia esityksiä mutta oppositiostakin päin voi toimia rakentavasti

mutta sitten jos oppositiopuolueessa ollaan jostain asiasta eri mieltä niin luontevaa on että esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja hallituksen esitykseen nähden ja näin oppositiopuolueet me kaikki olemme tänään tehneet tämä keskustelu on on välillä ollut asiallinen ja välillä vähän asiallisempi mikä on tietysti vähän vähän ikävää sanoin omassa ryhmäpuheenvuorossani sen päätteeksi että kristillisdemokraatit eivät näe politiikkaa vain taktisena pelinä hallituksen välillä luodaan vastakkainasettelua tyhjästä vaan meidän strateginen tavoitteemme on käydä rakentavaa dialogia hallitus ja oppositiopuolueiden kanssa huom sekä hallituksen että oppositiopuolueiden kanssa suomen ja kaikkien kansalaisten hyväksi uskon että tämä on se oikea tie jos me haluamme nostaa suomea tästä tilanteesta sitten haluaisin vielä palata siihen aikaisempaan keskusteluun tästä kun osa hallituspuolueitten edustajista on puhunut siitä että oppositiopuolueiden on paljon höttöä sehän on näin että erityisesti viime kaudella kun käytiin näitä vaihtoehtobudjettikeskusteluja huomattiin että silloisessa oppositiossa oli myöskin ylitarjontaa perussuomalaiset olivat kiinnittäneet huomiota siihen että kristillisdemokraatit olivat esittäneet nyt tupakkaveron korotusta miljoonaa euroa alkoholiveron korotusta kuusikymmentä miljoonaa euroa yhteensä meillä oli kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa veronkorotuksia no verrataanpa sitten vaikka perussuomalaisten viime vuoden vaihtoehtobudjettiin heillä oli veronkorotuksia yhden pilkku yhden miljardin edestä yhden pilkku yhden miljardin edestä kun minun laskupääni mukaan nämä kdn veronkorotukset edustavat vain prosenttia siitä summasta se on kuulemma liikaa meillä on nyt höttöä ja olisin halunnut rehellisen vastauksen tähän tähän onko meillä enemmän vai vähemmän höttöä kuin viime kauden oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetissa

toisi kaksisataa miljoonaa euroa tänä vuonna kdn vaihtoehtobudjetissa olimme varovaisemmalla linjalla me esitämme että sieltä voisi saada sataneljäkymmentäviisi miljoonaa euroa sekin on huomattavasti alhaisempi summa kuin perussuomalaisten viimevuotisessa budjetissa mitä minä haluan tällä sanoa en minä halua kritisoida enkä minä halua kyseenalaistaa sitä mitä viime vuonna tehtiin mutta haluan myös muistuttaa äänestäjiä siitä että nyt hallituksessa istuu puolueita jotka viime kaudella lupasivat todella paljon mutta nyt me kdssa oppositiossa lupaamme huomattavasti vähemmän ja se tarkoittaa että me haluamme harjoittaa rakentavaa ja vastuullista oppositiopolitiikkaa

arvoisa puhemies kun puhutaan arvovalinnoista haluaisin vastauksen erääseen kysymykseen mieluummin kaikilta paikalla edustetuilta oppositioryhmiltä edustajat heinäluoma ja aalto muun muassa sanoivat hallituksen ottavan lisää velkaa nolla pilkku viisi miljardia entiseen verraten tämä pitää paikkansa määrä on melko lähelle sitä summaa joka on tällä

kustannuksiin mikä on sdpn ratkaisu tähän ongelmaan

mutta löytyykö tuki koville maahanmuuttolinjauksille paljonko sdp kd ja vihreät haluavat säästää maahanmuuttokuluista vai kelpaako teille mikä vain summa laitetaan miljardi se kelpaa mikä on teidän piikkinne tässä

todellakin nyt kun on käytettävissä hiukan enemmän aikaa kuin yksi minuutti niin on mahdollisuus vähän valottaa näitä demareiden vaihtoehtobudjetin linjauksia ja ajatuksia joudun tässä käyttämään tämän puheenvuoron kyllä

edustaja östman käytti erittäin ansiokkaan perusteellisen ja vastaansanomattoman puheenvuoron jossa oli myös tarkastelu siihen millaisia vaihtoehtobudjetteja olemme täällä viime vuosien aikana nähneet täällä on puhuttu että on höttöä tulopuolella ja se on hyvä sanoa mutta sitten on jäänyt vähän hämäräksi mitä se höttö on ja niinpä ajattelin käydä tämän demareiden tulopuolen keskeisemmät kohdat lävitse jotta nähdään mitä on on ajateltu ja mikä on mahdollista ja mitä käytännössä nämä esitykset tarkoittavat ensin rahoitusvero täällä sanottiin oliko edustaja satonen kokoomuksesta että hui hirveetä eihän sitä enää ehdi ei sitä enää ehdi kun on marraskuu mutta edustaja satonen joka ikävä kyllä

jos me olisimme hallituksessa nyt sitä rupeaisi toteuttamaan vaan se olisi hallitusohjelmassa ja olisi ryhdytty niihin toimenpiteisiin tämä sama mahdollisuus on tietenkin tällä nykyisellä hallituksella onhan tässä puoli vuotta ollut jo aikaa miettiä että jos tämä on nyt siitä kiinni että tämä ei ehdi niin hyvä on sovitaan eduskunnan yhteinen kannanotto että otetaan se sitten vuoden päästä budjettiin tämäkin kelpaa meille jos jos tästä voidaan sopia siis ei tämä ole aikataulukysymys onko tämä realistinen arvoisat edustajat tanskassa tämä on ollut realistinen jo pitkään eikä ole lähtenyt esimerkiksi danske bank pois tanskasta ei ole johtanut siihen vaan on realistinen ja miksi tämä on tärkeä sen takia arvon edustajat että meillä on yksi sektori joka on huikeasti aliverotettu verrattuna kaikkiin muihin meillä on arvonlisävero ei parturiinkaan pääse no minua ei niin paljon koske se parturissa käynti

siihen työhön pannaan nykyään ikävä kyllä kaksikymmentäneljä prosenttia veroa mutta pankki kun liikuttelee rahoja ja tekee tekee monenlaisia transaktioitaan niin kyllä verottaja on pidetty suomessa tosi kaukana ja ja oikein millään tähän ei tahdo päästä koska aina sanotaan ettei tämä ole mahdollista ja lähtee jonnekin muualle mutta tanskassa on näin norjassa on tätä asiaa koskevat päätökset ja ruotsi valmistelee parhaillaan niin eikös nyt kannattaisi hypätä tähän samaan kyytiin josta saataisiin kuitenkin pari sataa miljoonaa niillä samoilla mitoituksilla mitkä muiden pohjoismaiden kansantalouksien kokoon suhteutettuna ovat nämä ovat todellisia valintoja minä ymmärrän etteivät kaikki innostu koska meillä on tietysti paljon niitä jotka katsovat että heillä on erilaista kanssakäymistä ja tuloa pankeista niin ettei pankkien rauhaa saa häiritä mutta muistutan siitä että kun on yksi aliverotettu sektori niin sitten se kuorma tulee muille sitten meillä on korkea työn verotus sdpn vaihtoehtobudjetissa on erinomainen suomalaisen ja eurooppalaisen verorakenteen vertailu joka kertoo että jos meillä olisi sama verorakenne suhteessa pääomaan omistamisen tuloihin johon täällä edellä viitattiin niin meillä olisi viisi miljardia enemmän tuloja tältä sektorilta tämä sdpn muutos on siis pieni askel tähän suuntaan solidaarisuusvero kuusikymmentä miljoonaa kaikkein suurituloisimmille sinne sadantuhannen euron lähelle ja yli olevaan luokkaan ei se ole paljoa pyydetty jos palkansaajalta leikataan viisi prosenttia ja sanotaan että nyt on aivan pakko ihan pakko ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin heti viisi pinnaa viisi prosenttia pois niin onko liikaa pyydetty että se joukko joka on todella hyväosaista on muuten ehkä tässäkin salissa tämän tuloluokan ihmisiä olisi kahdella prosentilla tämän vaikean lamavaiheen ylitse kahdella prosentilla onko se nyt ihan kauheata ei mielestäni ole sitten edustaja vanhanen sanoi tämä on vain kuusikymmentä miljoonaa että ei sillä mitään tee no eihän edustaja vanhanen ollut edes tätä taulukkosaraketta ilmeisesti lukenut koska jos hän olisi lukenut niin hän olisi huomannut että tämä kokonaisuus on yhteensä lukien kaikki ne verot jotka tulevat finanssisektorilta ja tältä todella hyvin menevältä osalta suomea kuitenkin seitsemänsataa miljoonaa ne eivät ole kuusikymmentä miljoonaa vaan seitsemänsataa miljoonaa ja sillähän tekeekin sitten jo jotain

muutoksen tähän veropolitiikkaan kesäkuusta tähän päivään ja tunnusti että pieni lisäys sinne voidaan tehdä hallituksella yksi prosentti me esitämme kaksi prosenttia kaikkiin pääomatuloihin tämän tyyppisiä esityksiä ja jotta saan tämän listan loppuun niin pyydän vielä hetken kuluttua yhden puheenvuoron jotta tulee joku kuva siitä mitä täällä on ettei tarvitse hutkia ja heitellä että on hötöö käydään tämä koko lista nyt lävitse niin tulee ainakin eduskunnan pöytäkirjoihin kirjattua voihan olla että joku lukee ne sieltä

arvoisa puhemies tuossa viitattiin maahanmuuttoon ja perussuomalaisten takinkääntöön meillä ei ole takki kääntynyt pitää niin kuin väyrynen että asiat ovat muuttuneet

se vain on näin

joo no onhan tuo maahanmuuttotilanne kokonaisuudessaan muuttunut ja hyvin kriittisesti on on suhtauduttu siihen koko ajan mutta aikaisempien hallitusten sopimusten ja päätösten johdosta me olemme vähän niin kuin toimintakyvyttömiä ainakin tähän asti olleet siinä mutta pikkuhiljaa tämä hallitus ei toimi niin kuin vesihana että tuosta noin ja tuosta kiinni nämä asiat menevät pikkuhiljaa ja saadaan hyvään päätökseen niin kuin pääministerikin sanoi sitten loppukaudesta oltaisiin siinä tilanteessa ettei lisää velkaa enää oteta mutta tuohon maahanmuuttoon minä pikkuisen siihen kotouttamiseen meille tulee kahdeksankymmentä prosenttia miehiä suurin piirtein tänne otetaan nyt viitasaarella tilanne siellä pilkistää jo ennestään melkein joka puskasta poikamies sinne poikamiesten joukkoon me kotoutamme näitä uusia poikamiehiä mitenkähän se oikein onnistuu ja sitten siinä on vielä semmoinen asia että emmekö on tässä puhuttu työllistämisestä ja tällaisesta näitä suomenkielisiä työllistää työllistetään ensin näitä minun on ainakin helpompi semmoisen kanssa joka puhuu samaa murretta kuin minä keskustella ja opettaa häntä töihin kuin semmoisen joka ehkä suahilia puhuu se on hyvin vaikeata se semmoinen mutta arvoisa puhemies minä tästä ihan nyt paperista

meillä on tämä perustavanlaatuinen ongelma joka ei muuten puheilla korjaannu ja se on tämä hallitsematon maahanmuutto ensi vuoden budjettiin miljoonaa euroa lisää turvapaikanhakijoiden kuluun aiempaan verrattuna arvioiden mukaan tänä vuonna tulee kolmekymmentätuhatta ja ensi vuonna viisitoistatuhatta ja turvapaikan tulee samaan noin kolmekymmentäviisi prosenttia minä minulle on epäselvää mihin perustuu tuo arvio ensi vuoden tulijamäärästä henkilökohtaisesti pidän päivänselvänä että ellei meillä ja koko euroopan unionin alueella saada hallitsematonta maahanmuuttoa pikaisesti kuriin alkaa uusi kansainvaellus yli välimeren heti kun säät sallivat myrskyt loppuvat ja lämpöistä tulee arvoisa puhemies sisäministeri orpo pitää tuota summaa miljoonaa oikeana työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön tehtävistä syksyllä eläkkeelle jäänyt erkki virtanen ihmetteli miksi turvapaikanhakijoiden aiheuttamia kustannuksia hyssytellään hän arvioi että kustannukset voivat nousta puoleentoista miljardiin

itse uskon ettei tämäkään riitä näissä laskelmissa yleensä oletetaan että turvapaikan tulee saamaan tuo edellä mainittu kolmekymmentäviisi prosenttia turvapaikkaturisteista laskelmissa tulisi ensinnä ottaa huomioon se miten kauan kielteisen päätöksen saavat saavat ehtivät taloutta rasittaa kun prosessi valituksineen voi kestää parikin vuotta toisekseen mihin ja miten me palautamme esimerkiksi irakilaiset ja somalit tämän hetken sopimuksella emme väkisin mitenkään ja vapaaehtoisesti he tuskin lähtevät kun ovat suomalaisen veronmaksajan siivellä oppineet elämään kolmanneksi vaikka vain kolmekymmentäviisi prosenttia saisikin turvapaikan perheenyhdistämisen kautta määrä moninkertaistuu

arvoisa puhemies meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi maahanmuuttoon on tehtävä kiristyksiä välittömästi vaikka poikkeuslailla mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin joihin maahanmuuttomyönteiset aina vetoavat niitä rikkovat muutkin maat emmekä voi olla mitenkään varmoja että liitoksissaan natiseva schengen sopimus ylipäätänsä pysyy voimassa se saatetaan kumota nopeammin kuin arvaammekaan kiitos

arvoisa puhemies pyysin tämän takia että olen itse asiassa itsekin täällä istunut kello neljästätoista saakka ja nimenomaan siksi että olen aidosti ollut kiinnostunut kuulemaan siitä minkälaisia ajatuksia täällä kerrotaan ja toivottavasti myöskin hallituksen työhön omaksuakseni niitä uusia ajatuksia mutta hyvin häkeltyneenä nyt äsken seurasin tätä keskustelua täältä ja katselin kun me täällä puhumme siitä että pitää kunnioittaa toisten mielipiteitä ja arvostaa ja olla olla avoimin mielin ja vilpittömin sydämin varmasti kaikki täällä niin täytyy sanoa että äsken teki todella pahaa katsoa opposition käyttäytymistä toimintaa kun edustaja teuvo hakkarainen piti puheenvuoroa siellä nauretaan ääneen käydään kuiskuttelemassa

kavereille se on varmasti katsottavissa ja se tuntuu erittäin ikävältä

en tiedä mutta siltä se näyttää tänne ulospäin

keskustelu mitä täällä käydään ja mitä täällä puhutaan niin kuin sanoin omaan työhön on aina mahdollista saada uusia ajatuksia

kysymyksen mihin mielelläni minäkin olisin kuullut vastauksen eli miten oppositio tähän haasteeseen mahdollisesti vastaa toivon että tämä keskustelu koska se näyttäytyy tänne erittäin ikävänä ja nämä välihuutelut kaikki tämä tämmöinen tähän minä vain toivon että me voisimme jatkaa keskustelua niin että se on myöskin niille ihmisille jotka seuraavat sitä tuolta television tai tietokoneen välityksellä semmoista toisia kunnioittavaa

istunnon puhemiehenä pyrin pitämään huolen siitä että sali käyttäytyy niin kuin salin pitääkin käyttäytyä olla että aina joskus on joitain ylilyöntejä mielestäni tässä keskustelun osassa mitään kohtuuttomia sellaisia en ole havainnut totta kai jokaisen kunnioittava käyttäytyminen jokaista kohtaan on tarpeen ja siinä ministeri mäntylän muistutus mielestäni on ihan paikallaan minä uskon että pohjimmiltamme kaikki jaamme tämän ministerin viestin mutta luotan myös siihen että me eduskunnan puhemiehinä pystymme pitämään huolen siitä että pelisääntöjä noudatetaan minä myönnän nyt poikkeuksellisesti vaikka äsken sovittiin siitä että käydään nämä puheenvuorot loppuun tähän menettelytapaan kun tästä on pyydetty muutaman vastauspuheenvuoron

arvoisa puhemies kiitoksia puheenvuorosta kyllähän täällä salissa saa olla myös huumoria ja me pärjäämme edustaja hakkaraisen kanssa täällä erittäin hyvin ja kunnioitamme ja arvostamme toisiamme ja siihen kuuluu välillä myös pieni huumori huomautan kuitenkin siitä että kun ministeri saa puheenvuoron ohi listan niin hän saa sen sen takia että hän kertoo valtioneuvoston mielipiteen ja esiintyy koko valtioneuvoston puolesta hän ei saa sen takia että hän ryhtyy eduskunnan puhemieheksi eli ministerin mahdollisuus ohittaa lista omalla puheenvuorollaan perustuu siihen että hän esittää valtioneuvoston kannan ei ryhdy antamaan ohjeita kansanedustajille siitä miten puheenvuoroja täällä saa sitä varten olemme valinneet eduskunnalle puhemiehet

arvoisa puhemies ymmärrän toki että ministeristä saattoi tuntua siltä mutta uskon nyt että arvionne perustui väärinkäsitykseen sikäli kuin minä tunnen salissa olevat kollegat niin kaikki pitivät hakkaraisen puhetta hauskana ja ottivat huumorin kannalta ja minä uskon että edustaja itsekin yritti viljellä hieman huumoria näin minä tunnen edustaja hakkaraisen ja arvostan häntä suuresti ihmisenä että minä luulen kyllä että tässä oli pieni väärinkäsitys nyt

tavallisesta poikkeavaa ja yhdyn niihin näkemyksiin mitä täällä edustajilla on että kunnioitamme toinen toisiamme ja meidän tapoihimme keskustella kuuluu se että voimme välillä räväkästikin keskustella asioista näinhän täällä tapahtuu koko ajan minä sanon kyllä henkilökohtaisesti mitä tulee näihin menettelytapoihin että pitkäaikaisena kansanedustajana minä en sitä sopivana että esimerkiksi kun täällä aiemmin päivällä puhutaan opposition vaihtoehdosta ensin poistuu pääministeri mutta sitten varapääministeri käyttää puheenvuoron jossa hän haukkuu suoraan opposition haukkuu minun mielestäni kyllä juuri näin vähän irvailtiin ja käytettiin ehkä sellaista otsikkokieltä ei niinkään asioista puhuttu vaan vaan

auktoriteettia tässä lähteä ohjaamaan tai sitä ohittamaan mutta kerroin sen että se täältä vain näytti ikävältä tosiaan se miksi täällä keskustelua käydään täällä on todella käytetty hyviä puheenvuoroja opposition taholta ja mielelläni sitten lopussa toki vastaan myöskin näihin jos maahanmuutosta halutaan keskustella niin kerron myöskin sitten totta kai näkemyksiä jos näin on
vielä toistan että puhemiehenä en huomannut mitään tavanomaisesta merkittävästi poikkeavaa äsken käydyssä keskustelun osassa ja en siitä syystä puuttunut siihen ehkä joskus puutun vähän turhankin ärhäkkäästi jos on ylilyöntejä nyt en sellaisia nähnyt mutta en myöskään katso olevan mitään aihetta alkaa kritisoimaan sitä että ministeri käytti puheenvuoron niin kuin käytti tätä on debatti tässä talossa ja se pitää sallia nyt menemme listassa eteenpäin

arvoisa puhemies

pitäisi suhtautua tahdon myös sanoa sen että voidaan katsoa myös eduskunnan asiakirjoista miten edellisessä puheenvuorossani neljään viiteen kertaan kehuin monilla eri tavoin muun muassa edustaja hakkaraista hänen osaamistaan tunnen hänet viitasaarelta ihan lähestulkoon niin kuin naapurinpojasta pitkään on tunnettu ja jos edustaja hakkarainen käyttää tapansa mukaan hauskoja vitsejä ja vertauskuvia ja sitaatteja väyrysestä sun muuta niin se yleensä johtaa siihen että vähän tulee naurunpurkauksiakin

sun muita tämmöisiä ilmauksia mutta jos mennään tästä asiasta eteenpäin itse kysymykseen minkä edustaja mäkelä tosiaan esitti ehkä kaikkein tärkein asia mistä uskonkin että kaikki täällä salissa ovat aika samaa mieltä on se että kun tänne suomeen tulee turvapaikanhakijoita pitää muuten tosiaan puhua niin kuin ne oikeasti ovat suomeenhan tulee maahanmuuttajia siis se ei ole mikään yksi nippu ihmisiä tänne tulee turvapaikanhakijoita kiintiöpakolaisia tänne tänne tullaan monen eri syyn takia ihmisiä muuttaa työn perässä rakkauden perässä ja koko tämän laajan heterogeenisen joukon nimittäminen vain maahanmuuttajiksi ei tee oikeutta asian todelliselle laidalle mitä tulee turvapaikanhakijoihin niin kaikkein tärkeintähän on se että kotoutuminen alkaa välittömästi heti kun ihminen saapuu suomeen juuri olin jämsässä katsomassa vastaanottokeskusta minne oli edellisenä päivänä ihmisiä saapunut ja mitä siellä tapahtui aivan oikein siellä tapahtui saman tien suomen kielen opetusta miehet tekivät siellä lumitöitä ihmiset auttoivat toisiaan ja välittömästi arkirytmi lähti jo pyörimään tämähän on on se kaikkein tärkein asia ja ihan ykkösprioriteetti on se että turvapaikanhakuprosessi pitää saada mahdollisimman lyhyeksi tämä on se ykkösjuttu sen jälkeen pitää tarjota ihmiselle mahdollisuus siihen järkevään arkirytmiin käydä läpi minkälaista osaamista on ihmisillä keitä tänne saapuu tunnen ihmisiä jotka ovat tehneet kaksikin tohtorintutkintoa ovat ovat tällä hetkellä jyväskylän lähellä suolahdella odottavat vastaanottokeskuksessa ja kysyvät joka päivä miksi minä en saa osoittaa kiitostani tälle maalle miksi minä en saa mennä vielä töihin osaan ict puolen asioita todella hyvin ja haluaisin päästä töihin miksi minä en pääse töihin on se ainoa kysymys tämän takia nimenomaan se ihmisten osaaminen pitää pystyä kartoittamaan ja siinä vaiheessa kun osaamista kartoitetaan ja turvapaikanhakuprosessi on käynnissä se normaali järkevä arki pitää pystyä sallimaan monet ihmiset eivät pääse saman tien tekemään vaikka kokin koska salmonellatestit pitää tehdä moni ihminen ei pääse tekemään vaikka kasvihuoneelle töitä koska rokotukset pitää ottaa kaikki nämä arjen asiat pitää saada ensimmäiseksi pyörimään jotta ihminen voi elää normaalia päivää ne pitää pystyä hoitamaan minun mielestäni on ihan hyvä asia että jonkinkaltaisia puhdetöitä voi tehdä odotellessa ja se kuuluu siihen normaaliin arkirytmiin toinen asia mitä pidän hirveän tärkeänä on se että että kolmas sektori erilaiset uskonnolliset yhdistykset seurat järjestöt voisivat olla aktiivisesti mukana koska mikään ei kotouta paremmin kuin sellainen hyvä harrastuksista omasta uskonnostaan ja monista muista asioista lähtevä aito yhdessä toimiminen myös kantaväestön kanssa muun muassa jämsässä paikallinen jämsänkosken ilves kävi saman tien niin sanotusti spottaamassa muun muassa syyriasta saapuneen maajoukkuetason jalkapalloilijan koko jämsänkosken ilves tällä hetkellä odottaa jo tulevaa sarjanousua ja kenties ehkä jossain vaiheessa suomikin saa sen kauan odotetun mm kisapaikankin sen kautta tänne tulee paljon myös urheiluosaamista

edustaja hakkarainen kysyi ja moni ihminen on kysynyt myös minulta minkä takia tänne tulee paljon nuoria miehiä siihenhän on kaksi yksinkertaista syytä kautta historian perheet lähettävät aina sen vahvimman kestävimmän henkilön joka pystyy käymään kuukausien mantereelta toiselle käyvän hyvin vaarallisen ja vaativan matkan ja sen jälkeen on tarkoitus parin vuoden päästä saada perhe lähelle sehän on se tapa ja idea ja toinen asia miksi monet perheet tahtovat myös lähettää sen nuoren miehen pois on se syy että mustalippuiset partiot tulevat ovelle saat kaksi vaihtoehtoa joko liityt isisin riveihin tai saat kuulan kalloon kaksi vaihtoehtoa tässä onko se parempi että ihminen tulee tänne suomeen ja kotoutuu ja maksaa tänne veroja ja vastaa tähän huoltosuhteeseen tähän demografiseen ongelmaan kuin se että hän sotii isisin riveissä tuolla vasten tahtoaan tätä sopii pohtia kiitoksia

arvoisa puhemies

monta jalkapalloilijaa tai tohtoria sieltä tulee tilastollisesti ottaen aina irakista ja somaliasta tulee eniten näitä nuoria miehiä tilastollisesti ottaen he työllistyvät kaikkein huonoiten kaikista maahanmuuttajista yksittäisen tapauksen esiin tuominen ei paranna tätä kokonaisongelmaa ja sitä en varsinaisesti edes kysynyt vaan kysyin paljonko veronmaksajien rahaa turvapaikanhakuun on liikaa paljonko oppositio esittää varjobudjetissaan leikattavaksi tätä rahaa vai hyväksyttekö te mitä vain siihen kustannuksena te ette ilmeisesti ole sitä mieltä että piikki vanhustenhoidon suhteen on täysin auki kun ette esimerkiksi esitä miljardia lisää kuntien valtionosuuksiin joilla hoito rahoitetaan kysyn siis uudestaan paljonko näitä aallon mainitsemia vahvoja ja kestäviä ihmisiä veronmaksajien pitää vielä elättää mutta varsinaiseen asiaan takertuisin siihen mitä vihreät ja esimerkiksi edustaja heinäluoma puhuvat koulutuksen leikkauksista se on minun mielestäni älyllisesti epärehellistä puhetta niputtaa koulutus yhteen könttiin josta leikataan on koulutusta ja koulutusta yliopistoissa tunnustetaan että löysää löytyy siellä on mistä leikata kunhan vain järkevöitetään ja sopeutetaan toimintoja niin muuallakin yhteiskunnassa nyt on se tilaisuus ottaa ne nollatutkimukset pois sieltä lisäksi sdp voisi noin muuten ottaa kantaa tilanteeseen joka meillä on lappeenrannan yliopistossa jota täälläkin on kauhisteltu ytiden suhteen henkilökunta olisi ytssä ollut valmis leikkaamaan omia palkkojaan säilyttääkseen työpaikkansa mutta ammattiliitto esti sen onko tämä vastuullisen ay liikkeen toimintaa kenen tästä pitäisi kiittää niiden jotka saivat pitää työnsä vai niiden jotka saivat potkut ay liikkeen takia

arvoisa puhemies on todennäköisesti niin että yanar ei joko kuullut tai ymmärtänyt sanomaani tai sitten tahallaan vääristelee sitä kerroin esimerkin tilanteesta jossa liian tiukat työsopimusehdot tekivät sen että ei voitu alentaa palkkoja sopia paikallisesti ja sitä kautta päädyttiin irtisanomisiin nyt kun vihreät ovat näköjään ajautumassa demareiden apupuolueeksi ja siirtymässä vasemmalle niin tämä on varmaan heidän mielestään ymmärrettävä ja hyvä tilanne en epäile sitä yhtään kommenttina vuonna kuusikymmentäkahdeksan ei ollut turvapaikkaturismia joka masinoidaan sosiaalisen median kautta tilanne oli eri nyt meitä hyväksikäytetään toisena kommenttina maassa oleskelee paljon ihmisiä joilla ei ole turvapaikkaa vaan joku muu peruste oleskelemiseen ja me joudumme elättämään heidätkin

arvoisa rouva puhemies vaihtoehtobudjettien esitykselle on onneksi nykyisessä järjestelmässä oma tilansa ja ja kiitos edelliselle puhemiehelle tästä arvokkaasta toiminnasta

me olemme aina ajatelleet että verot maksetaan veronmaksukyvyn mukaan ja siitä syystä tässä esityksessä sekä palkansaajille että eläkkeensaajille tulee hyvää niille joilla on pienimmät tulot mutta sitä vastoin veronmaksukyvyn mukaan voidaan solidaarisuusveroa pääomaveroa osinkoverotusta miljoonaperintöjä verottaa entistä enemmän kun on kysytty ihmisiltä mitä mieltä he ovat veropohjan laajentamisesta niin vastaus on aika lailla positiivinen siitä syystä ihmiset myös ajattelevat että monia semmoisia paikkoja vaikkapa finanssisektori pääomasektori joita tällä hetkellä verotetaan aika vähän ja tuskin ollenkaan voidaan verottaa lisää ja saada näin lisää veropohjaa jolla voidaan sitten hyvinvointipalvelua kaikille ihmiselle tässä maassa tarjota jotenka tähän on kansalaisten vahva tuki sitten nämä työllistämisvaikutukset tässä joku kysyi mistä niitä on laskettu ne on laskettu tietopalvelu eduskunnan oma nykyinen hieno palvelu on laskenut että kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa voisi näillä sosialidemokraattien esityksillä tulla toteutumaan joista jo pelkästään tällä työllistämissetelillä elikkä niin sanotulla rinteen jolloinka työnantaja saa sen työmarkkinatuen suuruisen summan käyttöönsä ja sen lisäksi maksaa sitten tietysti niin että päästään kunnon palkalle voisi jo työllisyys lisääntyä viidellätoistatuhannella henkilöllä tämän lisäksi tietenkin on työllistymisrahat joista on koko tämä syksy oltu huolissaan ja ne ovat kesken loppuneet niin kuin starttirahatkin ainakin tiedän omalta alueeltani kaakkois suomesta että elokuussa te keskus ilmoitti että rahat on loppu

pitää valtion pitää huolta samaten kuin meillä on koko suomessa niin kouluja päiväkoteja kuin muitakin julkisia kiinteistöjä joiden remontoiminen on tarpeellista niitten ihmisten vuoksi niitten palveluiden vuoksi mutta myöskin työllistämisen vuoksi meitä on syytetty tässä päivän aikana myöskin siitä että on kertaluontoisia tuloja kyllä on todellakin kertaluontoisia tuloja on myöskin kertaluontoisia menoja me olemme päättäneet että nyt väliaikaisesti kerran voidaan ottaa sitralta finnfundilta suomen pankilta niin että saadaan työllisyyttä ja satsauksia tehtyä näillä rahoilla en tiedä mihin hävisi se oppositiopuolue joka viime kaudella kuulutti kasvurahastoja jotka olivat kolme miljardia pahimmillaan tai parhaimmillaan tai taseet käyttöön järjestelmää vielä vaalikentillä nyt ei yhtään kasvurahastoa ole tietääkseni tekeillä eikä yhtään tasetta ole ainakaan vielä otettu käyttöön tulevaisuuden työpaikat syntyvät siitä että meillä on osaajia ei koskaan toivottavasti kukaan ajattele että suomi perustaa omat työpaikkansa halpatyövoimalle tai kaksille työmarkkinoille sen takia peruskoulutus ammattikorkeakoulutus ja yliopistot ovat se meidän kruununjalokivi josta on pidettävä kiinni siksi minä en ymmärtänyt oikeasti esimerkiksi edustaja vanhanen kyseli miksi haluamme satsata tekesiin tietenkin haluamme satsata tekesiin joka on yritysten innovaatioiden rahoittaja niin että yritykset luovat lisäarvoa uutta toimintaa uusia tuotteita siihen me haluamme satsata demareina sitten me olemme satsanneet kuitenkin tässä omassa ohjelmassamme vielä aika paljon ihan yrittäjyysohjelman osalta mutta myöskin ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottamiseen työeläkemaksujen alennukseen sitten on meille satamakaupungissa oleville

ehkä se asia että olen tyytyväinen jos ja kun valtiovarainministeri nyt lupasi että erillinen ohjelma siihen jatkuu ja rahoitus ainakin poliisien puolelle on luvattu taata vielä puuttuu ainakin tullin puolelta se miljoona mikä sieltä oli viety pois

puhui tuossa perussuomalaisten kannatuksesta

sieltä se tulee koska sitä ei ole saatu hallintaan ja me olemme hallituksessa ja ihmiset olettavat että se tuosta vain tehdään mutta niin kuin kaikki tietävät ei täällä tapahdu mikään noin hokkuspokkus ja tuosta vaan se vie aikaa mutta kyllä minä uskon että tämä hallitus tulee tekemään siinä semmoisia päätöksiä että siitä tulee hyvä ratkaisu sitten siitä maahanmuuttajien työllistämisestä niin kuin yanar yanar sanoi että mitenkä se tapahtuisi meillä on muuten ollut maahanmuuttajia töissä taitaa tälläkin hetkellä olla yksi

jos yrittäjä lähtee työllistämään maahanmuuttajaa niin siinä on kuitenkin se minimipalkka jos minä otan yanarin töihin taikka yanar minut niin sen täytyy tuottaa siihen firmaan enempi kuin siitä on kuluja ne eivät ole valtion pitämiä sosiaalitoimistoja että siellä olisi pohjaton kaivo että velaksi eletään niin kuin nyt vaan niiden on pysyttävä markkinatalous säätelee sitä firman taloutta silloin siihen viivan alle on jäätävä jotakin jos siitä ei jää se ei pysty työllistämään tässä on se ongelma ei se ihon väri siinä ratkaise ketä työllistetään vaan se tuottaako se vai ei siihen sanelee ehdot markkinatalous sitten siitä maahanmuutosta vielä mikä siinä on minä kertonut aikaisemminkin minä yhtenä aamuna nukuin tuolla tien varressa ja siellä oli näitä marjankerääjiä auto täynnä istuallaan nukkuivat siinä minun vieressäni ja lähtivät heti sinne töihin täällä nämä jotka nyt tulevat valittavat ruuasta kaikesta ja ovat hädänalaisessa tilanteessa nämä tulevat tänne töihin ja nukkuvat istuallaan minä kävin vielä siellä katsomassa he olivat puolukoita noukkimassa

hirveätä vauhtia siellä iloisen näköisinä he tekivät hyvän tilin miten nämä sitten ei mitään ongelmia outo juttu elikkä kulttuuri saattaa jotakin vaikuttaa tähänkin tilanteeseen joukkoliikenteestä sen verran täällä on puhuttu että leikataan raideliikenteestä ja tällä lailla muuten tuo onnibussi hoitelee aika hyvin tätä puolta jos minä lähden viitasaarelta helsinkiin junalla minä joudun menemään omalla autolla tai bussilla jyväskylään maksamaan siitä viisikymppiä helsinkiin onnibussissa se on yhdeksän euroa viitasaarelta tänne jos on perheellinen kaksi lasta ja vaimo se on iso summa kaksisataa euroa maksaa junalla onnibussilla viisikymppiä koko liuta mitä tulee siihen tavaraliikenteeseen se ei toimi siellä osaltaan ei jos tullaan ratapihaan mutta joka teollisuuslaitoksen pihaan ei sitä raidetta tule silloin syntyy ongelmia niin huollossa kuin muussakin niistä on kokemuksia arvoisa puhemies vielä autoverosta vähän autoveroa laskettiin jotta suomalaiset saisivat vähän parempia autoja huonot tiet ja näin päästöt vähenisivät sitten tässä on semmoinen juttu että nyt paljon jobbarit tuolta euroopasta tuovat autoja tänne se raha menee suoraan se ei jää tänne meidän käyttöön mutta kun autoveroa lasketaan autokauppa siirtyy tänne kotimaahan huollot paranevat autot paranevat ja tämä sektori alkaa elpyä turvallisuus kaikki tämmöiset asiat

se liike ottaa vastuun niistä nämä jobbarit jotka toimivat nyt näiden edellisten päätösten seurauksena eivät ota mistään mitään vastuuta elikkä tämä on tältä puolen aika hyvä ratkaisu

jälleen kerran aalto vastaa kun huudetaan ja kysytään edustaja mäkelä esitti hyviä huomioita hyviä kysymyksiä asioita mitkä varmasti monen mieltä kaivertavat ja mihin tahdotaan vastauksia mielestäni edustaja mäkelä ansaitsee vastauksia yksi hyvä nurkka lähteä avaamaan edustaja mäkelän kysymyksiä on valtion taloudellinen tutkimuslaitos vatt he ovat tehneet aika pitkäjänteistä tutkimustyötä tutkimustulokset osoittavat että kotouttamissuunnitelmien kautta keskimäärin kymmenen vuoden aikajänteellä maahanmuuttajien tulot ovat kasvaneet noin viisikymmentä prosenttia ja tulonsiirrot vähentyneet hyvinkin reippaasti fakta on se että jokainen meistä aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle kun olemme lapsia kun olemme vanhuksia aiheutamme enemmän kustannuksia kun olemme työikäisiä maksamme veroja joilla hoidetaan lasten vanhusten ja ei työmarkkinoilla olevien ihmisten kustannuksia kaiken keskeisintä onkin miettiä sitä elinkaarta toistan elinkaarta eikä yhtä vuotta kahta vuotta kolmea vuotta vaan elinkaarta fakta lienee myös se että jos katsotaan turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien pakolaisten kiintiöpakolaisten aiheuttamia kustannuksia niin sieltä löytyy paljon sellaisia ihmisiä jotka

kun ovat työllistyneet tuottaneet veroja heidän puhtaasti kansantaloutta vaikutuksensa kansantaloudelle ovat hyvin positiivisia mutta jos työikäisenä suomeen saapunut ihminen ja hänen lapsensa eivät työllisty vaikutus kansantaloudelle on negatiivinen tämä pitää paikkansa ihan joka ikiseen meistä myös ja sen takia on olennaista puhua siitä kotouttamisesta mistä mistä aloitin sen ensimmäisen puheenvuoroni nimenomaan se onnistunut kotouttaminen on se kaiken a ja o täällä viitattiin kansliapäällikkö erkki virtaseen jonka mielestä myös investointi kotouttamiseen kannattaa hän halusi puhua näistä oikeista kustannuksista ja minun mielestäni se on ihan aiheellinen vaade puhua kustannuksista herättää keskustelua niistä mutta myös hän osa muistakin asiantuntijoista näkee nimenomaan ne elinkaarikustannukset nettovaikutukset niihin pitää pystyä kiinnittämään huomiota mitä tulee näihin edustaja hakkaraisen mainitsemiin marjanpoimijoihin tunnen tämän keskustelun oikein hyvin en ole siellä tien penkalla nukkunut kuten edustaja hakkarainen sanoi tehneensä autossa mutta olen siellä seurannut hyvin aktiivisesti näitä marjanpoimijoita niin paikan päällä myös viitasaari facebook ryhmässä hänen suurin huolensa oli nimenomaan se että tänne tullaan ja viedään meidän marjat suurin huoli tänne tullaan ja viedään meidän marjat sitä hieman ihmettelen että muuten marjat jäävät poimimatta mutta kun he tulevat ja poimivat niin se onkin sitten huono

vaikka thaimaasta saavutaan tänne tekemään tiliä marjanpoiminnalla se on hyvin eri asia kuin se kun tullaan sellaisia tahoja karkuun jotka tekivät tekivät terrori iskut muun muassa pariisissa jos tullaan isisin terroristeja pakoon kun ei voida asua enää omilla nurkilla omassa kodissa se on hieman eri asia kuin tulla tietoisesti tekemään tiliä vaikkapa marjanpoiminnalla että tämäkin on on ihan hyvä huomioida mitä tulee suoraan kustannuksiin vielä niin hallituksen esitykset ovat pitkälti kannatettavia tämän suhteen ja nehän tehdään tarveperustaisesti kukaan ei voi suoraan sanoa kuinka paljon kustannuksia tulee nämä ovat arvioita ja lisätalousarviossa ensi vuoden aikana jos kotouttamiseen ei ole tarpeeksi rahaa jos ei pystytä tekemään kotouttamista tarpeeksi tarpeeksi hyvin määrärahoja varmaan lisätään ja uskon että tämä on myös perussuomalaisten linja osana hallitusta ja korostan vielä viimeiseksi asiaksi tosiaan sitä että ei ole olemassa mitään laittomia turvapaikanhakijoita ihan sama mistä päin maailmaa tulet ihan sama minne päin maailmaa menet aina on oikeus hakea turvapaikkaa se on joka ikisen ihmisen universaali oikeus ja se on syytä muistaa jos on aihetta saada turvapaikka se arvioidaan suomessa ja noin keskimäärin kolmekymmentäviisi prosenttia sen myönteisen turvapaikkapäätöksen saa on toki aiheellista keskustella siitä miten sitten nämä palautukset ja kaikki muut tehdään jos tulee kielteinen turvapaikkapäätös ja ihminen ei suoraan poistu itse itse saman tien siitä on hyvä keskustella mutta on hyvä oikeasti muistaa se että suomessa on aika tiukka seula tässä asiassa ja kokonaisuudessaan mietitään myös tulevaisuuden linjaa josta täällä tänäänkin on puhuttu ja eilen puhuttu joudumme jatkuvasti leikkaamaan sen takia että verotuloja on liian vähän väestö harmaantuu demografinen tilanne on hyvin heikko me tarvitsemme ihmisiä tekemään työtä kiitoksia

arvoisa rouva puhemies nyt kun entinen valtiovarainministeri paikalla niin uudistan sen kysymyksen jonka tein pari pari kolme tuntia sitten tehän olette ilmeisesti edelleen en kysy miksi olette vaan tiedän että ilmeisesti olette sosialidemokraattien taloustoimikunnan puheenjohtaja ettekö ole enää no jos ette ole niin te olette kuitenkin niin kuin tämä keskustelu on osoittanut sosialidemokraattien talouspoliittisen ajattelun aivot se keskus erittäin viisas mies minä kysyn teiltä miksi te toitte vaihtoehtobudjettinne julki vasta eilen kun tiesitte että tänään on keskustelu edustaja rinne sanoi että te aloititte sen valmistelun elokuussa neljä kuukautta olette tätä asiakirjaa valmistelleet ja täältä puuttuu edelleen vaikutusarviot tarkat luotettavat arviot vaikutuksista työllisyyteen verotukseen elinkeinopolitiikkaan kuntatalouteen ja niin edelleen jotka ovat aivan asioita tähän keskusteluun tuoda selkeästi esille paperilla niin että me voimme katsoa miten ne on laskettu pitävätkö ne paikkansa meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta tehdä tarkastustyötä itse kun esimerkiksi minä sain tämän eilen tulostin illalla

kuukaudessa viimeiset toivat kolme viikkoa sitten he pystyivät kuukaudessa tekemään vaihtoehtobudjetin kun hallituksen esitys annettiin kahdeskymmeneskahdeksas

joilla on ryhmässä kolme entistä valtiovarainministeriä ja suuri joukko muita entisiä ministereitä teiltä viipyi näin kauan tämä on uskomatonta minä epäilen sallinette että epäilen että teillä oli tämä taktinen veto että te halusitte tuoda sen sammutettuna lyhtynä tänne tänne jotta me emme pystyisi siihen paneutumaan etsimään pitääkö se miltään osin paikkansa myönnän että kaikki teidän menokohteenne melkein kaikki ovat aika hyviä mihin te esitätte lisää rahaa ja jos tämä toteutettaisiin niin nämä menot kaikki myös toteutuisivat mutta teillä tulot ovat ilmassa erittäin vahvasti ja juuri näitten tulojen tarkistaminen olisi ollut äärettömän tärkeää nyt me vain joudumme luottamaan teidän teidän vakuutuksiinne tehkää ensi vuonna arvoisa edustaja heinäluoma tehkää vaihtoehtobudjettinne ensi vuonna kahta kolmea viikkoa ennen kuin on tämä keskustelu ja julkaiskaa se silloin älkää pelatko eduskunnassa tällaista peliä kuin nyt on tapahtunut arvoisa puhemies täällä edustaja paatero totesi äsken että että sosialidemokraatit ovat aina olleet sitä mieltä että verot maksukyvyn maksukyvyn mukaan oliko silloin kun varallisuusveron eero heinäluoma poisti oliko se verot maksukyvyn mukaan oliko viime kaudella kun ministeri urpilainen yllättäen esitti yhteisöveron pudottamista äärettömän rajusti kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä kahteenkymmeneen prosenttiin ja nyt seurauksena valtavat osingot pyörivät oliko se maksukyvyn mukaan määräytynyt verotus ei ollut teidän linjanne on hukassa täysin arvoisa

puhemies kävitte äsken läpi edustaja heinäluoma ihan hyviä veropoliittisia uudistuksia miksi te ette tehneet niitä viime kaudella kun teillä oli valtiovarainministerin paikka osinkopuolella voidaan edetä siihen suuntaan tosin se varmaan johtaa kyllä aika hankaliinkin seurauksiin työllisyyden ja monen muun osalta mutta siihen suuntaan olisi syytä mennä sijoitusvakuutusten osalta voidaan mennä siihen suuntaan minun mielestäni autoveron te moititte mutta kyllä edustaja hakkarainen erinomaisesti kertoi miten se oli ympäristöystävällinen turvallisuus työllisyysperusteinen ja duunareille on mahdollista nyt ostaa uusi auto joskus kun vero vähitellen alenee

voi olla ihan ok pohjoismainen rahoitusvero edustaja heinäluoma on käsittämätöntä että te laskette kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle tuloa pohjoismaisesta rahoitusverosta onko mahdollista että nyt kuukaudessa saataisiin läpi sellainen verouudistus joka olisi ruotsin kanssa yhdessä tehty ja tuottaisi jo ensi vuonna kaksisataakolmekymmentä miljoonaa ei mitään mahdollisuutta teidän teidän pakettinne pohja vuotaa todella pahasti varmasti sieltä löytyy sitten monia muitakin täällä on sitra mainittu aikaisemmin ja suomen pankin kuppaaminen ja niin edelleen ei ei tällaisia menoja pidä ottaa vakavasti sillä lailla että niillä kulutusta kulutusta ruokitaan arvoisa puhemies lyhyesti vielä toisesta asiasta eli maahanmuutosta se on meille todella vakava ongelma ja tämä tilanne on kaikkien edun vastainen ruotsi norja tanska näyttävät menevän jo kireämpään suuntaan ja suomen on pakko mennä ja ja ottaa järki käteen tunnustaa tosiasiat yksi asia yksi vakava asia tuli eteen tänään minulle suomeen on tullut tuhansia yli kahdentuhannen ainakin yksin pakolaisina turvapaikanhakijoina esimerkiksi jyväskylässä on yli sadan yksin tullutta lasta heistä jos yli puolet saa turvapaikan miten heidän asiansa hoidetaan sen jälkeen kun he saavat saavat sen turvapaikan heistä tulee erittäin vaikeasti ratkaistava ongelma kunnille ja koko yhteiskunnalle ehkä ministeri mäntylä jaa hän on poistunut

arvoisa puhemies

jotta tunnemme toistemme ajatuksia ja jotta myös näemme että tässä on mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja ja on vähän erilainen tapa myös veropolitiikassa ja sehän on sallittua nyt kerrotaan demarien vaihtoehtoa tänä päivänä yksi päivä kolmestasadastakuudestakymmenestäviidestä on semmoinen että oppositio saa esitellä omaa vaihtoehtoansa muutoinhan hallitus esittelee vaihtoehdot ja sitten niihin otetaan kantaa olen tässä pyrkinyt käymään lävitse tätä tulopuolta juuri siinä tarkoituksessa tulee tarkempi kuva siitä mitä on ajateltu ja sitten on oikea tieto jotta ei olla kommentoimassa väärän tiedon asioita tässä mielessä jatkan tätä läpikäyntiä on sitten tämä kiinteistöyhtiöiden korkovähennyksen rajaus kyllähän pitäisi nyt tässä vaiheessa jo noteerata että meillä on yleinen ongelma se että vältellään veroja siirretään niitä maihin joissa verotus on joko aivan olematonta tai sitä ei ole ollenkaan ja tällä tavalla järjestellään firmojen tulosta mistä kärsivät kaikki ne valtiot jotka haluaisivat reilun pelin ja jotka haluavat ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntia joissa myös kansalaisilla lompakkoon katsomatta on palveluja saatavilla tämä on tämä caymansaari ilmiö ja tähän on nyt koko kansainvälinen yhteisö puuttumassa oecd tekee erittäin ansiokasta työtä jotta voidaan estää tämäntyyppistä verosuunnittelua kiinteistöyhtiöiden korkovähennyksen rajaus on yksi sellainen jossa estetään voittojen siirtäminen verottajan ulottumattomiin ylisuurilla koroilla voidaan maksaa viidentoista prosentin korkoja kun ei ole minkäänlaisesta riskistä kysymys onko tämä hyväksyttävää minusta talonpoikaisjärjellä ei ole muutkin maat ovat tähän puuttuneet jo meitä aikaisemmin siksi olisi aika lailla kohtuullista että nyt ne joilla on valtaa ottaisivat tämän demareiden ajatuksen joka ei tule edes meiltä vaan tulee maan rajojen ulkopuolelta että tukitaan tämmöiset porsaanreiät no mutta sovitaanko niin että tehdään ratkaisuja yksi kerrallaan ei maailma tule valmiiksi senkään jälkeen edustaja kankaanniemi kun perussuomalaiset jättävät tämän hallituksen luulen että pari epäkohtaa jää jäljelle ja me olemme valmiit sitten kyllä hoitamaan niitä omalla vahtivuorollamme mutta nyt me kerromme mitä me tulemme tekemään jos saamme kansalta tukea ja on selvää että jos olisi mahdollisuus siihen että demarit saisivat niin paljon että nousisimme suurimmaksi puolueeksi niin silloinhan tähän listaan tulee ihan eri tavalla vauhtia kuin jos olet kakkospuolue niin juuri näin mutta en ole nähnyt teiltä vielä yhtään ehdotusta tällä veropolitiikan puolella hallituksessa te olette kaikki teidän omat ehdotuksenne siirtäneet syrjään ja ottaneet tämän kokoomuksen ja keskustan veropolitiikan ja sehän meitä vähän tässä huolestuttaa sitten on miljoonaperinnöt kyllähän tämä nyt on ihan selvää että jos on yli miljoonan perintö niin kyllä kai tässä talouden taantumassa kun kaikilta viedään ja köyhiä kosketaan ja eläkeläisiä kuritetaan miljoonan perinnön saaja voisi hiukan maksaa sen kaksi prosenttia enemmän veroa sen aikaa kunnes tämä talous on saatu kuntoon ei se ole mahdoton ehdotus no täällä on nyt oikea laita ihan tyhjä mutta tietysti onhan tässä nyt iltaakin mennyt että ymmärrän paikan päällä eli tämäntyyppisiä kokonaisuuksia täältä löytyy sitten tullaan tilanteeseen että puhutaan muutama sana tästä sitrasta ja suomen pankista tässä näyttää olevan kyllä valtaisa innokkuus ottaa kantaa ennen kuin ensimmäistäkään asiaa on itselle selvitetty kiinnitän nyt huomiota muun muassa tähän suomen pankin voiton tuloutukseen meillä on on laki suomen pankista joka selvästi sanoo että suomen pankin pankkivaltuusto tekee tärkeimmän päätöksen kun se päättää miten suomen pankin voittoa käsitellään ei se ole mitään niin kuin täällä joku kuppausta tai ryöstöä se on valtion pankki ei se raha ole erkki liikasen rahaa ei se ole hänen taskuunsa tarkoitettu eikä se ole tarkoitettu myöskään ylisuurten etujen ylläpitämiseen suomen pankissa lyhyiden työaikojen korkeiden palkkojen ja muiden etuisuuksien ylläpitämiseen ei se on tarkoitettu sitä varten että jos pankkijärjestelmä tuottaa voittoa sitten arvioidaan onko tarve jättää jotain pankin taseeseen ja kuinka paljon tuloutetaan valtiolle ja nyt se joka tarvitsee rahaa on pankin omistaja suomen valtio suomen veronmaksajat sen takiahan pankin tuloutusta ovat kaikki puolueet yhteisymmärryksessä nostaneet jo tähänkin mennessä se on normaalia toimintaa hyvät edustajat ja arvoisa edustaja kankaanniemi kaikissa olosuhteissa hallituspuolueet tulevat varmasti pankkivaltuustossa esittämään että tuloutus on enemmän kuin viisikymmentä prosenttia meidän ehdotuksemme on se että se on sata prosenttia nyt nykyoloissa kun kaikki pulmat ovat tällä puolella eivätkä siellä snellmaninaukiolla ja mitään ylimääräisiä varauksia joilla voittoa yritetään keinotekoisesti vähentää ei nyt tässä tilanteessa tehdä ihan normaalia toimintaa joka on täysin hyväksyttyä ja vielä sitrasta miten se nyt niin on että että valtionyhtiöiden tasetta saa käydä ottamassa mikä saattaa haitata olennaisesti toimintaa mutta sitran osalta se on täysin kiellettyä jos sitra tulouttaisi nyt puolet tästä taseestaan valtiolle joka voisi käyttää sitä kertaluontoisiin mutta työllisyyden kannalta tärkeisiin investointeihin infraan homekoulujen kirjastojen päiväkotien korjaamiseen niin olisiko se niin kauhea työ senkin jälkeen nimittäin sitraan jäisi kolmesataaviisikymmentä miljoonaa se on valtaisa summa tämmöiselle think tankille se on suomen suurin think tank säätiö mikä meillä tässä on jonka varainkäyttö mihin se rahansa käyttää veikkaanpa että kovin moni ei täällä ole edes noteerannut mihin se raha menee eikä edes tiedä sitä

mitä sitralle jäisi on enemmän kuin mitä alun perin suomen valtio halusi antaa kävi vain niin että nokian osakkeen kurssi oli oli räjähdysmäinen ja sen takia tultiin tilanteeseen että että sinne tuli valtaisa kassa joka on täysin nyt valtion ulkopuolella ja kun siihen vähän koskettaa niin heti täällä ollaan sanomassa että ei saa puhuakaan että siellä on tämmöisiä rahasummia ollaan hys hys hiljaa sinne ei nyt saa koskea eikä kysyä sen rahankäytön perään ja samaan aikaan valtiolla on huikeat tarpeet millä me saisimme kasvua ja työllisyyttä aidosti liikkeelle jätetään nyt seminaaritoiminta vähäksi aikaa vähemmälle kyllä kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron tuotoilla järjestää riittävän määrän seminaareja ja tekee vähän siinä sitten rohkeita ratkaisuja myös tutkimuksen ja tuotekehittelyn puolella

nimenomaan tässä käytiin todella seikkaperäisesti nyt sitten läpi tämä sdpn vaihtoehtobudjetin tulopuoli koska keräämme tuloja viisaalla tavalla oikeudenmukaisella tavalla laajennamme veropohjaa niin sen vuoksi me voimme tehdä erilaisia arvovalintoja kuin hallitus tekee me olemme tehneet yhtälön joka päättyy siihen että ensinnäkin vastuullisesti kannamme taloudesta huolta ja otamme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa teemme ratkaisuja joilla luomme kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa ja teemme ratkaisuja jotka eivät nosta suomen veroastetta lainkaan tämä on se ja sillä rahalla mitä me teemme ja mikä mahdollistaa meidät tähän vastuulliseen sopeutukseen me teemme sitten toisaalla panostuksia edustaja kankaanniemi kaikella tällä mitä edustaja heinäluoma tuossa kertoi me saamme aikaan mittavat panostukset siihen että alkaa syntyä työpaikkoja tässä nythän se ongelma on juuri se kun niitä ei synny kun hallitus ei tee mitään

mitä perussuomalaiset vastoin vaaliohjelmaansa ovat leikkaamassa ja me pystymme tekemään uusia avauksia kuten esimerkiksi rinteen työllisyysmalli joka sitten tuo omalta osaltaan lisää tuloja valtiolle ja vaurautta tähän kansantalouteen samoin me pystymme satsaamaan kolmesataa miljoonaa erilaisiin reilun pelin avauksiin eli siihen että emme kerta kaikkiaan voi ymmärtää ja hyväksyä sitä että hallitus tekee sellaisia arvovalintoja tässä tilanteessa kun pitäisi nimenomaan pienituloisten ja keskituloisten ihmisten ostovoimasta pitää huolta jotta saataisiin talouden rattaat pyörimään hallitus kurjistaa näiden ihmisten tilannetta ja tulee inhimillisesti aika vaikeaa siinä puhemies tulen jatkamaan

tulee aika vaikea tilanne puhemies olin sanomassa monelle pienituloiselle hallitus tekee arvovalintoja niin että leikataan sieltä sitten niiltä keillä muutenkaan ei ole varaa otetaan heiltä pois sosiaalietuuksia se on todella väärin ja on myös talouspoliittisesti huonoa politiikkaa kaikki asiantuntijat ovat sanoneet että ei nyt kannata leikata ei nyt kannata leikata edes siitä syystä että se hidastaa myös talouden kasvua

ja pystymme myös satsaamaan esimerkiksi kulttuuriin tämänkaltaisena asiana kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksiin ympäristöön kaikkeen tähän usein nämäkin satsaukset puhemies mitä teemme tällä puolella ovat sellaisia mitkä tuovat lisää työpaikkoja me olemme laskeneet toden totta nämä kolmekymmentäviisituhatta on hyvin varovainen arvio koska esimerkiksi se kuinka paljon työpaikkoja tulisi vaikkapa elokuvan tuotantokannustimen kautta tai muuta ei ole edes näissä arvioissa mukana koska mekään emme pysty koska meillä ei ole samanlaista virkakoneistoa käytössä kuin hallituksella tekemään ihan kaikkea emmekä halua laittaa hötön päälle me emme halua yliarvioida

että tämä kokonaisuus on hyvä tasapainoinen kestävä ja tarjoaa oikeudenmukaisemman tien sopeuttaa taloutta kantaa vastuuta velkaantua vähemmän ja ennen kaikkea luoda niitä työpaikkoja luoda niitä työpaikkoja koska tämän hallituksen pahin virhe tässä tilanteessa on se että tämä asia laiminlyödään suomi nousee vain ja ainoastaan työllä ja siksi me olemme tehneet vakavasti tosissamme työtä tämän eteen ja meillä on tässä realistinen vaihtoehto

arvoisa

edustaja viitanen sanoi tämä maa ei

meillä hallituksessa on vakaa tarkoitus että tänne tulee työpaikkoja ja tulee tuottavia työpaikkoja semmoisia että ne eivät ole miten sen nyt sanoisi yhteiskunnan suojatyöpaikkoja hetkellisesti vaan tuottavia työpaikkoja

sitä kautta ne työpaikat pysyvät ja ei millään tukirahoilla vaan markkinatalous hoitaa me pysymme siinä mukana kun tehdään tämä hallitusohjelma silloin meille tulee sitä kakkua mitä sitten varmasti kyllä monet ovat jakamassa ja sitä on helppo sitten tehdä tuolla torien kulmilla kyllä mutta perustan pitää olla ensin kunnossa ja se on lähtökohta tuosta suomen pankista vielä sen verran että viime kaudella oli se pankkiverotulo minä olin talousvaliokunnassa silloin ja sitä käsiteltiin siellä monet asiantuntijat sanoivat että pelkästään siitä minä en muista sitä summaa mutta se teki sen tuolla kentällä kun kaikki koneet mitä yrittäjät ostavat kuorma autoyrittäjät metsäkoneyrittäjät maatalousyrittäjät ja muut ne tehdään rahoituksella mikä annetaan näille ostajille tuli heti piikki elikkä rahoitus herkesi toimimasta elinkeinoelämä sai kapuloita rattaisiin nämä ovat hyvin herkkiä alueita ja sitä kannattaa varjella kuin silmäterää siihen kapitaaliin ei kannata koskea jos sitä ruvetaan liikaa sorkkimaan niin se lähtee pois

arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoma edustaja kankaanniemi ja edustaja hakkarainen

on kunnallisverotuksen perusvähennys kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismäärä kuten kaikki tietävät on tällä hetkellä kaksituhattayhdeksänsataaseitsemänkymmentä euroa ja aivan oikein hallitus on tarkistamassa sitä kolmeentuhanteenkahteenkymmeneen vähennys tehdään siis muiden vähennysten jälkeen se kohdistuu palkkatulojen lisäksi etuuksiin ja eläkeläisiin hallitus on korottamassa työtuloihin kohdistuvaa työtulovähennystä mikä lisää kyllä pieni ja keskituloisten käteenjääviä tuloja mutta ongelma on se että se on jättämässä perusvähennyksen käytännössä ennalleen sen takia vihreät näkevät että vähennyksen korottaminen noin tuhannella eurolla neljääntuhanteenviiteenkymmeneen ja vähentämisasteen kasvattaminen kahteenkymmeneenkolmeen prosenttiin se lisää kunnille kolmesataa miljoonaa veronmenetyksiä mutta se vähentää köyhyyttä ja kaventaa osaltaan tuloeroja toinen asia mihin puutumme liittyy nimenomaan tähän oikeudenmukaiseen verotukseen ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämiseen

esitämme että euromääräistä rajaa lasketaan kuuteenkymmeneentuhanteen euroon ja tuottoasterajaa neljään prosenttiin mikä vastaisi paremmin niin sanotun normaalituoton rajaa ja listaamattomien yhtiöiden maksamien osinkojen kireämpi verotus tekisi myös tulojen muuttamisesta ansiotuloista osinkotuloiksi vähemmän kannattavaa se mistä täällä on jo hyvin paljon puhuttu tänään on työmatkakuluvähennyksen esitämme siihen pientä nipistystä toivottavasti tulevaisuudessa saamme sellaisen systeemin aikaan että jos vaikkapa siellä viitasaarella ajat omalla autolla töihin paikasta a paikkaan b niin tosiaan tämä korvaus on suurempi pääkaupunkiseudulla suurissa kasvukeskuksissa missä on vaihtoehtoja huomattavasti enemmän tämä korvaus on hieman pienempi

vyöhykejärjestelmällä mutta tässä vaiheessa tosiaan työntekijä voi verotuksessa vähentää työstä aiheutuvia matkakustannuksia asunnon ja työpaikan välisistä matkoista omavastuu on seitsemänsataaviisikymmentä euroa vuodessa ja enimmäismäärä seitsemäntuhatta euroa vuodessa ja mitä me esitämme tässä vaiheessa on että vähennyksen tasoa leikataan niin että omavastuuta korotetaan seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä eurosta yhdeksäänsataan euroon ja enimmäismäärää lasketaan kuuteentuhanteen euroon sitten muun muassa tämä ministeri soininkin ilakoima kilometrikorvauskysymys vielä kerran hyvin yksinkertaisesti sanottuna tällä hetkellä tilanne on se mitä itse pidän hyvin järkevänä tilanteena että kun omalla autolla ajat työmatkoja on on oikeus ja kohtuus että kiinteät ja muuttuvat kustannukset korvataan oman auton käyttö pitää korvata se mistä olemme valmiit hieman nipistämään on se ylikompensaatio osuus ja kun miettii mitä vihreät ovat esittäneet tässä pieni nipistys siihen kilometrikorvauksen ylikompensaatio osuuteen pieni nipistys siihen ja toinen pieni nipistys sinne työmatkakuluvähennykseen pieni nipistys niin näillä kahdella pienellä nipistyksellä voidaan estää kaikki ensi vuodelle koituvat kahdensadan miljoonan euron koulutusleikkaukset ja se on iso rysäys jos kahdella pienellä nipistyksellä voidaan estää iso rysäys yhden suhde yhteen tässä on nimenomaan se arvovalinnan paikka ja vihreät tarjoavat tässä vaiheessa kestävämpää me tiedämme että kaikki leikkaukset tekevät kipeää olemme pyrkineet miettimään muun muassa ympäristölle haitallisten tukien osuutta sillä tapaa että pyrimme minimoimaan yhdelle sektorille niitä kustannuksia ja niitä leikkauksia pyrimme jakamaan niitä eri paikkoihin jotta haittaa syntyisi kaikkein vähiten ja tässä vaiheessa kun tahdomme tosiaan korvata nämä koulutusleikkaukset valitsemme sen pienemmän pahan mitä tulee muihin esityksiin meillä on tosiaan toimenpidealoite auto ja ajoneuvoveron muuttamiseksi oikeastaan keskeinen hallituksen esitykseen koemme että se autoveron osuuden keventäminen voisi olla hieman pienempi ajoneuvoveron osalta kannatamme kyllä sitä tehtyä korotusta mutta siinä voisi miettiä että biokaasuautot sähköautot voisivat olla tämän verotuksen ulkopuolella mikä mahdollistaisi sen että autokanta uusiutuisi nopeammin nimenomaan painotetaan sitä verorasitusta enemmän saastuttaviin ja tehdään suurempi kannustin että näitä biokaasuautoja sähköautoja nollapäästöisiä autoja tulisi liikenteeseen yhä enemmän kuten sanottu vihreäthän siis ajoneuvoveron osalta hyvin pitkälti hyväksyvät esityksen autoveron osalta puolittain mutta me nimenomaan tekisimme näitä tiettyjä poikkeuksia sinne vielä toinen toimenpidealoite mitä teimme liittyy kela korvauksiin kyllä se on hieman ihmeellinen tilanne tällä hetkellä että sinä pystyt melkein kahdellakymmenellä eurolla ohituskaistalla pääsemään yksityisen terveydenhuollon piiriin ja vielä tosiaan tuetaan yksityisiä terveyspalvelujen tuottajia kyllä tämä on sellainen asia mistä pitää pystyä keskustelemaan yksityisen toiminnan pitäisi olla aidosti yksityistä eikä pärjätä julkisilla verotuilla

sen vuoksi olemme tekemässä hallituksen esitystä suurempaa leikkausta nimenomaan näihin yksityisten terveyspalveluiden kela korvauksiin kiitoksia

on sitten syytä vielä kertoa pari olennaista asiaa tästä ja pidän toivottavana että ainakin osaa keskusteluun olisivat salissa sitten koko ajan paikalla ettei käy niin kuin tässä edellä on käynyt että edustaja kankaanniemi kun välillä käy poissa niin sitten hän esittää kysymyksiä juuri niihin asioihin jotka hänen poissa ollessaan täällä on käsitelty ja joihin on joihin on vastattu että sen takia rohkenen toivoa että voisitte olla nyt sitten salissa tämän koko ajan nyt kun näitä veroratkaisuja tehdään niin meillähän on mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin veroihin ja myös veroluonteisiin maksuihin maksuihin ja tämän ehdotuksemme keskeinen ajatus on että pidämme tässä tilanteessa perusteltuna tehdä työeläkemaksun alennuksen tämä on silta yli synkän virran tämä työeläkemaksun alennushan on täysin mahdollista niiden periaatteiden mukaan joista sovittiin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopussa vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän kun vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän kun pohdittiin mitä keinoja meillä on toimia talouden huonossa suhdanteessa yhteisen rahan oloissa silloin listattiin aika pitkä lista näitä ja yksi oli tämä puskurirahastojen luominen sekä työttömyysvakuutusrahastoon että sitten työeläkerahastoihin ja sen ajatus oli hyvin yksinkertainen että on huono tilanne ja kun menee huonosti talouden toimeliaisuus heikkenee ja sitten meillä nämä välilliset työvoimakustannukset nousevat työttömyyden lisääntyessä ja että on parempi että hyvinä aikoina kerätään hiukan enemmän puskuria ja sitten sitä puskuria voidaan käyttää kun on huonoja aikoja tämä on oikeastaan raamatullinen periaate taitaa tulla joosefin joosefin ajoilta että lihavina vuosina pannaan hiukan viljaa talteen jotta sitten sitä voidaan huonoina vuosina kadon sattuessa käyttää ihan sama ajatus siis tuhansia vuosia vanha

silloin siis sovittiin että huonon suhdanteen sattuessa voidaan käyttää no onko meillä nyt tosi huono tilanne mielestäni on nyt on juuri oikea hetki ja mieluummin niin että vaikutetaan työvoimakustannuksiin täältä välillisten työvoimakustannusten kautta

mitkä ovat ne ehdot miten se voitaisiin toteuttaa mutta sen vaikutus on erittäin suuri koska se on kuitenkin lähes miljardin euron potti jolla voitaisiin tukea yritystoimintaa laskea kustannuksia ja vahvistaa kotimaista ostovoimaa joten tämä on silta yli hyvin vaikean vaiheen ja toivoisin että hallitus tarttuisi tähän vieläkään ei ole liian myöhäistä ja huomautan että tässä oheisvaikutukset siis huonot vaikutukset ovat tosi olemattomia täytyy muistaa että meillä on nyt rahastoituna sinne satakahdeksankymmentä miljardia siis satakahdeksankymmentä miljardia se on muuten paljon enemmän kuin mitä on suomen pankissa ja ja nyt voi kysyä auttaako meitä jos näitä rahastoja ylisuurella maksulla pyritään kasvattamaan verrattuna siihen vaihtoehtoon että niitä kasvatetaan työllisyyden kautta eläkerahastoinnin kestävyyden kannalta se mitä tapahtuu työllisyydessä se on on aivan ratkaisevaa jos ihmiset ovat töissä sitten kertyy eläkemaksuja jotka turvaavat meidän sekä tämän päivän että tulevaisuuden eläkkeitä vajaassa kahdessa ja puolessa vuodessa tällä kolmenkymmenenviidentuhannen hengen työllisyyden parantumisella saadaan kokoon se rahasumma joka yhdessä vuodessa menetetään tämän eläkemaksun takia siis vajaassa kahdessa ja puolessa vuodessa eli se kertoo että sen joka on huolissaan eläkkeidemme tulevaisuudesta pitää olla kiinnostunut työllisyydestä niin kuin tämän meidän esityksemme perusfilosofia on se on siis erittäin iso kokonaisuus sitten täytyy sanoa myös että se mitä pitää tehdä on tämä eläketulovähennyksen kasvattaminen se on meidän jutussa aika iso asia me emme halua että me luomme eri kohtelua eläkeläisväestölle kuin työssä oleville palkansaajille tästä olemme olleet pitkään puolueiden kesken samaa mieltä mutta nyt tämä on taas murtumassa täällä on käyty tästä monta keskustelua mutta tämä meidän vaihtoehtomme osoittaa että eläkeläiset voivat saada sen saman veroedun kuin mikä annetaan palkansaajille eikä se romuta arvon edustajat valtion taloutta voidaan tehdä kestävällä tavalla niin että meille jää vielä

ainakin tähän onko työeläkemaksun työeläkemaksun alentaminen väliaikaisesti mahdollista väliaikaisesti siis pidättekö sitä mahdollisena ja sitten samalla toivon että erityisesti edustaja kankaanniemi ottaisi tähän eläkeverotukseen kantaa koska tiedän että häntä äänesti moni eläkeläinen keski suomessa ja uskon että he arvostaisivat jos eduskunnan pöntöstä tai paikalta kuulisivat vastauksen pidättekö mahdollisena että tämä esitys vielä hallituksen linjasta korjattaisiin

sosialidemokraatit lupasivat ennen kaksituhattayksitoista vaaleja että heidän ohjelmallaan tulee satatuhatta uutta työpaikkaa vaalikauden aikana ja pääsivät valtiovarainministeri ja työministeripuolueeksi tulos oli satatuhatta mutta etumerkki olikin muuttunut miinukseksi eli suomesta hävisi satatuhatta työpaikkaa nyt te lupaatte kolmekymmentäviisituhatta työpaikkaa tällä ohjelmalla no tätä ei koskaan toteuteta joten emme näe tuleeko näin mutta en usko tähän malliin koska tämä on yritystoiminnalle elinkeinopolitiikalle hyvin kielteinen ohjelma mikä teillä on mitä tulee eläkepolitiikkaan niin sosialidemokraatit jos jotkut ovat olleet eläkeläisten rokottajia kautta vuosikymmenten vuosituhannen vaihteessa muistan elävästi kun ajettiin läpi kansaneläkkeen pohjaosan leikkaus taitettu indeksi pysyväksi ja niin edelleen kyllä teillä on niin iso lasti siellä sen jälkeen myös eläkeläisten verotus oli kireämpi kun te siirryitte oppositioon kaksituhattaseitsemän se vasta korjattiin niin että että eläkeläisten verotus asetettiin samalle tasolle kuin kuin palkansaajien

myös yhdeksästoista kolmatta kaksituhattayksitoista sdpn puoluevaltuusto hyväksyi kannanoton jossa sanotaan että ei eläkeiän nostolle no nyt te käänsitte onneksi takkinne ja tämä hallitus vei eläkeuudistuksen läpi mitä sitten tulee eläkevarojen käyttöön niin olen sitä mieltä että niitä voitaisiin nyt käyttää tässä tilanteessa jossakin määrin aktiivisesti mutta sak varmasti vastustaa niin kuin työnantajapuolikin niihin kajoamisen eli teillä on kyllä siinä suhteessa aika iso valta siihen jos niihin päätettäisiin mennä arvoisa puhemies sitten tästä edustaja aallon puheenvuorosta sen verran että vihreät

kuntien perusvähennykseen tuhannen euron korotusta se maksaa todella paljon kolmesataa

arvoisa puhemies

siinä ohjelmassa ei näy että te kompensoitte sitä millään tavalla sitä ei sinne ole kirjoitettu ihmettelen kun esimerkiksi edustaja paatero on kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja itsekin olen siellä jäsenenä ja ja olen kuunnellut ja siellä ottanut kantaa siihen että ei heikennetä kuntatalouden perustaa tällä vaalikaudella että ensimmäisen kerran nyt hallitus ei heikennä kuntatalouden perustaa vuosikymmeniä tai ainakin vuosia on mennyt esimerkiksi edellisellä vaalikaudella kuntatalouden perustaa heikennettiin likipitäen joka vuosi niin että oltiin jo tässä rahoitusperiaatteen suhteen sillä tiellä että rikkoutuvatko perustuslain määräykset tämä edustaja aallon vihreiden esitys johtaisi siihen osittain myös sosialidemokraattien että joko kunnallisverotus nousee tai kunnat irtisanovat lomauttavat työntekijöitä tai heikentävät kuntien julkisia palveluja tai ottavat lisää velkaa syömämenoihin tämäkö on vihreiden halu kun te te ette halua edes kompensoida mitenkään sosialidemokraatit sanoilla kompensoivat täällä mutta eivät asiakirjassaan esitä kompensaatiota kuntatalouden pitämiseksi kurissa arvoisa puhemies kun sosialidemokraattien paperia lukee niin sieltä löytyy aina uusia ja uusia sellaisia kohtia jotka aiheuttavat sen mihinkähän tämä johtaa ja sitten se näkyy että että menoja menoja ja menoja mutta ei todellisia tuloja eli teillä on virtuaalituloja tavattoman paljon tässä budjetissa se johtaa siihen että valtio velkaantuisi teidän mallillanne siellä siellä olisi sitten emu kriteerien paukkumiset siellä olisi tulossa sitten holhous lopulta tällä politiikalla eli vielä pahemmat leikkaukset jotka sitten ulkoa määrättäisiin luottoluokituksen heikkeneminen ja niin edelleen me elämme äärimmäisen vakavassa talouden tilanteessa siksi teidän on jatkossa ja kysynkin aiotteko tehdä sen paljastettava tuotava ajoissa vaihtoehtonne ja paljastettava ne laskelmat joihin perustuvat kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa mihin mihin perustuu tämä tulojen kertyminen sen mukaisesti mitä te väitätte eivät pelkät väitteet riitä raaassa talouspoliittisessa tilanteessa missä me tänä päivänä olemme onneksi meillä on hallitus joka tekee vastuullista politiikkaa niin tulojen ja menojen sopeutuksessa kuin työelämän uudistuksessa kuin myös niissä rakenneuudistuksissa joita te ette tehneet ensimmäistäkään viime vaalikaudella ette ensimmäistäkään saaneet aikaan nyt on jo eläkeuudistus täällä hyväksytty sote uudistus on jo menossa hyvää vauhtia eteenpäin kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen on menossa

rouva puhemies suhtaudun erittäin suurella lämmöllä ja ilolla siihen että edustaja kankaanniemi on toki voinut jo perunannostoviikosta lähtien tutustua vihreitten vaihtoehtobudjettiin ja hyvin on ilmeisesti luettu ainut ongelma ilmeisesti on se että edustaja kankaanniemi on vain saanut yhden sivun siitä vihreiden ohjelmasta yksi sivu on varmaan saatu minä minä voin toimittaa edustaja kankaanniemelle loputkin sivut ja ja voidaan katsoa se kokonaisuus mistä tämä kunnallisveron on nimenomaan se yksi osuus se on tehty sen takia että jonkun pitää pitää huolta köyhistä ja kipeistä ja niistä eläkeläisistä joille edustaja kankaanniemikin on luvannut jo ummet ja lammet monta kertaa vihreät pitävät huolta nimenomaan näistä köyhistä kipeistä eläkeläisistä jonkun pitää pystyä köyhyyttä eriarvoisuutta vähentämään tässä maassa ja siihen vihreät tällä esityksellä myös pyrkivät

arvoisa puhemies minulla oli kyllä tarkoitus vain käyttää tuolta paikaltani lyhyt puheenvuoro mutta eihän tässä nyt mitään voi kun edustaja kankaanniemi on nyt siellä historiatoimikunnassa jälleen kerran tämä asia menee puhemies vähän mahdottomaksi me olemme täällä puhuneet tunteja ja tunteja täällä on seikkaperäisesti käyty läpi meidän vaihtoehtomme ja äsken en minä tiedä näinkö minä unta että onko tämä joku painajainen vai mikä tämä on edustaja kankaanniemi käytti sellaisen puheenvuoron ihan kuin hän ei olisi kuullut yhtäkään sanaa

valtiovarainministeri stubb paljasti että hän on sentään katsonut tämän kirjan kuvat tai kansikuvan hän oli katsonut vaikka kävi ilmi hänenkin puheistaan että ei ollut kyllä tekstejä sitten luettu tällaista tämä on ehkä tämä sitten pitää vain jaksaa toistaa ja toistaa mutta minä toivon että myös hallituspuolueet kunnioittaisivat sen verran oppositiota että te ihan oikeasti sitten kuuntelisitte kun kerrotaan eikä mentäisi totuutta hieman ehkä hieman ehkä mukaillen eräällä tavalla jota nyt en viitsi tässä sanoa mutta kuitenkin kertomaan totuuksia mitkä eivät kerta kaikkiaan pidä paikkaansa aloitetaan nyt tästä kuntatalousasiasta minä kerroin täällä päivällä jo aiemmin sen että me olemme hyvin huolellisesti rakentaneet tämän esityksen siten että tämä on kuntataloudelle positiivinen plussan puolella kaikki verotulomenetykset mitä tulee kunnille tätä kautta kompensoidaan se raha osoitetaan kunnille toista kautta se miksi tässä tulee kunnille verotulomenetyksiä edustaja kankaanniemi on se mihin te te ette nyt suostu historiatoimikunnan puheenjohtajana ottamaan kantaa tähän tulevaisuuskysymykseen hyväksyttekö te sen että eläkkeensaajat maksavat korkeampaa verotusta kuin palkansaajat okei minä muistan viimeksi kun täällä keskusteltiin te vähän kyllä puolustelitte ja kävi ilmi että kyllä kankaanniemi hyväksyy ja lupasitte kutsua myös minut ja edustaja heinäluoman sinne teidän vaalipiiriinne keski suomeen keskustelemaan tästä asiasta että kokevatko siellä eläkeläiset kovin oikeudenmukaiseksi tämän että eläkkeensaajia

vaalit ovat ohi kaikki puheet unohdetaan aika vastuuttomalla tavalla kunnallispuolella me emme muuten halua myöskään että nostetaan palvelumaksuja se iskee juuri pienituloisimpiin useasti eläkkeensaajiin moniin lapsiperheisiin sairastaviin ihmisiin me emme halua sitä mutta toisaalla me kompensoimme kunnille nämä menetykset koska meistä on myös tärkeää että kuntien rahoitusasema säilyy sen verran vakaana että siellä pystytään ihan oikeasti turvaamaan ne palvelut koska sosialidemokraatit jos ketkä pitävät tasa sitä että kunnilla menee hyvin ja pystytään tasa arvoisesti toteuttamaan lapsille hyvä koulutus terveydenhuolto tasavertaisesti ja se on siitä kiinni että kunnilla on voimavaroja tietenkin siksi me esimerkiksi esitämme myös kunnille rahaa siihen että peruskouluissa ryhmäkoot voivat pysyä pieninä että varhaiskasvatuksessa ei kasvateta hallituksen esittämällä tavalla lasten ryhmäkokoja me haluamme pitää huolta näistä asioista ja se on meille todella tärkeää tämä esitys on rakennettu niin että kuntien asema suhteessa tähän valtioon jää positiiviseksi jos sanon tämän nyt niin lupaatteko edustaja kankaanniemi että seuraavassa puheenvuorossanne ette sano toisin vaan tunnustatte sen että tässä nyt on tämä meidän yksi puhemies olen vähän huolissani tässä meni nyt viisi minuuttia siihen että jouduin edustaja kankaanniemelle perustelemaan tämän miksi me haluamme pitää kuntatalouden plussan puolella toivon että kun keskustelu jatkuu niin seuraava viisiminuuttinen ei taas mene siihen että kumoatte jonkun sellaisen minkä olemme juuri tässä toisin kertoneet

tuosta minun poissaolostani näyttää tulevan iso kysymys minä olin täällä kello kahdeksantoista varttia vaille kahdeksantoista lähdin pois kun minun puheenvuoroni debatin jälkeen tuli varsinainen puheenvuoro edustaja aallolla oli ensimmäinen minulla toinen te lähditte ennen sitä pois käytin puheenvuoron jossa esitin sosialidemokraateille kysymyksiä mutta edustaja viitanen edustaja

toinen tilaisuus jossa olin olin paikalla ja nyt tulin kun te jatkatte tätä keskustelua osallistumaan siihen ja edelleen puolustan hallituksen linjaa koska se on pitkän tähtäyksen kantava linja myönnän että ensimmäisessä vaiheessa kun näitä sopeutustoimia tehdään se aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia monet tulot pienenevät ja jopa työttömyys saattaa kasvaa mutta se on se todellinen silta yli tämän synkän virran mistä te te vain puhutte teidän linjanne perustuu virtuaalituloihin arvoisa puhemies edustaja heinäluoma sanoi että rahoitusverolla voitaisiin saada viisi miljardia euroa miksi te te ette vuosi pari kolme sitten ottaneet sitä käyttöön kun siitä tanskassa oli jo valmis malli kun teillä oli valta te olitte toiseksi suurin puolue niin kuin me olemme nyt hallituksessa toiseksi suurin puolue jos te väitätte että sillä vallalla me saisimme nyt kaikki tahtomme läpi niin kyllä tekin olisitte saaneet ja teillä oli vieläpä valtiovarainministerin paikka jota meillä ei ole veroministerin paikka eli jos on viiden miljardin potti niin otetaan se ja kun sillä ei teidän mukaanne ole mitään haittavaikutuksia mihinkään niin tehän olette todellisen ikiliikkujan keksineet siitä nobelin palkinto teille ja ennätysten kirjaan edustaja aallolle vielä totean että minulla on kaikkien muitten puolueitten vaihtoehtobudjetti paitsi sosialidemokraattien sain vasta eilen tässä on kyllä se ydin vihreitten linjasta ja se on kestämätön linja

rouva puhemies kyllä minusta olisi nyt ihan kohtuullista että kun edustaja kankaanniemi täällä suorastaan ylistää tätä hallituksen linjaa hän ylistää se on ratkaisu kaikkeen hurraa hurraa hurraa niin

perussuomalaiset kuitenkin toteaisivat että tällä hetkellä hallituksen linja on täsmälleen päinvastainen kuin se linja mitä perussuomalaiset lupasivat kansalaisille ennen vaaleja täysin päinvastainen hallitusohjelma luin teidän vaihtoehtobudjettinne joka viime syksynä ilmestyi yhdestoista yhdettätoista esitätte siinä monia lisäyksiä muun muassa työllisyysmäärärahoihin kun tulitte hallitukseen niin kävi niin että te leikkaatte vastaavan määrän työllisyysmäärärahoista kuin mitä vielä vuosi sitten jos tämä on niin mahtavan hyvä linja mitä edustaja kankaanniemikin täällä nyt noudattaa niin olisi varmaan ollut aika reilua sanoa se jo silloin ennen vaaleja että me olemme tällä linjalla meillä on sama talouspoliittinen linja kuin on kansallisella kokoomuksella siitä me emme pääse mihinkään että hallituksen linja on porvarihallituksen linja se on kylmä oikeistolainen markkinaliberalistinen linja ja se on kokoomuslainen linja perussuomalaiset ovat nyt kokoomuksen taskussa tässä linjassa ja vielä riemuitsevat siitä kuten äsken kuulimme te saatte tehdä niin meillä on oikeus olla eri mieltä meillä on erilaisia arvoja mutta minusta olisi ollut kohtuullista että olisitte kertoneet ennen vaaleja sen nyt tänne tulevat sosialidemokraatit oman vaihtoehtobudjettinsa kanssa te olette sitä pyytäneet ja edellyttäneet ja me haluamme sen tehdä me haluamme tarjota vaihtoehdon se on meidän velvollisuutemme ja se on myös meidän oikeutemme ja meidän oikeutemme on myös se että tulemme kuulluiksi ja olisi mielestäni viisasta hallituspuolueelta että kuunneltaisiin näitä näkemyksiä uskottaisiin että jos sanotaan jotain ei vääristeltäisi luettaisiin ihan tosissaan ja tartuttaisiin jo hyviin ideoihin mitä täällä saattaa olla sisällä

vielä edustaja mäkelälle koska hän esitti kysymyksiä joista osa liittyi palkanalennuksiin ja sitten osa maahanmuuttoon ensinnäkin palkanalennuksista totean että kyllä on aika kestämätön linja jos perussuomalaiset ovat nyt kääntyneet sille linjalle että hallitus ensin leikkaa yliopistoilta rahat pois meidän tulevaisuudelta ja sitten he sanovat että sen jälkeen yliopistojen työntekijöiden pitää suostua palkanalennuksiin jotta he voivat säilyttää työpaikkansa tuhatkaksisataa henkeä on tällä hetkellä kilometritehtaalle potkittavana yksin helsingin yliopistossa huikea juttu ja nyt perussuomalainen linja on se että palkanalennus niin

oli että työmies on palkkansa myös professoria on huikea käänne ja tästä sitten syyllistetään ay liike ja meidät täällä näistä ja niiden seurauksista tuolla yliopistoissa ja mitä taas tulee maahanmuuttoon niin kyllä tässä asiassa tilanne on se arvon perussuomalaiset että te olette nyt todellakin ihan aidosti vallan päällä te olette ihan aidosti vallan päällä te olette hallituksessa ja te vastaatte nyt niin turvapaikkapolitiikasta kuin maahanmuuttopolitiikasta siitä asiasta on turha esittää meille kysymyksiä miten niitä hoidetaan edustaja mäkelän kysymykset kuuluvat teidän omille ministereillenne he kertovat miksi näitä asioita on tehty ja me odotamme mielenkiinnolla sitten näitä vastauksia ja otamme niihin kantaa kun kaikki tiedot ovat olemassa

arvoisa rouva puhemies huomasin että edustaja mäkelä on saapunut takaisin saliin ja hän esitti kysymyksen myös meille oppositiopuolueille missä se raja tulee vastaan että on tietty katto euromääräisesti kuinka paljon meillä on varaa laittaa tähän maahanmuuttoon ja erityisesti

vastaisin näin en en välttämättä lähde avaamaan sitä numeerisesti mutta vastaan että katto on periaatteessa jo tullut vastaan siinä mielessä että tilanne ei ole enää hallinnassa kun puhutaan maahanmuutosta meillä on käytössämme kolme työkalua kiintiöpakolaisstatus turvapaikanhakijastatus työperäinen maahanmuutto viime aikoina ja viime vuosien aikana nämä työkalut on käytetty sikin sokin sekä euroopassa että täällä suomessa tässä kun seuraa tätä keskustelua niin välillä tulee sellainen tunne että että jotkut kokevat että turvapaikanhakijat olisivat ikään kuin vastaus siihen meidän negatiiviseen väestökehitykseen ei niin pidä ajatella siis turvapaikanhakijat joilla jo on se oikeus todellinen oikeus siihen siihen turvapaikkaan eivät he tule tänne sen takia että he tulisivat töihin vaan he tulevat turvaan mutta nyt viime aikoina kun järjestelmät ovat menneet sekaisin puhuisin enemmän että meillä on neljäskin työkalu jonka ei pitäisi olla käytössä mutta joka tapauksessa meillä on myöskin niin sanottu

sanoisin sitä enemmän ongelmaksi kuin työkaluksi meidän pitää saada välittömästi nämä työkalut kuntoon ja sen jälkeen voisimme auttaa niitä jotka ovat todellisessa hädässä ja silloin suomi voisi jopa nostaa kiintiöpakolaisten määrää ja silloin meillä on myöskin varaa pitää huolta niistä turvapaikanhakijoista jotka oikeutetusti ansaitsevat sen statuksen

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja östmanille jossain määrin asiallisesta vastauksesta vastaus oli hyvä mutta ei niitä numeroita sisältänyt mitä toivoin mutta kuitenkin oli sinnepäin kuin mitä lähdettiin hakemaan edustaja heinäluomalle kommentoisin että te ette edelleenkään joko kuule tai ymmärrä niitä asioita mitä täällä salissa puhutaan se on valitettavaa tässä ei ollut missään vaiheessa kysymys mistään perussuomalaisten linjasta perussuomalaiset eivät voi määritellä lappeenrannan yliopiston ammattijärjestöjen toimintatapoja heidän esityksiään yt neuvotteluissa ole perussuomalainen linja he itse esittivät palkanalennusta omaehtoisesti ja se ei kelvannut tästä on kysymys tähän kysymykseen te te ette vastannut onko tämä ay liikkeen mielestä työntekijöiden edun mukaista että ei voida sopia paikallisesti tämä on se kysymys mihin te ette vastannut

tulee selväksi niin taitaa olla niin että on sama kuin teidän kattonne kun me emme esitä muutoksia tähän keltaiseen kirjaan ja ja hallituksen esitykseen mitä tulee vielä kerran näihin palkanalennuksiin niin sen takiahan yliopistoissa käydään näitä yt neuvotteluja että te leikkaatte enemmän kuin kukaan koskaan on leikannut suomen yliopistoilta en tiedä mitä lappeenrannassa on tapahtunut enkä nyt kuvittelekaan että täällä vastaisin siitä mitä lappeenrannan yliopistossa tapahtuu siihen minulla ei ole valtaa eikä tietoa ei kumpaakaan mutta sen tiedän että te te olette leikkaamassa hurjia summia meidän tulevaisuudesta ja nyt yliopistot ja niiden johto joutuvat reagoimaan siihen ja kun valtaosa heidän menoistaan tietenkin on henkilöstömenoja niin nyt sitten irtisanotaan väkeä tai sitten perussuomalaisten lääke näyttää olevan tämä että lasketaan palkkoja toisin kuin edustaja anteeksi kyllä edustaja soini sanoi ennen vaaleja että työmies on palkkansa ansainnut eipä olekaan enää vaan nyt se on sitten miinus viisi prosenttia jos te olisitte kertoneet tämän miinus viisi prosenttia ennen vaaleja jos olisitte kertoneet sen ennen vaaleja että teidän työllisyyslääkkeenne on että leikataan viisi prosenttia tavallisista duunareista yliopistoprofessoreihin niin minä en täällä paljon urputtaisi sanoisin että teillä on valtakirja mutta ettehän te niin kertoneet te sanoitte että työmies on palkkansa ansainnut ja te sanoitte että tuhat euroa ja siitä alle kaikki tulot verovapaaksi tämä oli teidän linjanne te lupasitte ihan toista kuin mitä te te teette sen takia tulen puuttumaan tähän sen takia tulen puuttumaan että moni kansalainen on tullut sanomaan että heitä on on johdettu harhaan semmoista ei voi hyväksyä että hankitaan valtakirja saadaan kannatusta elämöidään sillä ja sitten tehdään ihan muuta kuin mitä ennen vaaleja on kerrottu sitä jotkut sanovat huijaamiseksi

arvoisa puhemies kyllä meillä on vilpitön tahto sillä valtakirjalla tehdä niin että työllistetään tässä maassa

eivät ne ole pahantahtoisia luuletteko te edustaja heinäluoma että minä pahansisuisesti esimerkiksi menen leikkauslistan kanssa tuonne torien kulmille se on hirveätä mennä sinne mutta kun on tämä tilanne mihinkä on ajauduttu on pakko jotakin tehdä ja nyt hallitus tekee se on kipeää sille ei voi mitään

toivon että sen tuloksena me voimme sanoa

tämä ratkaisu onnistui sittenhän jos te olette siellä pääministeripuolueena niin siinä on hyvä jakaa ja mennä että nyt mutta jos me elämme tällä tavalla että julkinen puoli vain kasvaa ja me elämme kaksoisvajeessa meidän vientiteollisuus on paljon pienempi

olen käsittänyt tämän ojalan laskuopin mukaan näin että kun se julkinen puoli on noussut niin kun vientikauppa on ollut ylijäämäinen ennen se paikattiin sillä se rahoitettiin sillä nyt tämä väli kasvaa koko ajan niin että jotakin on pakko tehdä jotakin on pakko tehdä hallitus on ruvennut puuttumaan tähän asiaan että se saadaan toiseen suuntaan käyrät kääntymään siihen suuntaan että kauppatase saadaan ylijäämäiseksi niin kauppatase saadaan ylijäämäiseksi ja julkinen puoli pysyy siellä hallinnassa tämä on meillä

puhemies jatkaisin hieman edustaja hakkaraisen puheenvuoroon liittyen tähän julkisen talouden sopeutukseen edustaja heinäluoma esitti vähän sanoisinko tarkoituksenhakuisesta näkökulmasta noita asioita perussuomalaiset esittivät ennen vaaleja että julkista taloutta täytyy sopeuttaa voimakkaasti se lukee meidän talouspoliittisessa ohjelmassamme julkiseen talouteen kuuluvat myös yliopistot se on yksi niitä asioita mitä voidaan sopeuttaa kun sopeutetaan julkista taloutta perussuomalaiset vaativat myös kuntasektorin viiden vuoden irtisanomissuojan poistoa viime vaalikaudella sekin on julkisen talouden sopeuttamista elikkä on turha tulla sanomaan ettei näitä asioita puhuttu ennen vaaleja koska ne puhuttiin tuhannen euron tulojen verovapaus on varsin lähellä nyt kun yle veroa otetaan pois pienituloisimmilta siinä ei ihan olla mutta siinä ollaan varsin lähellä ja pieneläkeläisten takuueläke saadaan nostettua mihin sosialidemokraateista ei koko viime kaudella ollut

en mielelläni jatkaisi tätä historiankirjoitusta mutta totean kuitenkin että pienimpiä eläkkeitä nostettiin viime vaalikaudella ja tehtiin vielä tälle vuodelle ylimääräinen eläkevähennys juuri eläkeläisten auttamiseksi nythän eläketulovähennykseen ei saa koskea ollenkaan joo että pidetään nyt kuitenkin edes tämä lähihistoria kun mielipiteistä voi olla eri mieltä mutta faktat ovat faktoja ja nyt ainakin sen mikä on viime vuonna tapahtunut pitäisi olla kaikkien täällä olevien hallussa ja sen mitä nyt hallitus esittää hallussa tämän päivän suuri juttuhan on se sen takiahan me olemme täällä vielä nyt illalla että oppositio on kertonut miten voidaan välttää ne leikkaukset joista te sanotte että ne ovat pakollisia mehän olemme tänään osoittaneet että ne eivät ole pakollisia ne eivät ole pakollisia jos on halu ei edes tehdä kipeästi vaan hiukan koskettaa pikkuriikkisen koskettaa niitä joilla on aika isot varannot jotka ovat verotuksen ulkopuolella pitkällä kuten tämä

finanssisektori on sen takia me olemme halunneet yrittää auttaa teitä ymmärtämään että meidän vaihtoehtomme tulojen keräämiseen ovat tässä se on aika iso potti se ei ole niin kuin edustaja vanhanen sanoi että vain kuusikymmentä miljoonaa ei sillä ole mitään merkitystä mutta kun se onkin seitsemänsataa miljoonaa eikä kirpaise köyhää uskoisin että jos perussuomalaisilla on sydäntä niin he ottaisivat edes pari koppia näistä ajatuksista ja lähtisivät viemään niitä eteenpäin sillä sitä kautta päästään niistä kaikkein kipeimmistä leikkauksista eroon kuten esimerkiksi lääkekorvausten tai esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkaamisesta josta kohta puhumme uudelleen se ei ole vieläkään hävinnyt sieltä vaan nyt se salakuljetetaan uudessa muodossa sitä ei saa kutsua leikkaukseksi mutta hupsheijaa jostain taas viisi ja kymmenen miljoonaa eläkeläisten taskusta viedään pois sen takia me olemme täällä että me olemme nyt kertoneet että tässä on meidän vaihtoehtomme minusta on ihan oikein että te puolustatte tätä hallituksen vaihtoehtoa arvostan sitä että täällä on perussuomalaisia salissa yhtään keskustan ja kokoomuksen edustajia täällä ei ole puolustamassa linjaansa mutta arvostan että perussuomalaisia on salissa

täällä on tänään puhuttu aika paljon historiaa puhuttu jopa historian oppitunnista palaa mieleeni näistä pakkopuheista eräs rautarouva isosta britanniasta joka aikoinaan totesi että valitulle linjalle ei ole vaihtoehtoja tämä kuulostaa että rautarouvan henki leijuu täällä keskuudessamme erittäin vahvana nyt perussuomalaisten muodossa jos valitulle linjalle ei olisi mitään vaihtoehtoja jos olisi vain pakko toimia näin ei tarvittaisi vaaleja ei tarvittaisi meitä täällä laisinkaan riittäisi vain toimitusministeristö hoitamaan asioita meidän kaikkien poliitikkojen tehtävänä on nimenomaan esittää vaihtoehtoja se on meidän tehtävämme ja sen takia me olemme täällä sen takia on hyvä tämän pakkopuheen sijaan kohdata ne vaihtoehdot ei tarvitse ottaa pelkästään yksi yhteen vaikka vihreitten vaihtoehtobudjettia tai demareitten vaihtoehtobudjettia poimikaa sieltä edes muutamia asioita joilla voitte korvata ne kaikkein kipeimmät leikkauskohteet siitä on kysymys

puhemies minun puolestani saa jo olla
arvoisa puhemies

edelleenkin läsnä olevia kuitenkin aika asiallisesta keskustelusta ja rohkenen olettaa niin että kyllä tässä ymmärryskin on lisääntynyt toistemme ajatuksia kohtaan kiitoksia

kiitän oppositiopuolueita vaihtoehdoista joita he esittivät niitä pitää kritisoida niiden perusteita pitää tutkia ja valitettavasti osasta löytyy että eivät ole vankalla pohjalla mitä tämä aika edellyttäisi mutta tällaista tämä on teillä on kyllä käytettävissä myös aika hyvät asiantuntijat tänä päivänä ei ole sellaista kuin joskus kymmenen tai kaksikymmentä tai kaksikymmentäviisi vuotta sitten kun täällä aloittelin silloin ei ollut kyllä mitään välineitä tehdä vaihtoehtobudjettia edelleen toivon sitä vaikken siihen vastausta saanut kun kysyin aiotteko edustaja heinäluoma ensi vuonna tehdä vaihtoehtobudjettinne paria kolmea viikkoa aikaisemmin sitä toivon nyt sydämestäni että näin tapahtuu samalla kun kiitän lämpimästi teitä vielä

puhemies totta kai pitää kiittää erityisen miellyttävää oli kuulla että edustaja kankaanniemi on sitä mieltä että meillä on hyviä asiantuntijoita käytössämme sen takia meidän vaihtoehtomme esimerkiksi on hyvin kestävä sen takia me olemme esitelleet täällä kaikki ne tulonlisäykset ja sen mihin käyttäisimme nämä rahat oikeudenmukaisemmin näin se on meillä on hyvä vaihtoehto ja meillä on oikeus olla eri mieltä meillä on velvollisuus ja oikeus tarjota se vaihtoehto ja kuunnellaan toinen toisiamme että siinä mielessä tietenkin olemme tehneet tämän työn hyvin vakavasti

vastoin ajatustani jouduin vielä pyytämään puheenvuoroa koska edustaja kankaanniemi jatkaa tällä kyselylinjalla yritän nyt vastata vielä edustaja kankaanniemen viimeisiin kysymyksiin jotta hän saisi ensi yönä unta eikä tulisi kovin väsyneenä sitten huomiseen istuntoon kun kysyitte tätä miten jatkossa toimitaan näissä vaihtoehtobudjettien julkistamisissa niin minähän olen tämmöinen kansanpalvelija ja pieni työmuurahainen enkä päätä näin isoja asioita kuin että mitkä ovat näiden aikataulut mutta uskon että ryhmän johto ja puoluejohto ja puhemiehistö eduskunnassa ovat noteeranneet edustaja kankaanniemen puheenvuoron totean kuitenkin lopuksi että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti vuosi sitten esiteltiin marraskuussa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään hallintovaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenestoinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies

kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla alkoholivero on asetettava sellaiselle tasolle että se hillitsee alkoholin käyttöä ja että veron tuotto on järkevässä suhteessa alkoholin käytön yhteiskunnalle aiheuttamiin kustannuksiin tehokkain tapa hillitä alkoholin väärinkäyttöä on vaikuttaa alkoholin saatavuuteen ja hintaan vähentämällä alkoholin käyttöä voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä sosiaali ja terveyskuluista sekä vapauttaa poliisien resursseja lakialoite alkoholi ja alkoholijuomaveron korotuksesta sisältyy kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies päästökauppajärjestelmään siirryttäessä syntyi ennen vuotta kaksituhattaneljä käyttöön otetuille päästökaupan ulkopuolisille voimalaitoksille ansiotonta hyötyä niin sanottua windfall hyötyä kataisen hallitus antoi esityksen wind fall verosta jolla leikattaisiin sitä verohyötyä joka on syntynyt viranomaissääntelyn seurauksena esitystä ei voitu toteuttaa eun valtiontukitarkastelun keskeneräisyyden vuoksi kataisen hallituksen muutoin asianmukaisessa esityksessä valittu veron kiinteistöveropohjainen malli johti valitettavasti siihen että vero painottui noin prosenttisesti vesivoimaan mallissa tulisi ottaa paremmin huomioon energialaitoksen rakennukset laitteet ja generaattorit niin että ydinvoiman osuus verotaakasta kasvaa noin kuuteenkymmeneen prosenttiin ja vesivoiman kevenee noin neljäänkymmeneen prosenttiin mikäli komissio hyväksyy esityksessä veroon ehdotetut rajaukset valtiontukimenettelyssä on syytä edetä windfall veron toteuttamiseksi tällä tavalla muutettuna edellä olevan perusteella ehdotamme että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin voimalaitosverolain aikaansaamiseksi sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain kuudennentoista pykälän ja verotilistä annetun lain ensimmäisen pykälän muuttamiseksi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesseitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies hallitus on ilmoittanut tuovansa eduskuntaan ensi keväänä esityksen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan keston lyhentämisestä kristillisdemokraattien mielestä ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämisen vaihtoehtona tulisi tarjota työttömälle mahdollisuutta käyttää viimeiset sata päivää palkkatukeen tai starttirahaan näin työttömyysetuus otettaisiin aktiivikäyttöön

työttömyysturvaa lyhennetään sadalla päivällä viidestäsadasta neljäänsataan päivään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta alkaen alle kolmen vuoden työhistorialla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto lyhenisi neljästäsadasta kolmeensataan päivään ja vain yli viisikymmentäkahdeksan vuotiailla se säilyisi viidessäsadassa päivässä työttömyysturvan aktiivikäyttöä on jo kokeiltu pienessä mittakaavassa osalla työmarkkinatukea saaneista työttömistä oli viime vuoden loppuun saakka mahdollisuus käyttää omaa työttömyysturvaansa palkkatukeen tai starttirahaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmeneskahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia siten että enimmäisasumismenoja tarkistettaisiin ensimmäisen kerran asumismenojen muutosta vastaavasti vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta

arvoisa rouva puhemies ihan nyt selkeyden vuoksi todettakoon että meidän ministereitten vastuujaossa asumistukiasiat kuuluvat ja peruspalveluministerille ja eläkkeensaajien asumistukijärjestelmä sosiaali ja terveysministerille joten olemme tänäänkin täällä yhteisellä savotalla yhteisessä asiassa liikkeellä ihan vain varmuuden vuoksi haluan todeta tämän kun ainakin tuolla kuppilan puolella tuntui äsken olevan epäselvää se kenelle mikäkin asia kuuluu ensinnäkin hallitus siis esittää että tulevana vuonna ehdotetaan pidettäväksi yleisen asumistuen ja ja eläkkeensaajien asumistuen enimmäisasumistukimenot ennallaan siis enimmäisasumistukimenot jäädytetään vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle lisäksi ehdotetaan että yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuus nostetaan neljästäkymmenestä prosentista neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin

yleisen asumistuen osalta viidentoista miljoonan euron säästöjä

ja tulosidonnaisuuden nostamisella seitsemää miljoonaa euroa eläkkeensaajien asumistuen kohdalla

asumismenojen jäädyttäminen tarkoittaa neljän pilkku kuuden miljoonan euron summaa vuositasolla vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tasolle kun mennään niin ollaan muutama miljoona euroa suuremmissa luvuissa muutama sisällöllinen asia ensinnäkin enimmäisasumismenojen jäädyttämisen vaikutukset nyt tehdyllä ratkaisulla ei vaikuteta asumistuen tasoon vaan asumistuki säilyy ennallaan asumistuen taso ei kuitenkaan seuraa mahdollisia vuokrankorotuksia jos asumismenot ylittävät hyväksyttävät enimmäisasumismenot hallitus on varautunut mahdolliseen toimeentulotukimenojen kasvuun mikäli tarvetta toimeentulotuelle on tämän ratkaisun johdosta yleisen asumistuen enimmäismenojen jäädyttämisen arvioidaan lisäävän toimeentulotuen tarvetta ensi vuonna viidellä miljoonalla eurolla myös yleisen asumistuen perusomavastuuosuuden tulosidonnaisuuden nostamisella on osaltaan vaikutukset tulosidonnaisuuden nostaminen nostaa jonkin verran tukeen oikeutettavan oikeutettavan tulon ylärajaa toisekseen tällä ratkaisulla on vaikutus tämän hetken arvion mukaan asumistuen saajan tukeen ja sen arvioidaan vaikutukseltaan olevan yhdeksän euron tasoa kuukausitasolla vaikutusarviointia on kyetty valmistelun aikana tekemään niin pitkälle että pystytään tänään tietämään että kaikista pienituloisimpien asumistuen tasoon tällä ratkaisulla ei ole vaikutusta arvoisa rouva puhemies

valmistelua on hallituksen muodostamisesta lähtien eteenpäin viety että eri asumistukijärjestelmät yhtenäistettäisiin

eläkkeensaajien asumistuen yhtenäistämisestä yleiseen asumistukijärjestelmään ja vielä suorempaan sanottuna eläkkeensaajien asumistukijärjestelmä siis säilyy

arvoisa rouva puhemies

olisi ollut pientä eläkettä saavien ihmisten toimeentuloon no tämä opposition rummutus ja eläkeläisten mielenilmaisut vihdoinkin sitten herättivät hallituksen ja ja hallituksessa ryhdyttiin sitten esitystä korjaamaan ensin sitä leikkausta alennettiin ja senkin jälkeen sitten käytiin keskustelua ja loppujen lopuksi lehtitietojen mukaan sote uudistuksen markkinamallin hyväksymisen kytkykauppana tämä esitys sitten vedettiin pois eli eläkkeensaajan asumistuki säilyy tässä rinnalla ja samaan aikaan sitten sanottiin että asumistukeen ei tule kohdistumaan enää mitään leikkauksia tästä olimme tietysti tosi tyytyväisiä ja iloisia siitä että näin on tapahtunut no nyt meni pari päivää ja nyt on saatu sitten hallituksen esitys jossa todetaan että yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenoja ei koroteta vuonna kaksituhattakuusitoista on siis sanottu että pysyy ennallaan näin tietysti jos katsotaan sitä asumistukea varmasti tapahtuu mutta tämä esitys käsitykseni mukaan ja ilmiselvästi leikkaa vähentää eläkkeensaajan asumistukea neljällä pilkku kuudella miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakuusitoista ja vuositasolla yhdeksällä miljoonalla eurolla eli siis se leikkaa sitä käteen tulevaa tuloa jolla sitten eläkkeensaajan pitäisi pystyä ostamaan itselleen itselleen kaikki eläminen ruoka vaatteet lääkkeet lääkemenot tulevat kasvamaan ja sillä pitää maksaa terveyskeskus ja sairaanhoitomenot näitä maksuja ollaan nyt korottamassa lähes kolmekymmentä prosenttia mitä elämiseen tarvitaan se rahaosuus siis tulee nyt eläkkeensaajilla ja myös tämän yleisen asumistuen piirissä olevilla pienenemään tässä tässä hallituksen esityksessä kun tämä nyt näin nopeasti on tullut ilmiselvästi on jäänyt vähän kiireessä varmaankin on jäänyt kiireessä näitä vaikutusarvioita tekemättä eli ne ovat edelleenkin laihat tässäkin esityksessä

täällä esityksessä todetaan että asumistuen enimmäismenojen korottamatta jättäminen vuonna kaksituhattakuusitoista lisää enimmäisasumismenot ylittävien tuensaajien määrää ja toimeentulotukimenoja ja kuten ministeri tässä arvioi toimeentulotukimenot tulevat jollain tavalla nousemaan mutta olisi hyvä tietää mitä tämä käytännössä tulee tulee tarkoittamaan tämä asia ei ole ollut käsittelyssä kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa eli tässä kuuluisassa kuthanekissa jossa jossa sosiaali ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehet käyvät ministerin johdolla läpi aina kaikki esitykset joilla on kuntavaikutuksia tätä nyt tässä ei ole tehty ja varmasti kunnissa ollaan kiinnostuneita paljonko tässä

hallituksen esityksen mukaan tämän enimmäismenoihin tulevan laskennallisen pitäisi nyt ensi vuonna olla sitten kolme pilkku kolme prosenttia eläkkeensaajilla ja kolme pilkku kaksi prosenttia yleisen asumistuen puolella ja tämä on nyt sitten se leikkaus joka joka kohdistuu eläkkeensaajien asumistukeen eli tämä tuki ei nouse siinä samassa tahdissa kuin asumismenot tulevat tulevat nousemaan

kysyisin onko ministeriössä nyt sitten tehty tarkempaa arviointia siitä keitä nämä ihmiset ovat joihin tämä leikkaus kohdistuu varsinkin nyt sitten eläkkeensaajissa on on tätä huolta ja myös yleisen asumistuen puolella kuinka paljon heitä on ja kuinka suuria nämä heikennykset sitten voivat olla henkilöä kohti ne maksimit ja ja minimit näiden kaikkien asioiden pitää olla eduskunnassa tiedossa ennen kuin ennen kuin näitä lakeja voidaan hyväksyä ja ja toivon mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo tässä käsittelyssä jos mahdollista saisimme tietoja siitä mitä nämä vaikutukset sitten ovat ja valiokunnassa joudutaan sitten tätä tätä asiaa käsittelemään kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että eläkkeensaajiin ja pienituloisiin ihmisiin kohdistuvat leikkaukset ovat edelleenkin kohtuuttomia mutta toivoisin vastauksia näihin kysymyksiin kiitos

arvoisa puhemies se että eri

ei yhdistetä on kyllä iso riemuvoitto ja ja kiitos siitä että olette olette tässä asiassa perääntyneet erityisesti sen takia että eläkeläisten tilanne pääsääntöisesti ei ole muuttuva vaan pysyvä tilanne kun taas toisin yleinen asumistuki on tarkoitettu enemmänkin elämän eri kriisivaiheisiin ja ja se sitä kautta toivottavasti on on väliaikainen järjestelmä juuri sen takia olla erilaisia edustaja haatainen kysyi näistä vaikutusarvioista ja sitä minäkin tässä tässä mietiskelen koska niitä ei täällä nyt nyt näy ministeri sanoi että tällä ei vaikuteta asumistuen tasoon no faktisesti asia varmasti on on juuri näin mutta jos toimeentulotukimenot lisääntyvät niin kuin tässä hallituksen esityksessä on todettu todettu

ja kun pienituloisimmille ei synny tästä nyt lisämenetyksiä niin niin he saavat toimeentulotukena sen osan mikä sitten asumistuen määrässä on pienempi kyllähän se silloin tarkoittaa sitä että siinä ihmisen arjessahan merkittävää on se mitä jää sen vuokranmaksun jälkeen käteen jos se asumistuki tulee tulee tilille siitä maksetaan vuokra niin mitä jää käteen ja jos jatkossa vuokrien nousu nousu toteutuu niin silloinhan se tarkoittaa sitä että käteen jää vähemmän millä ostaa ruokaa tämä pitäisi tässä kyllä nyt pystyä selvittämään koska kuitenkin on todettu että asumistuen taso ei seuraisi mahdollista vuokran nousua jos asumismenot ovat korkeat missä kaupungeissa kuinka paljon tällaisia tuensaajia on nämä meidän olisi syytä tietää

arvoisa puhemies

ei tähän kuulu se vietiin julkisuuteen väittäen että eläkeläisten asumistukea leikataan sittenkin vaikka se ei pidä paikkaansa nämä ovat kaksi täysin erillistä hallituksen esitystä se että eläkeläisten asumistuki yhdistetään tavalliseen asumistukeen ja sitten tämä mikä nyt on käsittelyssä kaksi täysin erillistä hallituksen esitystä ne on esitelty meille kansanedustajille tiedotettu meille aivan normaalisti kysynkin onko sosialide mokraattien ryhmäkansliassa jonkinlainen työnjohdollinen ongelma tule tietoa hallituksen esityksistä ajoissa ja niitä ei pureskella teille mitä ne tarkoittavat mitä ne sisältävät vaan teidän ryhmänne niin sanottu terävin kärki saa näistä asioista tietoa twitterissä kuten he itse ilmoittivat tämä on melkoinen ongelma jos teillä näin on tilanne noin yleisesti ottaen kyseenalaistaisin hieman sdpn motiivin olla kiinnostunut näistä asumistukiasioista kovin paljon mehän tiedämme että vuokrausbisnes on on ay liikkeelle hyvä bisnes ay liike rahoittaa sosialidemokraattien vaalityötä puhutaan muutamien vuosien kuluessa kymmenistä miljoonista mitä sieltä pystyttäisiin siirtämään rahaa melkoisen verovapaasti muun muassa sosialidemokraattien vaalityöhön vvo on kova nostamaan vuokria kassa paisuu voitot paranevat ja vaalirahaa tulee kuka osti sdpn realisoidun puoluetoimiston aivan sama yhtiö tätä tätä kysymystä yritettiin esittää ammattiyhdistysliikkeelle he eivät tähän asiaan suostu mediassa ottamaan kantaa harmi kun edustaja rinne ei ole täällä vastaamassa tähän kysymykseen ehkä poliittinen siipi voisi antaa tähän asiaan vastauksia

tässä ei todella kun rehellisiä ollaan ole kysymys leikkauksesta vaan tässä on laskentaperusteiden jäädytys sitä edellinen hallitus teki monissa asioissa muun muassa kuntien valtionosuuksissa joilla leikattiin jos teidän sosialidemokraattien sanavarastoa käyttää kuntien palveluita ajettiin kuntataloutta ahdinkoon kärsivät kaikkein eniten tässä ei todellakaan ole leikkauksista kysymys tämän vuoden talousarviossa eläkeläisten asumistukeen on varattu viisisataakolmekymmentä miljoonaa ensi vuoden talousarviossa viisisataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa eli kaksikymmentäseitsemän miljoonaa enemmän ensi vuonna kuin tänä vuonna jos tätä päätöstä ei tehtäisi niin olisi neljä pilkku kuusi miljoonaa enemmän tuo määräraha mutta leikkaus ei ole siis kysymyksessä vaan vaan kasvu joka tulisi kustannusten noususta on tämän neljän pilkku kuuden miljoonan arvoinen ja se jää pois tämä on totta totta kai ikävää että näin tapahtuu mutta kyllä tätä nyt on julkisuudessa aivan hirveästi liioiteltu jos minun laskelmani oikea on niin sain sen tuloksen että runsaat kolmekymmentä euroa vuodessa ensi vuonna menettää siitä että ei saa sitä siis eläkkeensaajan asumistuki ei alene mutta sitä kasvua ei tule vuositasolla runsasta kolmeakymmentä euroa no toimeentulotuen kautta tietysti sen sitten saa jos tilanne on niin vakava mutta ei tätä pidä nyt rehellisyyden nimissä maalata niin synkäksi ministeri mäntylälle on annettava erinomaiset kiitokset siitä että hän torjui ryhmämme tuella tämän pahimman leikkauksen joka oli pohjissa
arvoisa rouva puhemies usein sanotaan että oppositiosta ei voi vaikuttaa mutta nyt on nähty tämän syksyn aikana että hallituksella on monissa kolmen p kirjaimen sääntö ensin päätetään ja sitten pohditaan ja lopuksi perutaan se viimeinen p kirjain on erittäin hyvä asia jos tarpeen tullen pystytään katsomaan uudestaan päätöksiä ja tekemään ikään kuin oikeudenmukaisempia päätöksiä tosiaan tästäkin kysymyksestä oppositiosta nousi valtava paine hallituksen tueksi sanotaanko näin vihreiden outi alanko kahiluoto oli täällä ensimmäinen allekirjoittaja ja hankki tietopalvelusta laskelmat ne varmaan toivottavasti auttavat myös teitä tässä asiassa mutta tahdon kuitenkin kysyä vielä siitä ministeri mäntylä on aivan oikein tänään puhunut monista asioista mutta tiedustelen vähän kyllä se varmaan hieman herättää epäilyksiä jos ministeriön sivuilla puhuttiin eilen suoraan leikkauksista otsikko korjataan sisältö pysyy samana ja puhutaankin vain uudistamisesta onko tässä ministeri ja ministeriö kahdella eri raiteella voitteko hieman avata mistä tämä johtuu on varmaan aika ymmärrettävää että tämäntyyppinen sekaannus aiheuttaa kysymyksiä edustaja kankaanniemi toi aivan oikein esiin sen että kun puhutaan jäädytyksestä niin se ei ole aivan suora leikkaus mutta se mikä on lopputulos on aivan suora leikkaus kun hallitus esittää että eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat asunnon lämmitys vesi ja kunnossapitokustannukset keskimääräiset asumismenot sekä asumismenojen enimmäismäärät pidetään vuonna kaksituhattakuusitoista samoina kuin tänä vuonna se tarkoittaa suoraa leikkausta kun tulot eivät vastaa elinkustannusten nousua se tarkoittaa leikkausta niin viime vaalikaudella kuin myös nytten kyse on leikkauksesta

arvoisa puhemies olipa kummallinen puheenvuoro edustaja mäkelältä minä pistän sen nyt kuitenkin myöhäisillan ja väsymyksen piikkiin täällä on esitetty asiallisia kysymyksiä ja tuleekin mieleen että hyökkäys on paras puolustus silloin kun muuten ollaan heikoilla minä olen huolissani eläkeläisistä ja pienituloisista ja siksi olen nämä omat kysymykseni esittänyt sitten pitää sanoa että pata kattilaa soimaa pyydän että edustaja mäkelä nyt lukee vielä ihan uudemman kerran tämän hallituksen esityksen ja sieltä nimenomaan lakiehdotuksen kohdan kaksi joka on laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain viidennenkymmenennenneljännen pykälän väliaikaisesta muuttamisesta jossa myöskin todetaan että lämmitys vesi keskimääräisiä asumismenoja ja asumismenojen enimmäismääriä koskevat euromäärät ovat vuonna kaksituhattakuusitoista samat kuin vuonna kaksituhattaviisitoista teknisesti ei leikata mutta käytännössä kyllä tämä tarkoittaa sitä että ihmisten arjessa arkielämässä jos rahaa menee enemmän asumiskuluihin vähemmän jää lääkkeisiin vähemmän jää ruokaan ja muihin tarpeisiin joten ei tässä nyt kannattaisi tulla ihan ihan vain suin surmin suuta soittelemaan kun pitäisi perehtyä perehtyä asiaan kysyisin vielä ministeriltä tästä

joka siis nyt nyt tehdään tänne perus omavastuuseen mitä tämä käytännössä tarkoittaa koska koska tämä perusomavastuuhan tulee nyt niistä niistä tuloista voisitteko avata tätä vähän tarkemmin

arvoisa rouva puhemies kysyisin nyt ministereiltä siitä kun molemmat ministerit ovat paikalla kiitos siitä että olette paikalla tähän aikaan illasta tämän tärkeän asian äärellä että kun nyt tämän pitkän prosessin syksyisen prosessin lopputuloksena oli se että että hallitus tuli järkiinsä ja sitten päätti tästä eläkkeensaajien asumistuen leikkauksesta luopua sen jälkeen kun me oppositiossa nostimme sen esille tehtiin selvitykset

sitten meni pari päivää ja tämä esitys on jälleen meillä edessä tästä sanottiin että tämä ei ole leikkaus mutta kun täällä tulee kohdistumaan eläkkeensaajiin vuositasolla yhdeksän miljoonan euron säästöt niin se tarkoittaa sitä että kun näitä enimmäismääriä ei nosteta niin käteenjäävä tulo eläkkeensaajalla se raha jolla ostetaan vaatteet ruoka ja lääkkeet tulee pienenemään ja se on leikkaus eli minä toivoisin

arvoisa puhemies edustaja aallolle totean ja muillekin että kävin läpi tämän asumistukien yhdistämiskysymyksen ja sen kun hallitus luopui tästä eläkkeensaajien asumistuen leikkausta merkinneestä esityksestä mistä se edustaja mäkipään kanssa teimme tämän kirjallisen vetoomuksen kuudestoista elokuuta lähetimme sen ministeri mäntylälle soinille lindströmille ja niinistölle ja vetosimme että tämä muutos tehdään teksti on tässä siitä osaltaan siitä ja ministeri mäntylän hyvin ansiokkaasta työstä seurasi se että hän ajoi asiaa ja näin tästä kohtuuttomasta uudistuksesta luovuttiin ja eläkeläiset voittivat välikysymyksellä ei siinä ollut merkitystä se tuli niin myöhään sillä ei ollut siinä yhtään mitään käytännön merkitystä totta kai te teitte monista leikkauksista välikysymyksiä mutta ne raukesivat tyhjiin tässä meidän taistelumme perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja erityisesti ministeri mäntylän työ tuotti tuloksen joka on eläkeläisille erittäin positiivinen mitä sitten tulee tähän esitykseen tämä totta kai me myönnämme merkitsee tulojen pientä menetystä kahden viiva kolmen euron menetystä per kuukausi keskimäärin ensi vuonna eläkeläisille heillä on mahdollisuus tietysti siihen saada korvaus mutta tämän isommasta tässä ei ole kysymys ja leikkauksesta tässä ei ole kysymys tämän vuoden taso säilyy jokaisella eläkeläisellä joka asumistukea saa ja perusteet pysyvät ennallaan

puhemies kyllä minäkin olin eilen hyvin hämmästynyt siitä että kun samaan aikaan täällä me olimme hyvin tyytyväisiä siitä että tämä kohtuuton asumistuen leikkaus eläkkeensaajille oli peruttu olimme iloinneet siitä että eläkeläiset olivat olleet aktiivisia ja että oppositio oli välikysymyksen tehnyt ja että sitten kuitenkin näytti siltä että nyt olemme onnistuneet onnistuneet tämän vääryyden estämään oli hyvin hämmentävää aidosti se että kun täällä keskustelimme niin sitten yhtäkkiä kävi niin että edustaja heinäluoma luki twitteriä ja sitten twitterin kautta huomattiin tämä ministeriön tiedote että itse asiassa eläkkeensaajien asumistukea ollaan toisella kädellä sitten samana päivänä leikkaamassa meistä oli kohtuuton tilanne se että samaan aikaan ministeri stubb oli täällä käynyt kertomassa että nyt tämä perutaan täydentävässä talousarvioesityksessä mutta ei voitu sanoa että samana päivänä valtioneuvosto oli pitänyt kokouksensa istuntonsa ja päättänyt sitten tästä lakiesityksestä jossa eläkkeensaajien asumistukea oikeasti tosiasiassa leikataan miten tämä on mahdollista ja miten voi olla niin että että ikään kuin tämmöinen piiloleikkaus tulee ilman että siitä erikseen eduskunnalle samassa yhteydessä kerrotaan se hämmentää puhemies todella paljon

todella niin kuin edustaja mäkelä sanoi aivan eri asia kuin asumistukijärjestelmien yhdistäminen se vedettiin pois ja sen ministeri kertoi sitten tuo oli meillä ilman muuta tiedossa että tulee sen aukon täyttöoperaatio tavalla tai toisella tämä toki ei ollut esillä ainakaan minun tietojeni mukaan eikä valtiovarainvaliokunnassa meille siitä kerrottu mutta näin nyt on todettava että tämä on eri asia varmaan edustaja heinäluoma odottaa pientä historiakatsausta ja ja se on nyt lyhyen kaavan mukaan vuoden kaksituhatta vaiheilla kun oli valtakunnan talous erinomaisessa kunnossa ja oli sosialidemokraateilla suurin eduskuntaryhmä ja pääministerinä lipponen kansaneläkkeen pohjaosaa leikattiin varsin pientä eläkettä saavilta he olivat pitkän elämäntyön matalapalkka aloilla esimerkiksi myyjinä ja vastaavissa töissä olleina tehneet työtä yhteiskunnan hyväksi maksaneet kela maksunsa ja eläkemaksunsa te siinä tilanteessa hyvän talouden aikana leikkasitte heiltä kansaneläkkeen pohjaosan pois juuri tällä samalla menettelyllä korotuksia ei annettu vaan leikattiin aina pois kolmena vuonna moneltakymmeneltätuhannelta kahteen kertaan se meni

arvoisa puhemies täällä kun on monta kertaa aina sanottu että ministeri se ja se ei ole paikalla niin nyt täytyy todeta että harmi kun edustajat heinäluoma ja viitanen eivät olleet paikalla kun tätä keskustelua käytiin äsken siinä keskustelussa minä esitin ihmettelyni siitä siitä miten on mahdollista että sosialide mokraattien ryhmäkanslia ja ryhmän johto eivät ole yhtään kartalla siitä mitä eduskunnassa käsitellään eduskunnalle tuodaan tiedoksi hallituksen esitys hallituksen esitys yksi hallituksen esitys kaksi teillä ei ole tietoa mitä täällä käsitellään te sanotte lukevanne twitteristä näitä asioita onko twitter eduskunnan jonkinlainen tiedotuskanava käsitykseni mukaan näin ei ole mitä tulee siihen mitä heinäluoma sanoi asioiden esittelystä turuilla ja toreilla antaisin siihen käytännön ohjeen kannattaa esitellä vain sellaisia saavutuksia jotka ovat omia silloin tietää mistä puhuu jos puhuu muiden saavutuksista voi tulla sellainen tilanne vastaan ettei tiedä enää mitä kommentoi ja joutuu noloon tilanteeseen ei kannata mennä

missä vaiheessa ministerit vastaavat näihin kysymyksiin että on mahdollisuus jatkaa keskustelua ettei käy niin että tämä keskustelu loppuu ennen kuin vastaukset saadaan no ei sitähän vartenhan kai ministerit täällä ovat että he kuuntelevat keskustelua ja vastaavat kysymyksiin kun

arvoisa rouva puhemies kyllä minäkin toivon että ministerit nyt vastaisivat kun kysymme täällä mistä tässä oli kysymys ja miksi tämä leikkaus tehdään ja miksi samaan aikaan hallitus kovin kovaan ääneen kertoo siitä että nyt perunut tämän hyvin väärän asumistuen leikkauksen eläkkeensaajilta mutta te ette kertoneet että samaan aikaan te olette tekemässä uutta lakiesitystä joka oikeasti leikkaa eläkkeensaajien asumistukea miksi tämä kävi näin tämä on hyvin hämmentävää ja edustaja mäkelälle tiedoksi että kyse twitter viestin aikana oli nimenomaan hallituksen istunnosta samana päivänä kun he täällä kertovat että perutaan he ovat toisaalla tehneet päätöksen että

ja sitten oli ministereitten vastaukset ensiksi ministeri mäntylä kaksi minuuttia

minun täytyy nyt oikeastaan kysyä täältä oppositiolta onko teillä nyt joku erityinen tarve lietsoa tässä tällaista epämääräistä paniikkia ja vääristää tätä asiaa siitä mikä tässä nyt oikein on tämä totuus koska te tiedätte nyt aivan hyvin hyvin tämän asian eli että tässä on kysymyksessä niin sanottu jäädytys ja jos nyt mennään sitten tuolle viime kaudelle niin te tiedätte ihan hyvin mitä tarkoittaa kun joku jäädytetään jollekin tasolle tietyksi ajanjaksoksi miten te kutsutte itse niitä teidän jäädytyksiänne olivatko ne leikkauksia

rehellisesti se on sitten toinen asia mikä teidän toivoisin että kun te nyt täällä sitten lietsotte ja muistatte sitä omaa kunniaanne ja mainettanne tässä asiassa nostaa esiin minä olen sanonutkin että minulle on aivan sama kuka sen kunnian siitä vie että näitä näitä järjestelmiä ei yhdistetä minusta on tärkeintä se että niitä ei yhdistetä koska me puhumme silloin semmoisista summista jos ne olisi yhdistetty että ensi vuonna kaksikymmentä miljoonaa ja seuraavilta vuosilta noin kuusikymmentä viiva kuusikymmentäviisi miljoonaa euroa eläkeläisiltä pois nyt me puhumme neljästä pilkku kuudesta miljoonasta eurosta ja tässä on kysymys nimenomaan siitä että me jäädytämme nyt tämän vuoden tasoon nämä tietyt enimmäisasumismenot tämä on nyt semmoinen asia että minä toivoisin myöskin teiltä tähän keskusteluun oikeastaan hiukan sitä semmoista näkemystä siihen että että kun te kuitenkin haluatte tai mistä teidän huolenne nyt tässä kumpuaa eniten siitä että te nyt joudutte perääntymään tällaisesta oman kunnianne hakemisesta vai siitä että teillä on nyt aito huoli jostain koska tämä tämä muutos ei tule tarkoittamaan sitä että yksikään eläkeläinen joutuisi muuttamaan pois kodistaan se on aivan varma asia

arvoisa rouva puhemies aivan niin kohtuullista olisi että kykenisi tätä keskustelua käymään että ei luultaisi mitään toisekseen että kuunneltaisiin toinen toisiamme kolmanneksi kun täällä useita kysymyksiä siitä millaisia vaikutuksia tällä tehdyllä ratkaisulla on ne on kirjoitettu tähän hallituksen esitykseen lähtien siitä mihin tämä ratkaisu pohjautuu täällä ihan selkeällä suomen kielellä lukee kaivoin vielä esiin hallitusohjelmankin joka on se biblia jota vastuuministerit joutuvat saavat pääsevät noudattamaan lähdetään tästä toisekseen olisi kohtuullista että edes yritettäisiin kuunnella toinen toisiamme myös minä olen ollut eilen lähes sosiaalisen median varassa olihan se jonkunnäköinen uutinen illalla kun täällä on käytetty eduskunnan työskentelytapojen ainakin ihan normaalityöskentelyn vastaisia menettelytapoja tilanteessa jossa täällä on ministeri kertonut että eläkkeensaajien asumistukijärjestelmän yhdistämisestä yleiseen asumistukijärjestelmään luovutaan minä en kanssa kaipaa yhtään mainetta enkä kunniaa ottakaa oppositio se ihan rauhassa minua ministerinä sosiaali ja terveysministeriössä kiinnostavat eniten ne ihmiset joitten leivästä on kyse toisekseen jos tämä esitys tuli yllättäen olen pahoillani siitä omalta osaltani jos on yhtään perehtynyt siihen aineistoon hallitus käyttää niin ei tämän nyt ihan pyytämättä ja yllättäen pitänyt tulla kolmas asia arvoisa valiokunnan puheenjohtaja tämä on ihan normaali prosessi jossa hallituksen esitys on eduskunnassa täällä on tämänhetkiset vaikuttavuusarvioinnit parhaan tiedon mukaan jos olisitte kuunnelleet minun puheenvuoroni niin olisin kertonut lisää tämä on nyt valiokunnan käsissä ja ja valiokunta selvittää lisää

puhemies kyllä ihan vilpittömästi yritän ymmärtää mitä tässä on tapahtunut miksi tämä tehdään ja sen takia kysyin teiltä ministeri mäntylä olitteko te tietoinen että tämmöinen jota ei kutsuta nyt teidän kielenkäytössänne leikkaukseksi jäädytys tulee joka kuitenkin säästää valtion menoja vajaat viisi miljoonaa euroa ensi vuonna ja myöhempinä vuosina vajaat kymmenen miljoonaa tiesittekö silloin kun sanoitte että tämä asumistuen leikkaus eläkkeensaajilta peruutetaan että tämä kuitenkin sehän oli minun kysymykseni minusta siihen on vastaus joko tiesitte tai ette tiennyt toinen kysymys oli kuinka monta henkeä tämä tulee koskemaan ja minkä suuruisia nämä ovat näiden henkilöiden kohdalta pyydän että vain sanotte sen tässä jos se löytyy jostain paperista niin aina parempi mutta mutta ei kai nyt ole mitään estettä sanoa kuinka moni henkilö ja kuinka paljon on tämä leikkaus jota ei saa kutsua leikkaukseksi

arvoisa rouva puhemies voi tietenkin olla niin että kun eilen kutsuimme sitä piiloleikkaukseksi niin se on kyllä kuvaavaa oli termi mikä hyvänsä se on konkreettisesti ja oikeasti pois eläkkeensaajan rahapussista ja tästä on kyse jos käy niin että valtio saa yli neljä miljoonaa lisää tuloja tässä tapauksessa ne tulevat tästä järjestelmästä eläkkeensaajille ne tulisivat muuten tästä on kysymys nyt mielestäni tilanne on sellainen ministeri mäntylä jos kuuntelette että kun eduskunta täällä nyt kysyy tiesittekö tästä kuinka montaa tämä koskee kuinka suuri menetys niin kun te varmasti ministeriössä tiedätte sen kuinka montaa tämä koskee ja kuinka suuri menetys voisitteko ystävällisesti kertoa meille sen kun kysymme
arvoisa rouva puhemies minusta on hyvin perusteltua että täällä puolin ja toisin pyydetään edustajia ministeriä kuuntelemaan ja vastaamaan toinen toisilleen arvokkaasti siksi toistan omat kysymykseni mihin en saanut vielä ehkä tulee vähän myöhemmin kysyn vähän tarkemmin minkä takia eilen sosiaali ja terveysministeriön tiedotteessa lukee hallitus esittää säästöjä yleiseen asumistukeen ja eläkeläisten asumistukeen minkä takia tällä hetkellä tosiaan vastaava otsikko kuuluu hallitus esittää asumistukien enimmäisasumismenojen jäädyttämistä ensi vuodelle mistä moinen otsikon vaihto minulle on täysin selvää se että ihan sama onko päätös tehty viime vuonna viime vaalikaudella vai koska jäädytys tarkoittaa konkreettisesti tulojen leikkaantumista se on leikkaus

edustaja aallon aivan asialliseen kysymykseen vastaus valitettavasti joudun vastaamaan toteamalla että nämä ovat ministeriön sisäisiä asioita ja meillä on tähänkin aihepiiriin liittyen keskusteltavaa niin ministereiden kesken kuin sitten kaikki mennyt ministeriön sisäisten prosessien näkökulmasta oikein tällaisissa asioissa jos missä missä herkkyydet ovat suuria missä puhutaan arjesta missä puhutaan leivästä missä puhutaan niin kuin edustaja salonen puheenvuorossanne kummallakin kerralla totesitte siitä että arjessa pärjätään ponnistuksen pitää mennä kerralla lankulle on se sitten kuinka negatiivinen asia tahansa ja tällainen arvoton näytelmä jota eduskunnan salissa on käyty viimeisen vuorokauden sisällä näiltä osin ei minusta osoita sitä arvostusta minun käsittääkseni pitäisi olla tilanteessa jossa ihan aidosti puhutaan kaikkein pienituloisimmista suomalaisista ja edustaja viitanen te sanoitte että valtio saa neljä miljoonaa lisätuloja nyt ollaan jäädyttämässä asumistukijärjestelmien perusteet vuoden kaksituhattaviisitoista tasolle hallituksen esityksessä on kerrottu mikä on se euromäärä

syntynyt että nämä peruutetaan kaikenlaisia vihjailuja tietysti politiikassa aina liikkuu ja kulkee mutta tämän eteen on tehty ministeriössä koko syksy töitä siellä on koko syksy tehty töitä sen eteen että me löytäisimme tähän inhimillisen ratkaisun siitä kiitos kollega rehulalle ja koko ministeriön virkamieskunnalle me olemme miettineet miten me voisimme tämän tehdä inhimillisesti ja lopulta hallitus on päätynyt siihen että näitä ei yhdistetä tämä neljä pilkku kuusi miljoonaa on ollut siellä alkuperäisen esityksen pohjassa kyllä ja siitä on käyty keskusteluja tämän päätöksen jälkeen miten sen kanssa sitten toimitaan sen kanssa on jouduttu tekemään se päätös että se pidetään siellä pohjassa tai sitä pohjaahan ei enää ole koska sitä esitystä ei ole

arvoisa puhemies tämä vähän moniselitteinen vastaus minulle sitten kuitenkin antoi sen vastauksen että te ministeri että tämmöinen leikkaus sieltä on tulossa silloin kun te sanoitte että eläkeläisten asumistuen leikkaus on peruutettu tehän kerroitte että tätä on pitkään minä ajattelin että jos te itse vastaatte niin aina parempi ei tarvitse tulkita mutta mutta näinhän te taisitte sanoa että tätä on pitkään valmisteltu ymmärsin että asumismenojen enimmäisrajaleikkaus tähän pakettiin sitä perustellaan sillä että leikataan muilta köyhiltä eli niiltä jotka ovat työttöminä tai töissä ja joilta viedään sitten tämä runsas kaksikymmentä miljoonaa euroa mutta se on tärkeätä tietää kun kerrotaan jotakin tyyppiä että eläkeläisten asumistuen leikkaus on peruttu onko niin että se on todella peruttu vai onko niin että siitä osa tulee toisessa muodossa kun tästä eilisestä päivästä puhuttiin josta en nyt oikein ymmärrä ministeri rehulan eduskunnalle antamaa arvosanaa niin sehän lähti liikkeelle siitä että eduskunta oli siinä käsityksessä että eläkeläisten asumistuen leikkaus on peruttu minkä ministeri stubb täällä kertoi ja sitten osoittautuikin yhtäkkiä että siellä on tämä leikkaus jota ei siis saa kutsua leikkaukseksi mutta joka on jäädytys ja joka säästää valtion menoja ensi vuonna vajaat viisi miljoonaa euroa sitten kun sitä kysyttiin täällä hyvin vilpittömässä mielessä mitä tämä tarkoittaa niin kukaan ei tiennyt tästä asiasta yhtään mitään yksikään hallituspuolueen edustaja eikä yksikään perussuomalainen kaikki olivat vilpittömän hämmästyneitä mutta sitten palaan vielä tähän kysymykseen ei tästä nyt ihan sillä selvitä jos hallituksella on täällä olemassa esitys tämmöinen jäädytys tai leikkaus leikkaukseksi että kerrotaan valiokunnalle kuinka montaa ihmistä se koskee täytyyhän teillä nyt olla siellä siellä pöydällä se lukema kuinka montaa tämä koskee ja kuinka paljon se on keskimäärin tämä on senkin takia tärkeä kysymys että täällä on tämänkin illan aikana peräänkuulutettu oppositiolta tämmöisiä laskelmia
otetaan kaksi puheenvuoroa tässä ensiksi ja sen jälkeen ministerit vastaavat

arvoisa puhemies ministeri rehula kyllä tämän yleisen asumistuen osalta kävi läpi nämä luvut mitkä täällä papereissakin ovat mutta tämän eläkkeensaajan asumistuen osalta varmasti kyllä valiokuntaan jää vielä selvitettävää siitä miten nämä tulevat kohdistumaan ja siihen minun kysymykseni myös kohdistui olen myös todennut puheenvuoroissani että olen todella tyytyväinen ja henkilökohtaisesti myös kiittänyt siitä että yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä luovuttiin se oli hyvä asia mutta tämä esitys tuli kyllä sitten yllätyksenä terminologian mitä käytetään pitää olla selkeää koska nyt tämän nykyisen lain mukaanhan aina asetuksella erikseen päätetään siitä mikä on se

perusomavastuu ja mitkä ovat asumistuen enimmäismenot eli eli nyt kun tässä luovutaan näistä asumistuen enimmäismenojen korottamisista jotka vuosittain on tehty niin niin se tulee tarkoittamaan sitä että käteenjäävä raha pienenee koska asumismenot nousevat ihmisillä he tulevat saamaan näin ollen suhteessa nouseviin asumiskustannuksiin vähemmän vähemmän asumistukea kuinka paljon ne summat ovat sitten eri asia voi olla totta kai että tämä leikkaus tulee olemaan olemaan pienempi kuin olisivat nämä yhdistämiset yhdessä tienneet joka tapauksessa joka tapauksessa

rouva puhemies kyllä minä toivon että saada eduskunnalle tämän tiedon se olisi mielestäni ihan kohtuullista koska uskon niin että jos hallitus tällaisia esittää niin se silloin tietää sen kuinka monta tämä koskee ja kuinka paljon tämä on keskimäärin varsinkin nyt tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kun samaan aikaan hallitus on kovalla äänellä kertonut että nyt me perumme asumistuen leikkaukset tämä on se fakta tässä tilanteessa me olimme eilen ministeri stubb oli tullut esittelemään täydentävän kerrottiin että eläkkeensaajien asumistuen leikkaus perutaan ja samaan aikaan hallitus on tehnyt päätöksen jolla tosiasiassa en nyt tiedä sitten jos ei saa sanoa leikkautuu sanotaanko sitten vaikka jäätyy tai mitä mitä termiä ikinä käytetään emme me täällä ministeri mäntylä itsellemme hae oikeutta me haemme eläkkeensaajille oikeutta ja jos tosiasia on se että tässä käytännössä leikkautuu

puhemies

hallitus on päättänyt että yleistä asumistukijärjestelmää ja eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei yhdistetä toistan arvoisa rouva puhemies hallitus on päättänyt että eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei yhdistetä yleisen asumistukijärjestelmän kanssa vaan meillä jatkossakin on eri väestöryhmiä varten omat järjestelmät tässä tapauksessa yleinen asumistukijärjestelmä ja eläkkeensaajilla oma

viimeisen puolen vuoden prosessiin tämä keskusteleminen on hieman hankalaa kun esitetään väittämä

sitten historia on se että on puoli vuotta tehty töitä etsitty erilaisia malleja ja toimintatapoja siihen mihin hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut koko hallituksena millä tavalla me vastuuministerit kykenemme aikaansaamaan mahdollisimman vähän niitten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan vaikuttavan ratkaisun tänään ollaan tilanteessa jossa kuukausien aikana on ollut erilaisia vaihtoehtoja tiedostaen se että on euromääräiset tavoitteet joihin pitää ratkaisu löytää no nyt on sovittu totean vielä kerran arvoisa rouva puhemies että eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei yhdistetä yleisen asumistukijärjestelmän kanssa nämä pohjat ja nämä perustat

ja aivan kuten ministeri mäntylä sanoi kyllä meillä on ollut tiedossa se että tämän kaltainen esitys tämä oli takaraja täydentävän hallituksen esityksen kohdalla ja me olemme tehneet nyt tätä työtä tähän vaiheeseen asti ja eduskunnassa valiokunta sitten jatkaa

arvoisa puhemies siis tämä pitää nyt ymmärtää että eläkkeensaajien asumistuen nykytasosta ei leikata eli tämä on nyt se ydinkysymys mikä tässä on kun täällä käytetään sitä sanaa leikkaus nykytasosta ei leikata tätä ei myöskään ole sidottu kansaneläkeindeksiin mikä olisi tarkoittanut sitä että tämä olisi mennyt miinukselle elikkä tässä on tehty kaikki toimenpiteet hyvin pitkälti pyritty miettimään millä me pystymme suojaamaan nämä kaikista pienituloisimmat eläkkeensaajat ja kuten tässä aikaisemmin kerroin en ole ihan varma enkö puhunut edustaja heinäluoman mielestä nyt riittävän selkeästi pöytäkirjoista varmasti edellinen puheenvuoroni löytyy tämän asian eteen on tehty koko syksy töitä yhdessä ministeri rehulan kanssa että me löydämme semmoisen ratkaisun joka olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja joka kohtelisi nimenomaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti kaikista pienituloisimpia eläkkeensaajia

mitä vaikutuksia sillä on niin kyllä te hyvin tiedätte myöskin ihan varmasti tässä salissa sen että on aivan selkeästi nähtävissä että esimerkiksi kun asumistuki nousee vuokrat nousevat samassa suhteessa kuka on se taho joka niistä viime kädessä hyötyy onko se se eläkkeensaaja vai onko se se vuokranantaja eli totta kai me toivomme että me pystymme erilaisilla toimilla myöskin viestimään ulospäin tätä tätä viestiä että tämä ei voi olla ikuinen automaatti ja että meidän pitää myöskin löytää erilaisia keinoja siihen että me pääsemme niihin kohtuullisiin vuokratasoihin ja tämä ei tule olemaan sellainen jäädytys että tämä tulee keneltäkään eläkeläiseltä viemään kotia muistakaa tulee takuueläkkeen korotus ja myöskin yle vero tullaan poistamaan pienituloisilta

arvoisa puhemies kyllä tänne kannatti kuitenkin tulla koska tuntuu että tämä asia pikkuhiljaa selviää eli siis nyt on käynyt ilmi että kun hallitus kertoi että se peruuttaa eläkeläisten asumistuen leikkauksen niin te itse asiassa tiesitte että on tulossa kuitenkin tämä leikkaus joka tulee näiden enimmäisasumiskustannusten rajan jäädyttämisen kautta ja se on ihan riittävä tieto asiasta tässä vaiheessa

nämä hyvät kivat uutiset ensin ja jätitte kertomatta ne huonot uutiset ja sen takia teidän on ollut niin hirveän vaikeaa tänään tätä asiaa tässä käsitellä se hyvä uutinen oli se että eläkeläisten asumistukea ei leikata ja sitten se vähän ikävämpi uutinen oli se että kyllä sieltä tulee tämä pieni viiden viiva kymmenen miljoonan euron leikkaus sitten siinä muodossa että

ylärajaa ei muuteta asumiskustannusten nousussa tämänkin jälkeen jää jäljelle kysymys kuinka montaa tämä koskee onko niin että tämän hallituksen esityksen voi tulkita niin että tämä tullee koskemaan runsasta neljäsosaa eläkeläisistä asumistuen saajista se näyttäisi näistä tiedoista joita tähän mennessä olette kertoneet todennäköisimmältä luvulta mutta se on auki kuinka suuri tämä summa tulee olemaan tälle neljäsosalle ehkä vähän runsaalle joita tämä leikkaus jota ei saa kutsua leikkaukseksi vaan pitää kutsua jäädytykseksi koskee ja mikä sen talousvaikutus on per henkilö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmaskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies eduskunnan käsiteltäväksi saapuneen täydentävän hallituksen esityksen tarkoituksena on pienentää lääkekorvaussäästöjä vuonna kaksituhattakuusitoista lääkekorvauksista on ehdotettu tehtäväksi viidenkymmenen miljoonan euron säästöt vuonna kaksituhattakuusitoista eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan olevassa hallituksen esityksessä satakuusi kautta kaksituhattaviisitoista pääministeri juha sipilän hallitus on vuoden kaksituhattakuusitoista täydentävän talousarvioesityksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyssä kahdeksastoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista päättänyt perua kertaluonteisesti puolet lääkekorvaussäästöistä vuodelta kaksituhattakuusitoista hallituksen esitys liittyy hallituksen päätöksen toteuttamiseen tästä johtuen hallitus täydentää asiaa koskevaa aikaisempaa esitystään täydentävässä esityksessä hallitus esittää että kahdenkymmenenviiden miljoonan euron lääkekorvaussäästö toteutetaan puolittain niin että säästövaikutukset kohdistuvat sekä lääkkeiden käyttäjiin että lääkealan toimijoihin vakuutetun lääkekorvausten alkuomavastuu muutetaan viiteenkymmeneen euroon ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu muutetaan neljään pilkku viiteenkymmeneen euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu muutetaan euroksi lääkealan toimijoille säästöstä ehdotetaan kohdennettavaksi kaksitoista pilkku viisi miljoonaa euroa ja säästö toteutettaisiin vuonna kaksituhattakuusitoista kertaluontoisella palautusmaksulla ja apteekkimaksun väliaikaisella korotuksella esitys liittyy siis vuoden kaksituhattakuusitoista täydentävään talousarvioesitykseen ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista kuten eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on ehdotettu

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmenesseitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmeneskahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään ympäristövaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljäskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon